päiväjärjestyksen toisena asiana on suullinen kyselytunti pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon

pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla oleville ministereille ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan ensimmäinen kysymys

arvoisa puhemies ahkerat lapsiperheet ovat suomalaisen yhteiskunnan selkäranka vanhemmat käyvät töissä ja rakentavat tätä yhteiskuntaa maksavat veroa huolehtivat arjen pyörittämisestä kurahousuista ja korvatulehduksista tärkeä edellytys arjen sujumiselle on toimiva kunnollinen ja kohtuuhintainen varhaiskasvatus nämä suomalaisen arjen sankarit perheissä ovat tiukoilla lainanlyhennykset ja vuokrat pitää hoitaa kesävaatteet ja polkupyörät hommata hallitus on esittänyt jättisuuria korotuksia päivähoitomaksuihin ihan tavallisella sairaanhoitajan ja rakennustyöntekijän kaksilapsisella perheellä maksuja ollaan nostamassa lähes tuhatneljäsataa euroa vuodessa siis lähes tuhatneljäsataa euroa se on iso raha monelle perheelle vain kaksi viikkoa sitten hallitus antoi ymmärtää että se aikoo perua nämä jättikorotukset nyt kuitenkaan näin ei ole tapahtunut ministeri grahn laasonen voitteko kertoa mitä tässä oikein

arvoisa puhemies kysyjä esitti varsin hyviä huomioita suomalaisesta varhaiskasvatuksesta joka on erittäin laadukasta ja ja ammattilaisten tarjoamaa suomessa on sellainen iso vahvuus meidän hyvinvointiyhteiskunnan osana että me olemme rakentaneet koulutusjärjestelmän joka lähtee sieltä varhaiskasvatuksesta ja tarjoaa mahdollisuuksia kaikista taustoista tuleville lapsille kouluttautua ja saada niitä valmiuksia jotka sitten varhaiskasvatuksen tapauksessa jo auttavat sitten myöhemmin opintiellä ja elämässä eteenpäin eli varhaiskasvatus on tärkeä osa meidän koulutusjärjestelmäämme mitä tulee näihin varhaiskasvatuksen maksukysymyksiin niin siihen liittyvä esitys on ollut sivistysvaliokunnassa eduskunnassa käsiteltävänä ja valiokunnassa tämä esitys siirtyi käsiteltäväksi syksyllä eli eduskunnan tauon jälkeen sitä ennen hallitus tulee käymään keskustelua siitä mitä tälle esitykselle tullaan tekemään
pyydän nyt niitä edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksiä ilmoittautumaan painamalla viides painiketta ja nousemalla seisomaan

ministeri grahn laasonen tuhatneljäsataa euroa vuodessa on monelle perheelle iso raha se on lapsiperheelle ihan kesälomamatkan hinta ja tällä asialla on toinenkin puoli hallitus on luvannut että kaikissa päätöksissä laitetaan aina työ etusijalle ja että tehdään päätöksiä jotka aina kannustavat työhön työhön menemiseen kotona olemisen sijaan ja se on hyvä linja kuitenkin hallituksen esittämä päivähoitomaksujen jättikorotus tarkoittaa sitä että pienipalkkaisen äidin vaikkapa myyjän tai lähihoitajan kohdalla voi tulla eteen tilanne jossa työtä ei enää kannatakaan ottaa vastaan kun päivähoitomaksujen maksamisen jälkeen perheelle jää vähemmän käteen kuin jos jäisi kotiin lasten voi tulla tilanne jossa perheenäidillä tai isällä ei ole varaa mennä töihin ministeri grahn laasonen sanoitte että arvioitte vielä näitä korotuksia teillä on ollut vuosi aikaa arvioida päivähoitomaksukorotusesityksenne vaikutuksia viime viikolla annoitte ymmärtää että esitys perutaan voitteko kertoa onko teillä nyt jotakin uutta tietoa jonka perusteella päätitte olla vetämättä pois täältä eduskunnasta tätä esitystä jättikorotuksista

arvoisa puhemies varhaiskasvatus on tänä päivänä ja tulevaisuudessakin maksutonta kaikkein pienituloisimmille perheille ja siinä on nimenomaan tavoitteena turvata se mahdollisuuksien tasa arvo ja mahdollisuus varhaiskasvatukseen kaikenlaisista taustoista tuleville lapsille ja ja myöskin heidän perheilleen

tämän maksuasian käsittely siirtyy syksyyn ja hallitus tulee arvioimaan sitä hyvin monista näkökulmista

arvoisa puhemies nämä päivähoidon maksukorotukset ovat olleet osa sitä hallituksen politiikkaa jossa varhaiskasvatukseen on toteutettu useita leikkauksia ryhmäkokoja on kasvatettu ja oikeutta

väärä suunta koska varhaiskasvatuksella on iso merkitys siinä että perheet voivat sovittaa arjessaan yhteen toimeentulon ja ja työnteon ristipaineet ja ja varmistaa että lapset saavat hyvää laadukasta varhaiskasvatusta varhaiskasvatuksen ammattilaisten puolesta toivonkin että hallitus nyt miettii miten varhaiskasvatuksen arvostusta ylipäätään voidaan nostaa se on tärkeä osa meidän yhteiskuntaamme ja lasten oikeuksia arvoisa puhemies kaksi viikkoa sitten ministeri stubb lupasi että hallitus arvioi uudestaan myös sen takia tätä maksukorotusta että nämä kovat maksukorotukset voisivat olla niin haitallisia että kokonaissäästöt eivät toteudu sen takia että naisten asema työelämässä heikkenisi ja se voisi ohjata naisia kotiin monet kunnat eivät myöskään halua näitä toteuttaa eli se eriarvoistaisi lapsia kysynkin nyt tulevalta valtiovarainministeriltä ministeri orpolta

puheenjohtajat keskustelleet siitä että tämä kohtuuton esitys voitaisiin perua

puhemies esityksen mukainen kahdenkymmenenkahden prosentin korotus tavallisten pieni ja keskituloisten perheiden päivähoitomaksuihin on todella aivan liian suuri ja se vaikeuttaisi perheiden elämää aivan kohtuuttomasti näin suuren korotuksen vaikutukset myös työnteon ja työn vastaanottamisen kannustavuuteen ovat hyvin merkittäviä ja aivan päinvastaisia kuin hallitus esityksessään totesi pääministeri sipilä on myös jo aiemmin todennut että kaikki tarvittavat leikkauspäätökset on nyt jo tehty lapsiperheitä on monella tapaa jo aiemmin rokotettu eikö nyt olisi aika todeta että hallituksen alkuperäinen esitys oli huonosti valmisteltu kysyisinkin voiko hallitus nyt jo ennen kesätaukoa todeta että päivähoitomaksujen korotuksista luovutaan

sellaisen havainnon siitä esityksestä että siinä on toki paljon hyviä puolia muun muassa se että se pienentää maksuja pienituloisimmilta perheiltä ja myöskin erityisesti yksinhuoltajaperheiden asemaa se esitys jopa helpottaa samoin siinä on elementtejä jotka pienituloisten kohdalla lisäävät työn vastaanottamisen kannusteita eli tämä on hyvin monipuolinen kokonaisuus jota tulee huolella punnita ja siitä syystä olen iloinen että asiaa voidaan vielä tarkastella täällä käytettiin hyvä puheenvuoro siitä siitä mitkä ovat ne keinot joilla voidaan vahvistaa varhaiskasvatuksen arvostusta yhteiskunnassamme mielestäni juuri näitä keinoja tässä luettelin pedagogiikan vahvistaminen eli se se että varhaiskasvatus nähdään osana koulutusjärjestelmää ja vieläpä erittäin vaikuttavana osana varhaiskasvatusta samoin sitten se että meillä olisi tulevaisuudessa entistä koulutetumpi henkilökunta lisäämme yliopistokoulutettujen lastentarhanopettajien määrää lastentarhassa työskentelevä henkilöstö on mukana myöskin tällä hetkellä siinä kehittämistyössä mitä teemme laadullisella puolella sekä opetushallituksen puolella että esimerkiksi opettajankoulutuksen kehittämisfoorumissa

puhemies perheille annettiin tässä muutama päivä sitten viime viikolla toivoa siitä että varhaiskasvatusmaksujen korotuksia ei tultaisi toteuttamaan nyt täytyy sanoa että tämä on monelle varmaan ollut suuri pettymys me saatoimme valiokuntakuulemisissa todeta että lapsiperheköyhyys on kääntynyt jälleen kasvuun neljäkymmentä prosenttia perheistä kärsii tällä hetkellä toimeentulo ongelmista kaksikymmentä prosenttia keskituloisista

tällä kaikella näillä toimeentulo ongelmilla on suuri vaikutus lapsen kokonaisvaltaiseen kehitykseen minkä takia olisi erittäin tärkeää että hallitus myös ymmärtäisi sen että se tukisi perheiden toimeentuloa jos hallitus nyt kuitenkin aikoo toteuttaa kaikesta huolimatta nämä päivähoidon korotukset ja kohdistaa ne keskituloisiin lapsiperheisiin niin mitä hallitus aikoo tehdä arvoisa ministeri orpo asettaisin teille kysymyksen totesitte linjakysymyksenä linjapuheessanne että ilman keskiluokkaa ei ole hyvinvointia koska ei ole sen rahoittajia tarkoitatteko te sillä sitä että te tulette rokottamaan ja

arvoisa puhemies varhaiskasvatuksen maksut eivät tule nousemaan ainakaan elokuussa eikö tämä ollut nyt hyvä uutinen hallitukselta perheiden suuntaan asiaa käsitellään vielä hallituksessa ja katsotaan mikä tämän esityksen kohtalo on ja pidän sitä hyvänä

puhemies tämän hallituksen esityksen myötä ylempään maksuluokkaan kuuluu myös perheitä joissa äiti työskentelee matalapalkka alalla mutta isän palkkataso nostaa perheen yhteenlaskettavat ansiot sille tasolle että lasten päivähoitomaksut määräytyvät ylimmän maksuluokan mukaan valitettavasti miehen euro on edelleenkin suomessa suurempi kuin naisen euro tämä aiheuttaa varmasti tilanteita

arvoisa puhemies niin kuin sanottu tätä esitystä punnitaan vielä hyvin monilta kanteilta ennen kuin varsinaisia lopullisia päätöksiä asiassa tehdään siihen kysymykseen haluaisin kyllä vielä huomioita kiinnittää että mielestäni on erittäin tärkeätä että eri keinoin kannustamme perheitä laittamaan lapsensa osallistumaan varhaiskasvatukseen koska sillä on positiivisia vaikutuksia tutkimustenkin mukaan siihen minkälaisia oppimisvalmiuksia heillä myöhemmin on ja miten koulutus sitten myöhemmin järjestyy ja onnistuu ja minkälaiset ne valmiudet sille koulupolulle ovat eli toivomme että voimme erilaisilla keinoilla esimerkiksi varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa kehittämällä ja palveluohjauksella vaikkapa helposti haavoittuvia ryhmiä kuten maahanmuuttajaryhmiä ohjata osallistumaan varhaiskasvatukseen koska se on

teki erittäin merkittävän teon siinä että otti aikalisän varhaiskasvatusmaksujen korotusten yhteydessä mielestäni siinä kohdin hallitus ansaitsee kiitoksen varhaiskasvatusmaksuilla on nimittäin monenlaista merkitystä kuten täällä oppositiokin on on nostanut varhaiskasvatusmaksut voidaan nähdä eräällä tavalla veronkorotuksena joka kohdentuu vain lapsiperheille ja silloin herää kysymys haluammeko me tosiasiallisesti kohdentaa verojen korotuksen maksujen muodossa lapsiperheille toinen kysymys liittyy siihen että kun me haluamme samaan aikaan eräällä tavalla elvyttää meidän julkista taloutta siihen liittyy yksityinen kysyntä niin se kaikki raha mikä otetaan lapsiperheiltä on myös kulutuksesta pois

arvoisa puhemies siinä oli erittäin hyvä kysymys ja ja tämä on nimenomaan se mitä meidän pitää yhdessä miettiäkin mitkä ne erilaiset keinot ovat millä lisäämme osallistumisastetta varhaiskasvatukseen se on pohjoismaiden alhaisin suomessa ja meidän tulisi ilman muuta kannustaa perheitä osallistumaan varhaiskasvatukseen ja myös vahvistaa vanhempien ja perheiden luottamusta siihen että varhaiskasvatuksella on merkitystä myöskin

puhemies olemme täällä viime vuoden aikana varsin usein keskustelleet varhaiskasvatuksesta ja subjektiivisen päivähoito oikeuden rajoittamisesta ja nyt maksupolitiikasta emme vielä tiedä mitä siitä tulee toivon tietysti että hallitus tekee hyviä päätöksiä olemme myös keskustelleet henkilöstömitoituksista kaikki nämä ovat hankalia keskusteluita mitä jos ajattelisimme ihan toisin ja yrittäisimme todellakin kannustaa perheitä osallistumaan varhaiskasvatukseen muuttamalla järjestelmää tyystin esimerkiksi ruotsissa on käytössä sellainen malli missä varhaiskasvatus on ilmaista neljä tuntia päivässä yli kolme vuotiaille

arvoisa puhemies varhaiskasvatuksen osalta meillä onkin kuljettu aika iso ajattelutavan muutos nykyään ei enää puhuta lastentarhoista ja lasten tarhaamisesta tai siitä että lapset pitää jonnekin saada päiväksi sillä aikaa kun vanhemmat ovat töissä vaan tänä päivänä varhaiskasvatus on nimensä mukaisesti varhaiskasvatusta eli siellä jo saa niitä valmiuksia jotka sitten myöhemmin auttavat opintiellä ja elämässä ylipäätänsäkin varhaiskasvatuksella voidaan muun muassa ehkäistä syrjäytymistä ja puuttua varhaisesti moniin ongelmiin esimerkiksi vaikkapa oppimisvaikeuksiin

mistään tämän tyyppisistä kokonaisuuksista meillä ei tietenkään hallituksessa ole opetushallitus tekee tällä hetkellä varhaiskasvatuksen historian ensimmäisiä perusteita eli ikään kuin opetussuunnitelmienomaista asiakirjaa jossa määritellään mitä erilaisia tavoitteita ja sisältöjä varhaiskasvatuksella on täytyy sanoa että kun on seurannut sitä ammattilaisten tekemää työtä niin se on hyvin innostavaa

arvoisa puhemies tämän varhaiskasvatuskeskustelun yhteydessä on noussut esiin ansiokkaasti myös se että tuo hallituksen esitys joka nyt on keskustelussa piti sisällään myös merkittävän kädenojennuksen kaikkein pienituloisimmille esimerkiksi yhden vanhemman perheille joka on tietysti tuon esityksen valtavan hyvä puoli

muutakin kuin päivähoitoa tai varhaiskasvatusta sen laajassa merkityksessä hallituksen kärkihanke lasten ja perheiden palveluiden parantamisesta pitää sisällään muun muassa esityksen lapsiperheiden kunnallisen kotiavun parantamisesta ja lapsiperheiden palveluiden kokonaismuutoksesta tästä on keskusteltu huomattavasti vähemmän ja ja tiedustelisin asiasta vastaavalta ministeriltä miten tuo kärkihanke voi

ensinnäkin lapsiperheiden kunnallisiin kotipalveluihinhan eduskunta ja maan hallitus lisäsi lisäsi rahaa siihen on kohdennettu lisämäärärahoja tälle vuodelle toisekseen kärkihankkeen jalkauttamisvaihe olennaista on se että olemassa olevia hyviä käytäntöjä esimerkiksi kotipalvelun osalta niitä malleja joita maassa on eri kunnissa eri puolilla maata saataisiin monistettua se on nyt jalkauttamisvaiheessa sillä tavalla että aluekierrokset ovat menossa ja aluekierroksilla muun muassa kerätään niitä kokemuksia ja niitä paljon puhuttuja hyviä käytäntöjä seuraava vaihe on sitten se että niitä pitää pystyä monistamaan mutta tässä ollaan kenttävaiheessa

arvoisa puhemies tämä hallitus on toistuvasti joutunut peruuttamaan päätöksiään ja on ilmennyt että laskelmat päätösten taustalla eivät ole pitäneet paikkaansa tässäkin esityksessä on selvää että tämä heikentää työllisyysastetta ja heikentää tasa arvoa naisten asemaa työelämässä ja muitakin leikkauksia on tehty kuten eläkeläisten asumistuen leikkaus jonka hallitus on perunut

niin kuin useampi hallituksen ministeri sanoo että näiden päätösten tekeminen tuntuu pahalta ja ikävältä niin minulla on siihen hyvä keino älkää tehkö näitä päätöksiä silloin ei tunnu pahalta vaan silloin tuntuu paremmalta kun parantaa oikeasti varhaiskasvatuksen asemaa ja haluaisin myös kysyä pääministeriltä miten te näette tämän asian voiko nämä leikkaukset perua koska ne eivät ole taloudellisestikaan järkeviä

arvoisa puhemies sanotaan nyt vielä kerran että hallitus tosiaan uudelleen harkitsee tämän esityksen ja elokuussa elokuussa eivät astu voimaan nämä maksukorotukset niin kuin tässä jo on todettu ihan teidän suuntaan eikös se nyt ollut se päivän hyvä uutinen ja mitä tulee vielä tähän varhaiskasvatuksen kehittämiseen niin minähän luettelin lukuisia keinoja millä voimme positiivisessa hengessä viedä varhaiskasvatuksen laatua eteenpäin kaikki tiedämme että tällä hetkellä suomessa on erityisen haastavat taloudelliset ajat taloudellisten resurssien näkökulmasta se ei ole uutinen eikä yllätys kenellekään mutta silloin juuri on erityisen tärkeää että me pystymme panostamaan siihen laatuun pedagogiikan vahvistamiseen osaamiseen ja siihen palveluun mitä nämä lapsiperheet lapset saavat

arvoisa rouva puhemies nyt on siis käynyt selväksi että tämä hallituksen ajama esitys näistä päivähoitomaksujen jättikorotuksista asettaa kaikkein tiukimpaan tilanteeseen ahkerat työssäkäyvät keskiluokkaiset lapsiperheet sitten on käynyt myös ilmi että tässä voi tulla aika kohtuuttomia tilanteita että perheenisällä tai äidillä ei ole siis varaa mennä

valoa kaksi viikkoa sitten kun hallitus ilmoitti että se peruu tämän tekemänsä päätöksen esimerkiksi kokoomuksen edustaja sarkomaa jo tiedotteessa iloitsi siitä että hallitus on perunut tämän päätöksen ja nyt saimme sitten kuulla että hallitus peruu tämän tekemänsä perumispäätöksen ja siirtää tämän syksyyn onko tässä nyt riski että tässä perutaan ensi syksynä perumisen peruutus arvoisa pääministeri vähän näin juhannuksen tulon hengessä kun lapsiperheetkin valmistautuvat lomiin kysyn onko tämä nyt sitä vatulointia vai täyttääkö tämä jo jappaistelun tunnusmerkit

tämä tämä ehdotus mikä on auttaa ihan kaikkien pienituloisten asemaan se sieltä tahtoo aina unohtua toiseksi tämä hallitus on lähtenyt tekemään taloussuunnitelmaa siltä pohjalta että emme siirrä ongelmia kuntien hartioille mehän emme nosta päivähoitomaksuja vaan me annamme tilaa kunnan päätökselle tehdä harkintansa mukaan siellä alueella olevia päätöksiä

pallon siirtämistä peiton jatkamista me emme halua tehdä että leikkaamme kunnilta mutta emme anna heille työkaluja tehdä sitten sen mukaisia päätöksiä joko korottaa maksuja tai sitten väljentää normeja sillä tavalla että he voivat sitten paremmin tehostaa toimintaansa tämä on on nyt uutta hallituksen politiikassa

tämä lisäaika mahdollistaa nyt asian uudelleen harkinnan eikö tämä ole juuri hyvää politiikkaa meillä aikataulu kyllä sallii sen että tämä asia harkitaan huolella loppuun saakka

seuraava kysymys edustaja andersson
arvoisa puhemies hallituksen ajama kilpailukykysopimus sinetöitiin lopullisesti viime viikonloppuna tämä sopimus iskee poikkeuksellisen kovaa julkisella sektorilla työskenteleviin joille työajan pidennyksen ja vakuutusmaksujen korotusten lisäksi tulee kolmenkymmenen prosentin lomarahojen leikkaus esimerkiksi lähihoitajien ansiotaso laskee tilastokeskuksen tietojen mukaan satakolmekymmentäneljä euroa kuussa lähi ja perushoitajaliitto super julkaisi viikko sitten selvityksensä jonka mukaan yli yhdeksänkymmentä prosenttia suomen perus ja lähihoitajista on huolissaan hoidon laadusta seitsemänkymmentä prosenttia on harkinnut alanvaihtoa ja yli puolet ole varmoja pystyvätkö työskentelemään kahden vuoden kuluttua terveytensä puolesta nykyisessä ammatissaan arvoisa pääministeri tämä tulos on mielestäni todella järkyttävä haluan nyt kysyä ministeri mäntylältä ja ja rehulalta mitä aiotte tehdä vanhus terveys ja sosiaalipalveluiden henkilökunnan työssäjaksamisen ja siten myöskin suomalaisen hoidon parantamiseksi

puhemies miksi me olemme tekemässä muutosta sosiaali ja terveydenhuollon perustoihin siksi että on epävarmuus siitä millä tavalla ensi vuosikymmenelle meidän rahamme riittävät palvelutarpeeseen nähden ja toisekseen miten ne ammattilaiset nämä prosentit joista te täällä edustaja andersson kerroitte voivat tehdä sitä työtä johon heillä on koulutus ja miten he voivat tehdä työtä niin että he jaksavat me

epävarmuus vähenee toisekseen me tarvitsemme toimintamalleja ja toimintatapoja joita tämän kaiken sote melskauksen keskellä onneksi valmistellaan valmistellaan toimintatapojen kehittämistä valmistellaan työnjakoja valmistellaan hoitoketjujen nykyistä sujuvampaa toimintaa ja niin edelleen mitä aiotaan tehdä paljon kunhan nyt vain kaikki olisivat matkassa siinä että tämä muutos pitää tehdä eikä tehdä

arvoisa rouva puhemies tämä kysymys on erittäin tärkeä kuinka tuemme ihmisten työssäjaksamista ja työhyvinvointia tähän on aivan erityisesti kiinnitetty myöskin stmssä huomiota työssäjaksaminen ja työhyvinvointi ovat monen tekijän ja monen asian summa yksi merkittävä tekijä on se että ihminen itse kokee voivansa vaikuttaa omaan työhönsä eli se motivaatio työhön menemiseen ja se hyvä tunne kun menee sinne myös siitä että ihminen itse pystyy hallitsemaan sitä omaa työtään ja kokee että se hänen työpanoksensa on merkittävä ja hän antaa sillä aidosti jotain hyvää erityisesti hoitoalalla jolla itsekin olen työskennellyt työskennellyt työtä tehdään kutsumuksesta

työpahoinvointi on todella merkittävä ongelma suomalaisessa työelämässä tällä hetkellä ja ja se synnyttää myöskin merkittäviä kustannuksia niin julkiselle sektorille kuin myöskin työnantajille mitään konkreettisia ratkaisuja en kuitenkaan havainnut ministereiden vastauksista päinvastoin sekä sote uudistus että jatkuvat kilpailutukset myöskin luovat sitä epävarmuutta ja sitä stressiä erityisesti julkiselle puolelle suomessa tällä hetkellä

hallitus aikoo konkreettisesti tehdä suomalaisten työhyvinvoinnin ja myöskin työsuojelun parantamiseksi sairauspoissaolojen vähentämiseksi

puhemies kuten tuossa edellisessä vastauksessani jo kerroin tähän asiaan on stmssä tartuttu ja sitä koko ajan prosessoidaan ja keskusteluja käydään aktiivisesti niiden eri tahojen kanssa joilla on se paras asiantuntemus sieltä kentältä siinä mitä me voisimme tehdä paremmin kaikki tiedämme sen että esimerkiksi työpaikkakiusaaminen on on erittäin suuri ongelma ja sitä tapahtuu työyhteisöjen sisällä paljon ja tämä on yksi semmoinen aihe josta meidän pitäisi uskaltaa puhua paljon rohkeammin että se työyhteisö itsessään on dynaamisesti sellainen että kaikilla on siellä taatusti hyvä olla ja myöskin niistä epäkohdista uskalletaan puhua

hoito ja hoiva alalla työtään tekevät ihmiset joutuvat usein päivittäin kohtaamaan valtaisia paineita saadakseen tehdä työnsä mahdollisimman hyvin etenkin kun tänä päivänä kotihoitoon halutaan panostaa enemmän kuin aikaisemmin vähentää tuota laitoshoitoa niin siellä kotisairaanhoidon puolella ollaan jouduttu kohtaamaan ongelma josta hallitus ei ehkä ole tietoinen koska ei ole ainakaan siitä puhunut eikä ole halunnut siihen puuttua liikenne ja viestintäministerille osoitan kysymykseni nimittäin kotihoidon henkilöstö joutuu usein etsimään kohtuuttoman paljon parkkipaikkaa saadakseen tehdä sen hoito ja hoivatyönsä hyvin tämä koetaan erittäin epäoikeudenmukaiseksi varsinkin kun pientä palkkaa saavat ihmiset joutuvat itse maksamaan sitten parkkisakot omasta kukkarostaan tämän pystyisi helposti muuttamaan tieliikennelakiin onko ministeri tietoinen tästä ongelmasta ja aiotteko puuttua siihen nopealla aikataululla tällä ei nimittäin ole budjettivaikutuksia mutta tämä kyllä lisäisi näiden tärkeää työtä tekevien ihmisten työhyvinvointia
arvoisa rouva puhemies tieliikennelakia ollaan tosiaan syksyllä uudistamassa ja sen osalta kartoitetaan laajasti siihen liittyviä tehtäviä tämä osa on kuitenkin kuntien vastuualuetta ja tulevaisuudessa sitten siellä pitkälti huolehdittavana myöskin kaavoitus ja maakuntakaavat ottavat kantaa sitten alueiden rakentamisoikeuksiin

arvoisa rouva puhemies tässä superin selvityksessä ilmeni tosiaan paitsi se että että vanhusten kotihoitoa tekevät hoitajat ovat huolissaan omasta jaksamisestaan niin myös se että he ovat huolissaan hoidettaviensa vanhusten turvallisuudesta siitä syystä että että kiire estää kunnollisen hoivan ja hoidon antamisen kysymys siitä miten me pystymme varmistamaan potilasturvallisuuden asiakasturvallisuuden sote palveluissa on hyvin keskeinen myös tässä sote uudistuksessa huolta herättääkin kovasti se kun hallitus tuntuu nyt asettavan etusijalle sen miten voidaan lisätä valinnanvapautta ja kilpailua eikä sitä miten voidaan turvata se että hyvinvointi ja ja terveyserot kapenevat nyt viimeisimmän tiedon tiedon tai huhun huhun mukaan hallitus on siirtämässä valviran valvontatehtävää sosiaali ja terveysministeriöstä elikkä tästä asiantuntijaministeriöstä pois vmn alaisuuteen ja on tullut paljon yhteydenottoja ja kysymyksiä tästä minkälainen heikkeneminen tästä seuraa siinä että voisimme turvata potilasturvallisuuden voisiko ministeri rehula vastata

puhemies monipolvinen kysymys päättyi siihen miten valvonta hoidetaan jatkossa ensinnäkin ihan kaikkiin eikä ihan jokaiseen eikä kolmanteenkaan huhuun kannata nyt tässä tilanteessa taas missä akuutisti ollaan uskoa

meillä on vanhuspalvelulaki joka tulee määrittelemään esimerkiksi sen että palvelusuunnitelmat pitää kaikille tehdä sen milloin henkilö joka apua hoitoa ja hoivaa tarvitsee niin selviytyy kotona ja milloin hän on tarpeessa kaksikymmentäneljä kautta seitsemän

ainakaan ole sellaista tietoa että valvontaan liittyvä lainsäädäntö olisi ainakaan höllentymässä mehän tulemme kirjoittamaan sosiaali ja terveydenhuollon järjestämislakiin pykälät siitä miten valvonta valvonta järjestetään ja mikä rooli on substanssiministeriöllä riippumatta siitä mikä on se hallinnollinen kotipesä voimassa oleva lainsäädäntö substanssilainsäädäntö tulee olemaan varmuudella jatkossakin olemassa

rouva puhemies työssäjaksamiseen liittyy paljolti se se kokeeko ihminen olevansa oikealla alalla ja toisaalta onko hänellä mahdollisuus saada ammatillista lisäkoulutusta tämän kevään aikana nuoret ovat pyrkineet sankoin joukoin eri koulumuotoihin ja

monellakin alalla esimerkiksi lähi ja perushoitajien kohdalla luovuttu yhä enenevässä määrin olisinkin kysynyt mikä on opetusministerin linja tässä asiassa päätyykö meille tänä päivänä nimenomaan hoitoalalle ihmisiä jotka eivät välttämättä olekaan soveltuvia sille alalle kenties siitä myöskin johtuu osittain se työssä jaksamattomuus ja ja mahdollisesti uupuminen

puhemies hiukan sekottui ehkä kaksi asiaa tässä se mistä olen puhunut liittyy korkea asteen opiskelijavalintoihin ja siihen miten siinä voitaisiin vähentää ennakkovalmistautumista vaativia ulkolukuun perustuvia pääsykokeita itse asiassa tulevaisuudessa suunta saattaa korkea asteen yliopistojen valintakriteereissä olla enemmän soveltuvuuskokeiden suuntaan näin on korkeakoulujen kanssa käyty keskusteluja tavoitteena on se että pystyttäisiin vähentämään välivuosien määrää ja ja nopeuttamaan siirtymiä niin että nuoret pääsisivät nopeammin opiskelemaan se olisi semmoinen positiivinen uudistus myöskin myöskin mitä tulee soveltuvuuteen soveltuvuuteen toisella asteella niin tällä hetkellä teemme ammatillisen koulutuksen reformia ja siinä yhteydessä käydään läpi myös tähän liittyvät käytännöt ja lainsäädäntö ja tarkastellaan millä tavalla voitaisiin erityisesti sosiaali ja terveysalan osalta tulevaisuudessa toimia

superin esille nostamat henkilöstön huolet on otettava vakavasti me kokoomuksen eduskuntaryhmässä olemme ne lukeneet ja haluan tässä sanoa että sosiaali ja terveydenhuollon uudistus tehdään sen takia että suomalaiset saisivat yhdenvertaiset laadukkaat palvelut mutta myös sen takia että sosiaali ja terveydenhuolto olisi hyvä paikka tehdä työtä

lainsäädäntö tulee antamaan raamin sille tekemiselle joka eri maakunnissa toimeenpannaan nyt on aivan olennaista ja välttämätöntä ensinnäkin saada alueellinen muutos liikkeelle niillä alueilla joilla se ei vielä ole tapahtunut ja toisekseen viimeistään kesän jälkeen kun eletään syyskuuta eletään lokakuuta alueellisessa muutoksessa pitää olla sellaiset kokoonpanot joissa henkilöstö on aidosti mukana meillä on näytöt siitä millä tavalla kaksi viimeisintä päätöksentekoa on prosessina edennyt keski pohjanmaalla ja pohjois karjalassa molemmissa on tehty muutosta ja sitä valmistelua alhaalta ylöspäin laajasti työpaikoilla erilaisissa kokouksissa erilaisissa palavereissa nimenomaan henkilöstöä laajasti mukaan ottamalla tämä on täysin välttämätön asia

arvoisa puhemies suomen työllisyysastetta pitäisi nostaa ja tämähän on on myös hallituksen hyvä tavoite olemme muita pohjoismaita jäljessä ja aika paljonkin jäljessä yksi syy tähän on se että nykyiset perhevapaa ja kotihoidon tukijärjestelmät eivät tue äitien urakehitystä paluu työelämään viivästyy ja se vaikuttaa myös palkkatasoon ja pidemmällä tähtäimellä myös eläketasoon sen takia naisilla on pienempiä eläkkeitä ja tulee olemaan pitkään tulevaisuudessa ellei tälle asialle tehdä mitään siksi me tarvitsemme perhevapaiden kotihoidon tuen sekä

arvoisa hallitus mitä aiotte tehdä jotta me pääsemme samalle uralle kuin muut pohjoismaat tässä asiassa

arvoisa rouva puhemies menneet ovat menneitä ja historia on historiaa mutta mehän olemme suomessa edenneet kohti pohjoismaista tasa arvoa

tällä hetkelläkin ovat voimassa on äidin elementit siellä on isän kiitos edellisen hallituksen esimerkiksi meillä on näytöt siitä että edellisen hallituksen päätöksillä isät ovat ruvenneet käyttämään vanhempainvapaita enemmän sellaista että nyt lähdettäisiin ison kokonaisuudistuksen polulle ei ole hallituksen piirissä ainakaan toistaiseksi vielä vielä valmisteltu tai siitä edes keskusteltu toisekseen meillä on varhaiskasvatuksen muodot joista yhtenä on kotihoidon tuki ja osa osa teidän kysymystänne viittasi siihen

kysymys on erittäin tärkeä ja oikeastaan ministeri rehula jo pitkälti siihen vastasi mutta vielä haluaisin nostaa tässä kokonaisuudessa esiin sen että kysymys on mitä suurimmassa määrin myöskin meidän sosiaaliturvajärjestelmään liittyvistä kysymyksistä kun me puhumme tästä aiheesta silloin kun puhutaan tavallaan perhe etuuksista ja puhutaan naisten asemasta ja myöskin eläkekertymistä niin itse näen että meidän täytyy kyetä tarkastelemaan näitä järjestelmiä hyvin kokonaisvaltaisesti ja nimenomaan myöskin perhe etuusjärjestelmiä pohtia mitä niihin on tehtävissä jotta ne nimenomaan tukevat näitä eri tavoitteita mutta myöskin jättävät sen mahdollisuuden perheille tehdä itse niitä valintoja jotka palvelevat juuri heidän perhettään ja tilannettaan parhaiten eli kysymys on talouspoliittisesta asiasta työllisyyspoliittisesta asiasta mutta mitä suurimmassa määrin myöskin sosiaalipoliittisesta asiasta josta tulisi käydä laajempaakin keskustelua

arvoisa puhemies kyse on myös arvovalinnasta tässä voidaan valita halutaanko edistää suomalaisia työmarkkinoita niin että naiset ja varsinkin nuoret naiset voivat osallistua niihin enemmän kuin tänä päivänä vai eikö haluta ja niin kauan kuin ei haluta tehdä kotihoidon tuelle mitään niin tälle asialle ei tule tapahtumaan mitään rkp on esittänyt monta kertaa että meidän pitäisi saada kuusi plus kuusi plus kuusi järjestelmä elikkä että äiti voisi olla kuusi kuukautta kotona isä kuusi kuukautta ja sitten vanhemmat voisivat päättää kumpi heistä käyttää sen viimeisen puolen vuoden ajanjakson mutta samalla pitäisi uudistaa kotihoidon tukijärjestelmää ja päivähoitoa hallituksen ohjelmassa lukee että suomi on tasa arvoinen maa piste se arvoisa hallitus ei riitä ja teidän tasa arvo ohjelmassanne todetaan muun muassa että perhevapaille perhevapaille ei tehdä mitään tai oikeastaan siellä ei todeta perhevapaista yhtään mitään arvoisa hallitus miksi tämä ei ole prioriteettiaihe
kumpi vastaa otetaan vain toinen elikkä ministeri mäntylä olkaa hyvä
tasa arvo toteutui ilmeisesti arvoisa puhemies kysymys arvovalinnoista kotihoidon tukea emme ole tällä tällä hallituskaudella muuttamassa tämä tämä tehtäköön tässä nyt nyt sitten selväksi pitää minusta muistaa se että on myöskin tasa arvoa että meillä on yhteiskunnassa erilaisia mahdollisuuksia valita ja kotihoidon tuen valinta on myöskin yhdenlainen arvovalinta se on perheiden oma valinta ja meidän täytyy myöskin jättää perheille mahdollisuus valita sellainen vaihtoehto joka on juuri heille se sopiva

arvoisa puhemies me keskustelemme nyt todella tärkeästä asiasta joka on liittynyt tähän pohjoismaiseen hyvinvointiyhteiskuntaan siitä että naisilla ja miehillä on myös mahdollisuus päästä työmarkkinoille ja tasaveroisesti yhteiskuntaan minä toivoisin että erästä ajastusta kuitenkin jaksettaisiin miettiä sekä työllisyysasteen kannalta että muutoin ja se idea on seuraava eikö voitaisi rakentaa semmoinen joustavampi malli käytetäänkö työnimeä osittainen kotihoidon tuki tunti tunnilta maksettavan päivähoidon ja osa aikatyön yhdistäminen joka mahdollistaisi joustavammin ja nopeammin pääsyn myöskin työmarkkinoille tutkitusti on käynyt ilmi että niiden naisten joilla on

jos he ovat pidempään kotihoidon tuen varassa työmarkkinakelpoisuus tulee olemaan tosi ongelmainen tulevaisuudessa tulee löytää uusia joustavia malleja minä toivoisin että tämmöiseen ei suhtauduttaisi hallituksessa

puhemies jokainen hyvä idea ja ajatus on kannatettava ja se kun täällä edellinen edustaja kysyi kuusi plus kuusi plus kuusi mallia vapautta tehdä perheessä ratkaisut on hyvä idea mutta se maksaa suuruusluokaltaan viisisataa miljoonaa euroa rkpllä varmaan on sitten eurot eurot till tuoda tähän matkaan me tarvitsemme työelämän kehittämistä myös perheiden näkökulmasta totta kai ja sitä työtä meidän pitää tehdä mutta ei unohdeta sitä kun puhutaan perheiden näkökulmasta puhutaan työelämän näkökulmasta myös lapsen näkökulmasta että meillä on sitä varten varhaiskasvatus meillä on sitä varten kotihoidon tukijärjestelmä meillä on sitä varten lapsiperheiden sosiaaliturva lapsilisät tämä järjestelmä on lapsen näkökulmasta rakennettu ei unohdeta sitä lasta tilanteessa jossa tavoitetasoja on eri näkökulmista useita

arvoisa rouva puhemies tämä keskustelu oikealla tavalla palaa tasa arvoon edustaja pekonen kysyi jo päivähoidon osalta tasa arvon vaikutusten arviota viime kaudella aivan niin kuin ministeri rehula kertoi toimiessani tasa arvoministerinä sekä pidennettiin isille korvamerkittyä vapaata että sen lisäksi sitä joustavoitettiin ja ja on hienoa että ministeri rehula tässä kertoikin jo sen se on lisännyt sitä että isät osallistuvat enemmän lastenhoitoon ja nyt kysymys on siitä että kukaan meistä varmaan ei ole sitä mieltä että tilanne olisi nyt tasa arvoinen ja hyvä vaan edistysaskelia pitää ottaa edelleen pieniäkin niin kuin viime kaudella tehtiin nyt minua kiinnostaa se minkälaisia ajatuksia ministeri rehula kun näitte miten hyvä se uudistus on mitä viime kaudella tehtiin ja minkälaisia samanlaisia askeleita te olette nyt suunnitellut että edelleen tasa arvoisemmin voisivat jakautua perheiden sisällä nämä perhevapaat
arvoisa rouva puhemies ensinnäkin tasa arvonäkökulmasta meillä on samapalkkaisuusohjelma jossa on yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa sovittu tälle vaalikaudelle ne etenemisen polut joilla naisen eurosta tulisi enemmän miehen euroa muistuttava nyt ollaan tilanteessa jossa

naisen euro naisen euro on kahdeksankymmentäseitsemän senttiä suomeksi sanottuna meillä on samapalkkaisuusohjelma sitä varten toisekseen jo sillä on merkitystä että tänään täälläkin eduskunnan kyselytunnilla tämä asia on esissä jotta kiinnitetään huomiota tärkeä huomio siihen että isät käyttäisivät lain suomat mahdollisuudet vanhempainvapaan käyttöön esimerkeillä on väliä kolmas asia ja palaan osaltani edustaja ihalaisen kysymykseen hyvin avoimin mielin etsimään sellaisia ratkaisuja joissa joustavuutta lisätään mutta pitää muistaa että nämä ovat palapelejä palapelejä joissa lapsen etu pitää myös muistaa aina ja joka tilanteessa
ja vielä pääministeri olkaa hyvä arvoisa
rouva puhemies haluan vielä muistuttaa että osana tätä kilpailukykykokonaisratkaisua hallitus teki ehdotuksen siitä että äidin työnantajalle maksetaan kahdentuhannenviidensadan

ja vielä edustaja biaudet

tänään keskusteltu naisten asemasta työmarkkinoilla ja valitettavasti hallitus ei oikeasti kovin paljon pieniä lohtuja

toimenpiteitä siihen että naisen euro olisi samanlainen kuin miehen euro olemme odottaneet tosi kauan tasa arvovaltuutettu valvoo syrjimättömyyttä työmarkkinoilla ja on kolmekymmentä vuotta cedaw sopimuksen naisiin kohdistuvan syrjinnän vastaisen sopimuksen mukaan valvonut syrjimättömyyttä nimenomaan työmarkkinoilla ja tasa arvon edistämistä nyt oikeusministeriö valmistelee tasa arvovaltuutetun viran lakkauttamista ja toimiston sulauttamista yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistoon neljäsataatuhatta naista naisjärjestöjen keskusliitosta kokee että tämä ei edistä tasa arvoa miten tasa arvoministeri tämä toimenpide tulee edistämään tasa arvoa ymmärrän että te ette ole ollut mukana tässä valmistelussa mutta ehkä kuitenkin osaatte arvioida
arvoisa rouva puhemies kyse on lainsäädännöstä joka on tällä hetkellä lausuntokierroksella ja sosiaali ja terveysministeriökin omalta osaltaan tästä esityksestä tulee tasa arvon näkökulmasta lausunnon antamaan kuulun henkilökohtaisesti siihen joukkoon

tärkeää on se että asiat tässä tapauksessa tasa arvon edistäminen voivat mennä eteenpäin se paikka jossa organisaatiossa ollaan tässä on tapahtunut viime vaalikauden aikana niin että nythän kyse on tasa arvovaltuutetun osalta hallinnollisesti oikeusministeriön alaisesta toimesta mutta henkilökohtainen mielipiteeni tähän kohtaan on se että tasa arvovaltuutetun rooli ja asema pitäisi säilyttää nykyisellään

seuraava kysymys edustaja kalmari
arvoisa rouva puhemies haluaisin kysyä ministeri toivakalta euroopan ja yhdysvaltain välisestä kauppasopimuksesta osaltaan tämä investointisuoja ja kauppasopimus varmaan lisää kasvua mutta minulla on huoli elintarvikkeiden turvallisuudesta jatkossa maataloustuotemarkkinat sovitaan usein sopimuksen loppupuolella ja näin ei ole vielä varmuutta lopputuloksesta euroopassa ja yhdysvalloissa säädellään elintarviketurvallisuutta hyvin eri tavalla meillä se ketju on hyvin säädeltyä pellolta pöytään asti ja valvonta myös yhdysvalloissa ei ole juuri väliä miten tuotteet on tuotettu kunhan lopputuote on kutakuinkin turvallinen ja elintarvikevirasto on vahvasti kytköksissä teollisuuteen jäämärajat ovat hyvin korkeat siksi kysyisinkin teiltä ministeri toivakka pystyttekö lupaamaan ettei meille euroopan markkinoille tule tuotteita joiden tuotannossa on käytetty esimerkiksi kasvuhormoneja tai antibioottisia kasvun edisteitä lupaatteko ettei klooripesulla tapeta mikrobeja elintarvikkeista ja lupaatteko ettemme syö jatkossa kemikaalicocktailia ja vaaranna

puhemies kiitos tästä kysymyksestä hyvin ajankohtainen kysymys eun ja usan vapaakauppasopimusneuvottelut ovat tärkeässä vaiheessa ja niin sanottu loppurutistus on edessä ja neuvotteluissa toivottavasti edetään vaikeimmat asiat neuvoteltava vielä vielä syksyn aikana ja toki monissa asioissa on edistytty yksi tärkeä asia on tietenkin se minkälaisen kohtelun ylipäänsä maataloustuotteiden osalta herkät tuotteet saamaan mutta tältä osin elintarviketurvallisuuden osalta ei ole huolta sillä eun markkinoilla olevien tuotteiden on jatkossa täytettävä eun vaatimukset ja sitä kautta elintarviketurvallisuuden taso ei heikkene myöskään gmo tuotteista ei tässä neuvotella samaten kun puhutaan ylipäätänsä terveyteen turvallisuuteen kuluttajansuojaan ympäristöön liittyvistä standardeista niin näissä eu on asettanut riman hyvin korkealle eli eli sitä tasoa ei tulla heikentämään tämä sisältyy eun eun neuvottelumandaattiin ja tästä tullaan pitämään kiinni

seuraava kysymys edustaja jani mäkelä
arvoisa puhemies pian sata vuotta täyttävä suomi on itsenäisyytensä velkaa sotiemme veteraaneille heistä huolehtiminen loppuun asti on velvollisuutemme ja kunniatehtävämme hallitus on lähtenyt toimiin heidän tilanteensa parantamiseksi jo hallitusohjelmakirjauksen tasolla jossa veteraaneille ja sotainvalideille luvataan lisää varoja nyt kuitenkin julkisuudessa on liikkunut tietoja joiden mukaan jopa useampi kuin sata veteraania olisi jäänyt viime vuonna ilman hakemaansa kuntoutusta syyksi kerrotaan määrärahojen niukkuus suhteessa kuntoutuksen kustannuksiin tämä asia tulee korjata mahdollisimman pian olipa sen syy mikä tahansa kysynkin hallitukselta onko tämä ongelma tiedostettu ja millaisia toimenpiteitä sen korjaamiseksi on käynnistetty tai aiotaan käynnistää ja millä aikataululla

rouva puhemies kiitos palautteesta tänäänkin näitä palautteita tulee eri puolilta suomea erilaisista kunnista ensinnäkin se mitä on jo tehty on että veteraanien kuntoutusrahat niin kotipalveluihin kuin kuntoutukseenkin jaetaan neljä kertaa vuodessa ne jaetaan veteraanien lukumäärän mukaan ja jokainen kunta saa siis lähtökohtaisesti saman määrän jos on tilanteita missä niitä jää käyttämättä niitäkin esimerkkejä kuntia on jotka esimerkiksi tekevät kotipalvelua tekevät laitoskuntoutusta edullisemmin kuin muut rahat palautuvat valtiolle on uudelleenjako ja esimerkiksi tänä vuonna vielä kaksi kertaa jaetaan näitä kuntoutusrahoja kolmas näkökulma on se mitä pitää tehdä taas kerran pitää muistaa muistuttaa ja laittaa kuntiin paimenviestiä siitä että niin on eduskunta päättänyt tulee kuntoutuksensa saada tämä

edustaja virolainen
arvoisa rouva puhemies ensi torstaina suomi valmistautuu juhannuksen juhlintaan mutta britanniassa tunnelmat ovat toiset sillä silloin järjestetään kansanäänestys tähän asti arviot eu eron kannattajien ja vastustajien

ovat olleet suhteellisen tasaiset mutta aivan tuoreiden mielipidemittausten mukaan eu eroa kannattavat ovat voitolla useat asiantuntijat ovat arvioineet mahdollisen eron vaikutuksia niin britanniaan euroopan unioniin maailmantalouteen kuin geopoliittiseen vakauteenkin yleisimpien arvioiden mukaan britannian ero vaikuttaisi haitallisesti britteihin mutta myös suomeen johtuen eun painoarvon heikentymisestä ja negatiivisista taloudellisista vaikutuksista niin lyhyellä keskipitkällä kuin pitkälläkin ajanjaksolla kysynkin teiltä pääministeri sipilä miten suomen hallitus on valmistautunut mahdolliseen brittien eu eroon
otetaan tähän kaksi vastausta elikkä pääministeri sipilä ja ministeri soini kiitos
arvoisa rouva puhemies tämä on erittäin tärkeä ja ja ajankohtainen kysymys ensi viikon perjantaina aamulla selviää miten miten tässä käy me kaikki haluamme ukn säilyvän euroopan unionissa britannia on ollut meille erittäin tärkeä kumppani sekä kasvupolitiikassa digitaalisissa sisämarkkinoissa että paremmassa vähemmässä sääntelyssä olemme saaneet heistä monesti hyvän kumppanin se että gallupeissa todennäköisyys on kasvanut että että britanniassa voitaisiin äänestää myöskin brexitin puolesta on totta hallitus on arvioinut ja arvioi jatkuvasti myöskin sitä vaihtoehtoa siitähän alkaa tai alkaisi sitten pitkä prosessi johonka myöskin suomi osaltaan valmistautuu ensimmäinen vaihe olisi se että britannia jättäisi eronpyynnön eusta se voi tapahtua jo eurooppa neuvoston kokouksessa tai sitten sitten syksyllä mutta prosessi on pitkä ja sen vaikutukset kyllä olisivat vahingolliset sekä britannialle että muulle euroopalle

tietenkin jo se että britannia tällainen maa joka on suurin sotilasmahti eussa toiseksi suurin nettomaksaja ja toiseksi suurin talous äänestää tästä asiasta kertoo eun kriisistä

tämä on aivan aivan selvä asia ja aivan niin kuin pääministeri sanoi jos tämä brexit tulee se laukaisee arvioiden mukaan vähintään noin kahden vuoden prosessin jossa pitää päättää muun muassa sellaisia asioita voiko britannia jollain poikkeusmenettelyllä olla osa sisämarkkinoita miten nämä olemassa olevat sopimukset puretaan miten britannia jatkossa osallistuu ja osallistuuko millään tavalla euroopan unioniin täysin selvää on että britannia ei tule menemään mihinkään eta järjestelyyn jossa esimerkiksi norja on mukana eli lyhyesti sanon vain että iso kysymys ja ja eulle hyvin kiusallinen

ja vielä yksi kysymys edustaja lindtman
arvoisa rouva puhemies hyvät ministerit paitsi että jännitämme britannian kansanäänestyksen tulosta niin kun tässä eduskunta ja hallitus ja varmasti koko suomi alkavat kohta valmistautua myös juhannuksen ja kesän viettoon yhtä paljon jännitetään minkälainen on sää juhannuksena aivan tuoreimpien sääennusteiden mukaan nyt on iso riski kyllä että juhannuksena tulee vettä mutta tämä saattaa vielä muuttua juhannuksena myös on tarkoitus grillata ja arvoisa pääministeri täällä salissakin on välillä nähty grilliä niin opposition kuin hallituksenkin puolelta ja on aina välillä molemmillekin tullut sitten kylmää vettä niskaan tiukkoja debatteja on ollut mutta on löytynyt niitäkin asioita joissa olemme löytäneet yhteisen sävelen ja oppositiopuolueiden puolesta kiitos siitä mutta nyt kun juhannus tulee niin haluan toivottaa hallitukselle oikein aurinkoista lämmintä leppoisaa kesää tiedän että olette töissä mutta toivon että teillä on mahdollisuus myös levätä ja haluaisin vielä näin kevään viimeisen kyselytunnin kunniaksi kysyä pääministeriltä mitä aiotte laittaa grilliin juhannuksena onko teillä jotain vinkkejä eduskunnalle tai suomen kansalle

arvoisa rouva puhemies kiitoksia myös oppositiolle keskustelu on aika ajoin ylittänyt jopa rakentavan keskustelun rajapyykin kutsunkin opposition juhlistamaan tätä saavutusta kesärantaan ensi viikon tiistai iltana kiitokset puhemiehistölle ja kiitokset kaikille kansanedustajille rakentavista keskusteluista ja myöskin siitä että olette pitäneet hallitusta tiukalla se on teidän teidän tehtävänne haluan toivottaa hyvää kesää kaikille kyselytunnin merkeissä ei enää tavata ennen ennen kesätaukoa mutta mutta kyllä me vielä täällä täällä äänestelemme mitä sitten tulee siihen grilliin ja varsinaiseen kysymykseen niin omassa grillissäni on ilman muuta kotimaista laadukasta lihaa ja vihanneksia

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö

yleiskeskustelu asiasta päättyi viidestoista kuudetta kaksituhattakuusitoista pidetyssä täysistunnossa nyt käsitellään muutosehdotukset

esitän että seitsemäs pykälä saa sen muodon mikä on vastalauseessamme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

keskustelu käynnistyy

ole

kiitos kuuliaisuudestanne

arvoisa

tästä voi tulla ihan hyvä puhe vaikka yleisö lähteekin

asuminen asunto ja oma koti ovat yksi elämän perusasioita vanha sanonta sanoo oma koti kullan kallis mutta välillä tuntuu siltä että monelle oma koti on turhan kallis maamme on itse asiassa erilaisten haasteiden edessä asumisen näkökulmasta meidän murroksesta kertoo kahdenkymmenen vuoden aikana neljäntoista suurimman kaupunkiseudun väestö on kasvanut kuudellasadallakahdeksallakymmenelläviidellätuhannella henkilöllä eli yli kahdellakymmenelläkahdella prosentilla muu manner suomi on menettänyt väestöään

henkilöllä eli kymmenellä pilkku kuudella prosentilla manner suomen sisäisen muuttoliikkeen lisäksi maahanmuutto on suuntautunut suurille kaupunkiseuduille

erityisesti pääkaupunkiseutua vaivaa jopa krooniseksi kuvattu asuntopula helsingissä on tällä hetkellä

yhden hengen taloutta mutta vain kuusikymmentäviisituhatta yksiötä tällainen tilanne aiheuttanut monissa kaupungeissa niin sanottua hotellistumista eli asunnot ovat työasumiskäytössä eivätkä aktiiviväestön vakinaisina asuntoina ja sellainen kehitys ei ole millekään kaupungille suotavaa myös rakentamisen hinta on toinen joka nostaa asumisen hintoja asuntopulan rinnalla eli sen rinnalla että meillä on kaikenlaisia ja ihmiset asuvat elämäntilanteeseensa nähden vääränlaisissa asunnoissa eli perheet liian pienissä asunnoissa ja toisaalta yksin elävät taikka lapsettomat pariskunnat taas turhan suurissa asunnoissa

helsingissä asuntojen hintoja nostavat muun muassa erityisen paljon väestönsuoja ja autopaikkavaatimukset varsinkin jos niitä varten joudutaan tekemään louhintaa niin kuin helsingissä usein joudutaan vastaavaa väestönsuojavaatimusta ei itse asiassa ole muissa eu maissa autopaikkavaatimuskin on kyllä usein tällaisissa kaupunkikeskuksissa aivan turha kysynnän pitäisi antaa ratkaista esimerkiksi myös autopaikkojen toteuttamistarpeen merkittävä syy nouseviin asumiskustannuksiin on myös tonttimaalla ja kaavoituksella on sanottu että yksityiskohtaisilla kaavamääräyksillä voi olla asuntojen hintaan jopa tuhannenviidensadan euron korottava vaikutus neliömetriltä kun vielä tonttimaata on kaavoitettuna aivan liian vähän ja sekin on kallista ja asuntojen hinnasta veroja yli neljäkymmentä prosenttia niin kokonaisuutena tilanne on kestämätön pääkaupunkiseudun talous ei kasva sen takia että meillä on asuntopula jos työvoimaa tarvitsevien pienten asuntojen hinnat pysyvät pilvissä ja kohtuuhintaista vuokra asuntotuotantoa ja vuokra asuntoja ei ole riittävästi asumisen hintaa asuntopulan rinnalla siis myös monet muut tekijät helsingin seudulta puuttuu jopa kaksikymmentätuhatta asuntoa ilmeni tuoreesta vttn tutkimuksesta jos kaupungistuminen kiihtyy mikä on todennäköistä joka vuosi pitäisi rakentaa neljätoistatuhatta uutta asuntoa helsingin kaupunginhallituksen puheenjohtaja tatu rauhamäki totesikin että jos pääkaupunkiseudun asuntotuotantoa ei saada lisättyä on riski että koko maan talouskasvulle syntyy tulppa vuosi kaksituhattaneljä oli tässä tilanteessa aika merkittävä silloin itse asiassa meillä lähti asuntotuotanto vähenemään ja samaan aikaan kaupungistuminen vahvistumaan syntyi tällainen tietynlainen saksi haarukka liike joka ei ole kuroutunut umpeen näinä vuosina eli yli yli kymmeneen vuoteen uusi ennuste osoittaa että manner suomeen tulisi rakentaa vuosittain viiva kolmekymmentätuhatta asuntoa kehityskulusta riippuen tämä tarkoittaisi kaikkiaan siis noin

viiva seitsemääsataakuuttakymmentätuhatta uutta asuntoa vuoteen kaksituhattaneljäkymmentä mennessä meillä on mal sopimuksia tehty juuri asuntotuotannon lisäämiseksi mutta niissäkin olemme jääneet merkittävästi tavoitteista helsingin seudulla vuositason asuntotuotantotavoitteeksi on asetettu kaksitoistatuhatta viiva kolmetoistatuhatta uutta asuntoa ja tavoitteen alarajaa ei ole saavutettu viime vuosina vuosina kaksituhattakaksitoista viiva kaksituhattaviisitoista vaan tuotanto on jäänyt jälkeen lähes viisituhatta asuntoa

pääkaupunkiseutua ympäröivissä kuuma kunnissa samanlaisia merkkejä on myös tampereen seudulla missä asuntovaje on noin kolmetuhatta asuntoa turun seudulla ei sen sijaan tällä hetkellä asuntovajetta ole olen tyytyväinen siihen että hallitus on nyt kohtuuhintaisen asumisen lisäämiseksi tehnyt myös mal sopimukset eli maankäytön sopimukset kasvukäytäville helsinki hämeenlinna tampere turku sekä sekä lahti ja ja näin olemme ottamassa hyötykäyttöön tuota maata joka on edullisempaa kuin täällä pääkaupunkiseudulla tässä esityksessä mitä nyt olemme käsittelemässä tavoitteena on lisätä vuokra asuntotuotantoa pääkaupunkiseudulle erityisesti ympäristövaliokunta joka asiaa käsitteli toteaa että kasvukeskuksissa ja erityisesti pääkaupunkiseudulla on pulaa kohtuuhintaisista vuokra asunnoista puute kohtuuvuokraisista kohtuuvuokraisista asunnoista erityisesti helsingin seudulla haittaa jo työllistymisasteen nousua talouskasvua elinkeinoelämän kilpailukyvyn parantamista ja myös maahanmuuttajien asumista sen takia on perusteltua että nyt otetaan uusia keinoja rakentamisen ja vuokra asuntotuotannon lisäämiseksi meillä tällä hetkellä joka kolmas kaikista vuokra asujista asuu itse asiassa yksityisiltä vuokratuissa asunnoissa ja yli puolet yleisen asumistuen saajistakin asuu vapaarahoitteisissa asunnoissa me siis tarvitsemme lisää vuokra asuntotuotantoa ja nimenomaan kohtuuhintaista vuokra asuntotuotantoa mitä sitten kohtuuhintainen vuokra asuntotuotanto on niin yksi aika hyvä määritelmä siihen on se että ihmiseltä ei saisi mennä

yli neljännestä käteentulevista tuloista asumiskustannuksiin ehkä tuota on viime aikoina korotettu noin kolmeenkymmeneen prosenttiin eli vajaaseen kolmannekseen ja tämäkin raja kyllä helsingissä valitettavan usein menee rikki arvoisa puhemies tämä uusi ara välimalli toivottavasti tulee tuomaan lisää vuokra asuntoja olen itse asiassa siitä aika vakuuttunut ja ja viime päivien tiedot kertovat siitä että rakentamista on tulossa toivotaan että pystymme saamaan myös tontteja

käyttöön niin että voisimme tuohon krooniseen asuntopulaan myös tällä työkalulla tehokkaasti puuttua

arvoisa rouva puhemies helsinkiläisenä kansanedustajana on sanottava että asumisen kalleus on helsingin suurin haaste tällä hetkellä asumisen hintakehitys on kaikkien kasvavien kaupunkiseutujen haaste mutta varsinkin pääkaupunkiseudun ja erityisesti helsingin se on jo talouskasvulle este ja sen kautta koko maan talouskasvulle kun me tiedämme että helsingin seutu on meidän talouden veturi ja vastaa kahdestakymmenestäviidestä prosentista koko maan bruttokansantuotteesta se on myös jo työllisyyden ja työllistymisen este kun pienipalkkaisilla aloilla elää helsingissä mutta minä väitän että se hokema siitä että tämä kaikki johtuu asuntopulasta ei ole koko totuus jos on rahaa tilillä riittävästi niin asunnon saa saman tien meillä on pulaa kohtuuhintaisesta asuntotuotannosta ja nimenomaan kohtuuhintaisista vuokra asunnoista sen takia tervehdin ilolla kun hallitusohjelma tunnusti ja tunnisti tämän pääkaupunkiseudun asumisongelman ja kirjasi että tulee pyrkiä kohtuuhintaisen asuntotuotannon lisäämiseen tämä esitys esitys edessämme on hallituksen esitys yrittää tarttua tähän tilanteeseen ja tarjota lisää kohtuuhintaisia vuokra asuntoja valitettavasti se ei siihen vastaa jopa ministeriön omien laskelmien mukaan tämä korkotukimalli tulee tuottamaan noin seitsemäntoista viiva kahdenkymmenen euron neliöitä tämä on sama haarukka missä vapaarahoitteiset markkinahinnat tällä hetkellä helsingissä ovat tuhat euroa kuussa viidenkymmenen neliön kaksiosta kohtuullista vai ei se riippuu jokaisen omasta tulotasosta mutta yksi tapa tarkastella sitä mikä on kohtuuhintaista asumista on se kuinka iso osa ihmisen tuloista menee asumiseen helsinkiläisellä menee yli puolet tuloista asumismenoihin kun vertailun vuoksi euroopan suurissa kaupungeissa esimerkiksi berliinissä menee kaksikymmentäviisi prosenttia asumiskuluihin kun tähän lisätään se tosiasia että kuusikymmentä prosenttia helsinkiläisistä on yksin eläviä yhden aikuisen talouksia niin tiedämme että tuhat euroa kuussa on kohtuuton vaatimus on aivan totta että kasvattamalla asuntotuotannon määrää me pystymme vaikuttamaan kysyntään ja tarjontaan ja sitä kautta sen vaikutuksiin hintakehityksissä mutta se ei ole koko totuus siihen vaikuttaa kaavatalous siihen vaikuttavat tontit siihen kaavamääräykset pysäköintipaikoista väestönsuojiin kaikkiin niihin keinoihin joihin helsingin kaupunki voi itse ryhtyä olemme helsingissä yli puoluerajojen tarttuneet mutta tämä ongelma on se että tämä ei poistu pelkästään määrää lisäämällä jos ne neliöhinnat eli se laatu pysyvät samana ja se miten me saamme niitä kohtuuhintaisia tuottajia lisää markkinoille se miten tämä esitys pyrkii siihen mitä pidän hyvänä tässä ja mihin uskon on se että uusia toimijoita alalle ja tämä voisi tuoda semmoista tervehdyttämistä koko sille markkinalle ja sen kautta myös hintakehitykselle ja toivon mukaan se voisi myös houkutella mukanansa uusia aidosti yleishyödyllisiä toimijoita koska oman pääoman vaatimus on tässä mallissa pienempi tämä on tämän mallin hyvä puoli jonka varaan minä toivoni laitan yksi iso ongelma helsingin kannalta vahvasti kovaa vauhtia kasvavan kaupungin kannalta on haaste segregaatiosta eli eri asuinalueiden eriytymisestä toisistansa me olemme helsingissä päättäneet vastata siihen haasteeseen siten että olemme päättäneet tietyn asuntotuotantojakauman jonka tulee toteutua ympäri kaupungin kaikilla alueilla kun kaupunki rakentaa uutta eli osa on ara tuotantoa kaupungin omia vuokrataloja osa on ja osa on täysin vapaan rahan asuntoja tämä sen takia että jokaisesta alueesta kasvaisi tasapainoinen monenlaisia ihmisiä asukkaita sisältävä kokonaisuus nyt meiltä viedään tällä korkotukimallilla mahdollisuus tähän segregaation vastaisen työkalun käyttöön tämä tulee asettumaan välimalliin mutta kymmenessä vuodessa tämä on mahdollista lyödä lihoiksi tämä on gryndereiden lottovoitto siinä mielessä ja asettaa helsingin todella suuren haasteen eteen toinen hyvä puoli tässä on se että uskon tämän houkuttelevan täydennysrakentamiseen ja täydennysrakentaminen on ekologista se on kaupungin tiivistämistä silloin asukkaita tuodaan sinne missä jo on palvelut missä jo on joukkoliikenne ja se on hyvää laadukasta kaupungin koon kasvamista minä en voi kannattaa tätä esitystä koska kuten sanoin tämä on lottovoitto gryndereille ja kyllä minä mietin miten me pystymme helsinkinä nytten vastaamaan meidän mal sopimuksessa valtion kanssa tekemäämme sopimukseen siitä valtavasta neljänkymmenen vuoden korkotuella toteutettavasta asuntokannasta tämän mallin tultua voimaan ketään muuta kuin kuntaa itseään ei kiinnosta neljänkymmenen vuoden korkotukimalli siksi olisi erittäin tärkeää nyt saman tien aloittaa valmistelut siitä miten neljänkymmenen vuoden korkotukimallista tehtäisiin houkuttelevampi sen pitäisi olla jossain määrin ei niin etupainotteinen kuin se on nytten ja ottaa huomioon se että inflaatio on meillä tällä hetkellä niin pieni mutta ainakin ympäristövaliokunnan kuulemisessa tuli paljon näkemyksiä niin valiokunnan jäseniltä kuin asiantuntijoilta hyviä keinoja ja uskon että löytyisi poliittinen yhteisymmärrys miten neljänkymmenen vuoden korkotukimallista voitaisiin kehittää entistä houkuttelevampi

arvoisa puhemies on hyvä että täällä on tuotu esiin tämä akuutti asuntopulaongelma tässä on tuotu esiin myös tämä että asuntotuotanto on varsin monipuolista näin kehyskunnan näkökulmasta haluaisin myös tuoda tämän kysyntänäkökulman esiin monesti erityisesti niillä seuduilla joita täällä edustaja timo heinosenkin puheenvuorossa hieman moitittiin eli kuuma kysyntä on enemmän juuri omakotitalopuolelle rivitalopuolelle ehkä enemmän sinne vapaarahoitteiselle puolelle kuin tänne vuokra asuntotuotannon puolelle haluaisin myös oikaista sen että täällä moitittiin kuuma kuuma kuntia asuntotuotannosta nyt kun katson näitä tilastoja niin kuuma kunnat kuitenkin pääsevät paremmin tavoitteisiinsa kuin pääkaupunkiseudun kunnat elikkä elikkä ei voi varsin moittia olen myös erittäin tyytyväinen siitä että hallitus on nyt panostanut esimerkiksi klaukkalan ohikulkutiehen joka tulee osaltaan parantamaan sitä että mal sopimuksen solmineet kehyskunnat pystyvät omalta osaltaan kasvattamaan tätä tonttitarjontaa ja myös asuntotuotantoa on aivan olennaista että liikennejärjestelmät toimivat ja meillä toimii yhteys myöskin työpaikoille vielä
kaksi vastauspuheenvuoroa edustajat kalmari ja

arvoisa rouva puhemies minusta on tärkeää että hallitus monipuolistaa asuntotuotantovaihtoehtoja ja ja hakee hakee välimalleja kaikki se millä saadaan uutta asuntotuotantoa käyntiin on hyväksi ja täytyy muistaa myöskin ne toimet joita on jo tehty esimerkiksi kohtuuhintaisten asuntojen saamiseksi esimerkiksi se ettei enää sisäisellä lainakeinottelulla omien säätiöiden rahoittamiseksi voida nostaa kohtuuttomasti vuokrahintoja kaikki tämäntyyppiset toimet ovat tervetulleita ja luulen että koko ajan asuntoministerin johdolla haetaan vielä lisää lisää keinoja mutta kyllä meidän on on saatava katkaisu tähän asumistukiautomaattiin ja ja automaatioon että että pienillä tuloilla ei nykyään tahdo esimerkiksi pääkaupunkiseudulla enää pärjätä asuntojen nousevien hintojen vuoksi meidän on saatava katkaisu tälle tielle
ja vielä vastauspuheenvuoro edustaja myller
arvoisa puhemies juuri tästähän on kysymys kun me oppositiosta kritisoimme näitä hallituksen esityksiä niillä ei tule kohtuuhintaista asumista meillä on varmasti nyt ja vielä erityisesti pidemmällä tähtäimellä myöskin asuntopula mutta tällä hetkellä meillä on erityisesti akuutti kohtuuhintaisten asuntojen pula tällä mallilla luodaan lähelle markkinavuokraa olevia asuntoja ja se tulee lisäämään

arvoisa rouva puhemies tämä hallituksen esitys on pyrkinyt hyvään ja sillä on ollut hyvä päämäärä ja sitä haluamme tietysti kunnioittaa valitettavasti se on jäänyt keskeneräiseksi ja kun lukee tämän esityksen ja lukee sitten nämä vastalauseet niin niissä on varsin hyvin tämä itse ongelma kuvattu

se että pääkaupunkiseudulle syntyisi kohtuuhintaista asumista ei ole enää mahdollista sikäli kun se perustuu uudistuotantoon olen vähän kyyninen tässä nämä erilaiset ratkaisut joita pääkaupunkiseudulla tehdään liikenteen suhteen ovat osoittaneet että sen sijaan että ne laskisivat asuntojen hintoja ne nostavat asuntojen hintoja tässä esityksessä viitataan muun muassa kasvukeskusseutujen kuntien ja valtion yhteistyössä laadittaviin aiesopimuksiin ja siihen että ne ovat edistäneet tonttien saatavuutta ja vuokra asuntotuotannon käynnistymistä mutta kehitys ei ole ollut tarpeisiin nähden riittävää valiokunta on myös korostanut mal sopimusten merkitystä ja niiden vaikutusta nämä mal hyviä mutta nekään eivät tuota kohtuuhintaista asumista jos me katsomme esimerkiksi espoossa tällä hetkellä raideratkaisuja ja nyt uutta raide jokeria josta juuri on tehty päätökset niin länsimetro on nostanut kaikkien asuntojen hintoja espoossa koko sillä alueella mihin länsimetron varsinainen raideliikenne tulee esimerkiksi neljänkymmenenviiden neliön kaksio voi maksaa kaksisataaseitsemänkymmentätuhatta euroa toinen merkittävä syy on se että vaikka kuntia velvoitetaan nyt lisäämään tonttien luovutusta vuokra asuntotuotantoon niin siinäkin he tekevät vain aivan välttämättömimmän sen tähden jotka myydään sitten kovanrahan asuntotuotantoon näiden raiteiden maksamiseen tarvitaan nämä maan myyntitulot maan myyntitulot tämä näkyy esimerkiksi espoon kaupungin talousarviossa sillä tavalla että siellä on aivan erikseen nyt tehty maan myyntisuunnitelmat näille alueille ja sitten sitä verrataan metrosta syntyneisiin lainanhoito ja käyttökuluihin tavoite on että saadaan niin korkea hinta maasta että sitten kun nämä asunnot valmistuvat niin en tiedä kuinka moni huomasi mutta

havaittavissa kyllä sellainen mahdollisuus keinotteluun minkä minusta edustaja modig tässä erittäin hyvin kuvasi tämä on aivan ilmiselvä tässä laissa ja en sitä ihan ymmärrä että miksi se on tähän jätetty kun sen olisi voinut helposti muutamalla lauseella poistaa niin kuin minun mielestäni vasemmistoliiton lausumassa se on on myös hyvin esitetty

kohtuuhintaisen määrä täytyy olla jossakin siellä kymmenen viiva yhdentoista euron neliöhinnoilla silloin me puhuisimme kohtuuhintaisesta asumisesta tämä kierre alkoi silloin kun ahon hallitus poisti laista vuokrasäännöstelyn tämä on aika monen pitkän jatkumon seurausta tällä hetkellä meillä ei löydy aitoja vastauksia tähän ja sen takia tämä vaatisi kyllä todella laajaa yhteistyötä kaikilta tahoilta tietenkin on hankala palata taaksepäin koska on luotu nämä markkinavetoiset asuntomarkkinat sen takia tämä kohtuuhintaisen asuntotuotannon järjestäminen on on erityisen vaikea ja hankala asia arvoisa puheenjohtaja tässä on meillä semmoinen savotta että vaikka arvostan tätä hallituksen esitystä ja pyrkimystä niin näillä edellä kuvatuilla asioilla varmaan kun lisää tulee puheenvuoroja niin voimme yhdessä todeta tämä lakiesitys ei tule siihen johtamaan se on hyvä että se saattaa käynnistää niin kuin modig totesi täällä aivan uudenlaista ja ehkä pienempääkin rakentajaa joka sitten pystyisi ehkä vähän matalampiin rakentamiskustannuksiin kiitoksia

arvoisa rouva puhemies edustaja laukkanen oli puheenvuorossaan skeptinen siitä että uudistuotannolla ei enää olisi mahdollista saada aikaan kohtuuhintaista tuotantoa kyllä minä uskon että on jos me toteutamme sen aidosti yleishyödyllisenä itselleni ei ole vieras ajatus se että tässä maailmassa voi tehdä jotain ilman rahallisen voiton tavoittelua monissa euroopan maissa monissa isoissa pääkaupungeissa saksassa irlannissa säädellään yksityistä asuntotuotantoa paljon paljon voimakkaammin kuin meillä täällä suomessa olisiko aika ottaa askel siihen suuntaan ja katsoa toisiko se meille kohtuuhintaisuutta yksi asia mihin toivon että te edustaja laukkanen tutustutte on ryhmärakentaminen siinä on myös yksi keino jolla oikeasti voidaan luoda semmoisia asuntoja mitä ihmiset aidosti itsellensä toivovat itse asiassa minä olen nähnyt monta semmoista projektia jossa asukkaat itse suunnittelemalla yhdistämällä voimansa tekemällä yhden yhteisen saunan sen sijaan että jokaisella on oma ovat saaneet neliöhintoja alas siinä on myös meille hieno

arvoisa rouva puhemies mikään ei ole niin suuri ilo kuin luopua omasta kyynisyydestään heti kun tällaisia hyviä esityksiä tulee ja ja löydetään vaikka yhdessä kaavoitetaan tontteja nimenomaan ryhmärakentamiseen ja yhteisörakentamiseen mitä kanadassa on todella paljon kokeiltu hyvillä tuloksilla niin niin tällaiseen keskusteluun olen valmis lähtemään mukaan ja ja luopumaan kyynisyydestäni ja lisäämään sinne vähän vähän positiivisia piiruja sitten

arvoisa rouva puhemies aivan aluksi tässä esitän että tämä hallituksen esitys hylätään ja kun teen tämän hylkäysesityksen teen myös lausumaehdotuksen ja se lausumaehdotus kuuluu eduskunta edellyttää että kohtuuhintaisen ja pitkäjänteisen vuokra asuntorakentamisen lisäämiseksi hallitus aloittaa välittömästi neljänkymmenen vuoden korkotukijärjestelmän uudistamisen niin että tuki on ehdoiltaan kilpailukykyinen uudistuksessa on huomioitava muun muassa pysyvästi kilpailukykyinen korkotaso korkotuen keston pidentäminen ja lainojen lyhennysohjelman takapainoisuuden vähentäminen

että tähän ongelmaan nykyiseen pitkän koron eli pitkään vuokra asuntokäytössä

asuntorakentamiseen kiinnitettiin huomiota ja yksimielisesti esitettiin pontena että tätä neljänkymmenen vuoden korkotukijärjestelmää uudistetaan tässä ei kuitenkaan annettu niitä keinoja millä tämä uudistaminen voi tapahtua se on lisäyksenä nyt tässä tekemässäni lausumaehdotuksessa täällä on jo tätä keskustelua käyty niin sanallisesti hallitus ikään kuin esittää että ollaan ratkaisemassa sitä koko pääkaupunkiseudun mutta myös muiden kasvukeskusten ongelmaa kohtuuhintaisesta asumisesta ja tässä erityisesti kohtuuhintaisesta vuokra asumisesta edellisen hallituksen toimilla pääkaupunkiseudulla on voitu rakentaa asuntoja joiden keskineliövuokra on noin kymmenen euroa tämä esitys jota hallitus nyt esittää ja sanoo että tällä rakennetaan kohtuuhintaista vuokra asuntotuotantoa merkitsee juuri sitä mitä täällä on puhuttu että mennään lähelle markkinavuokria seitsemäntoista viiva euroa neliöltä ei voida millään sanoa että tämä on kohtuuhintaista ja näinpä onkin sitten niin että yli neljälläkymmenellä neljälläkymmenellä prosentilla pienituloisista asumisen hinta ylittää kaiken kohtuuden nyt todellakin tarvitsisimme nimenomaan tätä kohtuuhintaista ja sen vuoksi nykyisen pitkään vuokra asuntokäytössä olevan olevan järjestelmän korjaaminen on tärkeää sitä ei korjata sillä että tuodaan rinnalle tällainen vain lyhyen aikaa vuokra asuntokäytössä oleva malli joka ei myöskään edes sinä aikana ole kohtuuhintaista olen ymmärtänyt että että hallitus on on ollut kovin huolissaan siitä että asumistukimenot nousevat

viime syksynä korjattiin tätä nykyistä neljänkymmenen vuoden mallia niin että sen ehdot tehtiin heikommiksi kuin mitä nyt sitten tämän uuden kymmenvuotisen mallin ehdot ovat tämä tulee merkitsemään sitä että jos tätä tätä korjausta tähän neljänkymmenen vuoden korkotukeen ei tehdä meillä pysyvästi kroonistuu se että asumisen hinta nousee koska tullaan rakentamaan vain näitä lähellä markkinavuokraa olevia asuntoja sosialidemokraattien näkemyksen mukaan kun meillä on tällä hetkellä pulaa erityisesti rahasta valtion budjetissa ei missään tapauksessa rahaa voi eikä saa ohjata sellaiseen toimintaan joka ei mene suoraan siihen tarkoitukseen johon se on tarkoitettu tässä tapauksessa

vuokran hinnan alentamiseen ja suoraan vuokralaisen tukeen tässä on todellakin se erittäin suuri pelko että raha valuu rakennuttajille viimeistään sen kymmenen vuoden jälkeen kun nämä rajoitukset ovat loppu ja se järjestelmähän toimii erityisesti sitä kautta että jos kunnilta saadaan näitä

tilanteessa jossa me joudumme leikkaamaan kaikesta koulutuksesta sosiaaliturvasta perheiltä ei voida todellakaan ymmärtää sitä että voidaan sitten tällä rakentamisen osalla ikään kuin antaa ilmaista rahaa tämän vuoksi sosialidemokraatit esittävät että tämä hallituksen esitys hylätään ja sen sijaan ryhdytään vakavasti korjaamaan tätä neljänkymmenen vuoden korkotukimallia

arvoisa rouva puhemies teen tähän hallituksen lakiesitykseen lausumaehdotuksen esitän hyväksyttäväksi edustaja hassin lausumaehdotusta siinä muodossa kuin se on vastalauseessa kaksi eli seuraavasti eduskunta edellyttää että hallitus valmistelee lakiin ehdon että tontin markkinahinnan ja ara hinnan välinen erotus on maksettava kunnalle korkotukilaina ajan päätyttyä takaisin tai että tonttivuokra nousee tällöin markkinavuokraa vastaavaksi

arvoisa rouva puhemies täällä käsitellään todellakin nyt hallituksen esitystä jossa ollaan luomassa kymmenen vuoden korkotukimallia vuokra asuntorakentamiseen

sanomansa oli niin kuin yleensä asiantuntijoilta puolesta ja vastaan mutta selkeästi suurempi osa näki esityksessä duubioita asuntopolitiikka kaipaa suomessa uudistamista mutta rohkenen epäillä onko tämä nyt se oikea suunta itse koen että pitkää neljänkymmenen vuoden korkotukea pitää voida kehittää muun muassa sen vuoksi että asuntojen vuokratasot pysyvät kohtuullisina onneksi tästä kehittämisestä saatiin maininta yksimielisesti valiokunnan mietintöön mutta se vaatii hallitukselta jatkossa myös käytännön toimenpiteitä tästä nykyisestä jo voimassa olevasta mallista pitää voida tehdä niin houkutteleva että se kiinnostaa eri toimijoita ja rakennuttajia laajemmin tällä hetkellä meillä on tiedossa että kun nyt voimassa olevan pitkän korkotuen mallissa vuokrat jäävät kymmenen ja kahteentoista euroon per neliö lähtövuokra tässä hallituksen luomassa lyhyen korkotuen mallissa on jopa kaksikymmentä euroa per neliö

arvoisa rouva puhemies tuossa aiemmin edustaja mäkelä viittasi minun ensimmäisen puheenvuorooni ja ja kyseenalaisti toteamukseni että näistä mal sopimusten tavoitteista on jääty erityisesti pääkaupunkiseutua ympäröivissä kuuma kunnissa edustaja mäkelä tarkasteli määriä ja toki määrissä katsottuna on totta että pääkaupunkiseutu ja helsingin seutu ovat jääneet kuuma kuntien määristä mutta kun katsotaan sitä mitkä ovat olleet tavoitteet niin pääkaupunkiseudulla tavoite on ollut kolmekymmentäkahdeksantuhatta uutta asuntoa ja syntynyt on kolmekymmentäviisituhatta eli yhdeksänkymmentäneljä prosenttia on toteuma kuuma kunnissa tavoite oli vain yksitoistatuhattaseitsemänsataakuusikymmentä asuntoa ja toteutuma yhdeksäntuhattaneljäsataaseitsemänkymmentäkuusi eli eli kahdeksankymmentäyksi prosenttia

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö yksitoista nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa rouva puhemies tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ulkomaalaislakia siten että perheenyhdistämisen edellytyksiä tiukennettaisiin näistä taustoista valiokunta toteaa perusteluissaan seuraavaa euroopan unioniin on vuonna kohdistunut ennennäkemättömän suuri muuttopaine eri ryhmistä koostuvien muuttovirtojen ja niiden edelleen liikkumisen laajuus ovat osoittaneet että eivät euroopan unionin jäsenvaltiot ole olleet valmiita vastaamaan nykyrakenteilla tällaisista suurista ja edelleen jatkuvista ihmisvirroista aiheutuviin haasteisiin taustalla on myös eun ulkorajojen valvonnan pettäminen ja siitä johtuneet vakavat ongelmat schengen järjestelmässä ja dublin dublin asetuksen toimivuudessa eli alueella jolla ei ole sisäisiä rajoja laiton maahantulo yhden jäsenvaltion ulkorajan läpi vaikuttaa kaikkiin muihin schengen jäsenvaltioihin euroopan komissio on antanut muuttoliikkeen hallitsemiseksi tiedonannon muuttoliikestrategiassa ja mainitussa muuttoliikeagendassa komissio kuvaa toimenpiteitä joita se näkee tarpeelliseksi muuttoliikeproblematiikan johdosta lisäksi antanut ensimmäiset lainsäädäntöehdotuksensa ja ja näitä on täydennetty ja annettu sen jälkeen toistuvasti hallintovaliokunnassa näitä on käsitelty paljon ja parhaillaan on vireillä useita tähän asiakokonaisuuteen kuuluvia komission ehdotuksia tässä euroopan laajuisessa maahanmuuttokriisissä jonka tulevaa kehitystä on vaikea ennakoida eun useat jäsenmaat ovat laajalti tiukentaneet tai tiukentamassa lainsäädäntöään sellaisissakin maissa joissa turvattua toimeentuloa ei ole aiemmin edellytetty kuten ruotsissa valmistellaan saadun selvityksen mukaan edellytyksen käyttöönottoa muuttoliikepaine on ulottunut myös suomeen ja suomen osalta on aiheellista todeta että maamme ei ole pääsääntöisesti läpikulkumaa vaan maahan pyrkivien kohdemaa tässä yhteydessä valiokunta myös toteaa että osana kokonaiskantokykyä yhteiskunnan kantokyky huomioon ottaen on perusteltua

edellytyksiä kattaa maahanmuuttoon liittyviä kustannuksia tai niihin liittyvien etuuksien tarjoamista hallitusohjelmassa todetaan että perheenyhdistämisen kriteerejä tarkennetaan eun perheenyhdistämisdirektiivin mukaisesti eussa on jo pitempään ollut tavoitteena yhtenäinen maahanmuutto ja turvapaikkapolitiikka se edellyttää yhtenäistä normistoa ja normien täytäntöönpanoa ja jäsenvaltioiden sitoumuksien noudattamista uudistamisen tavoitteena on hallita maahanmuuttoa vähentää maahanmuuton kustannuksia edistää kansainvälistä tai tilapäistä suojelua saavien perheenkokoajien kykyä vastata perheensä toimeentulosta helpottaa perheenjäsenten yhteiskuntaan asettumista sekä saada perheen yhdistämisedellytykset vastaamaan muiden pohjoismaiden ja eu maiden vaatimuksia näiden tiukentaessa omia järjestelmiään aiemmissa mietinnöissä ja lausunnoissa on pitänyt välttämättömänä että unionissa kyetään toteuttamaan yhtenäistä eurooppalaista maahanmuuttopolitiikkaa perheenyhdistämisestä ulkomaalaisen oikeudesta tulla suomeen ja oleskella maassa säädetään perustuslain momentin mukaan lailla lähtökohtana on kansainvälisen oikeuden voimassa oleva sääntö jonka mukaan ulkomaalaisilla ei ole yleisesti oikeutta asettua toiseen maahan kansainvälisistä ihmisoikeussopimuksista ja myös eurooppa oikeudesta johtuu kansalliseen lainsäädäntöön ulottuvia rajoituksia tässä valiokunta viittaa esillä olevaan asiaan liittyen kansainvälisten velvoitteiden ja eu oikeuden osalta käsiteltävänä hallituksen esityksen perusteluihin ja valiokunnan perustuslakivaliokunnalta saamaan lausuntoon oleskelulupa perhesiteen perusteella voidaan myöntää lähtökohtaisesti henkilölle joka sisältyy ulkomaalaislain perheenjäsenen määritelmään ja tämä perustuu yleisesti ottaen ydinperheen käsitteeseen perheenkokoajalla puolestaan tarkoitetaan ulkomaalaislain mukaan suomessa oleskelevaa henkilöä jonka suomessa oleskelun perusteella ulkomailla olevalle perheenjäsenelle haetaan oleskelulupaa perhesiteen perusteella ja siellä mietinnössä on tarkemmin sitten määritelty näitä perheenjäseniä kansainvälistä suojelua hakeneille voidaan antaa ulkomaalaislain mukainen turvapaikka tai sen mukainen oleskelulupa toissijaisen suojelun perusteella lisäksi pakolaisia voidaan ottaa maahan niin sanotussa pakolaiskiintiössä ja tilapäistä suojelua antaa mainitun ulkomaalaislain perusteella perheenyhdistämisen edellytyksiä on tiukennettu vuonna kaksituhattakymmenen tuolloin muun muassa asetettiin toimeentuloedellytys kansainvälistä suojelua saaneiden henkilöiden perheenjäsenille lisäksi otettiin käyttöön oikeuslääketieteellinen tutkimus iän selvittämiseksi ja myös säännös siitä että perhesiteen perusteella voidaan oleskelulupa jättää myöntämättä

jos perheenkokoaja on kiertänyt säännöksiä ja antanut vääriä tietoja henkilöllisyydestään tai perhesuhteistaan alaikäiselle tai vastaavasti hänen huoltajalleen oleskeluluvan edellytyksiä on muutettu siten että luvan myöntäminen on mahdollista jos lapsi on alaikäinen sinä päivänä jolloin oleskelulupahakemus ratkaistaan aiemmin oli siis ratkaisevaa hakemuksen vireillepanohetki vuonna kaksituhattakaksitoista tulivat voimaan ulkomaalaislain muutokset joilla perheenkokoajan vireillepano oikeudesta luovuttiin osana biometristen tunnisteitten käyttöönottoa nyt siis kansallista lainsäädäntöä tarkistetaan vastaamaan direktiiviä lailla voimassa olevan ulkomaalaislain mukaan myöntäminen edellyttää että ulkomaalaisen toimeentulo on turvattu jollei laissa toisin säädetä toimeentuloedellytyksestä voidaan yksittäisessä tapauksessa poiketa jos siihen on poikkeuksellisen painava syy tai lapsen etu sitä vaatii perhe elämän suoja on keskeinen kansainvälisissä sopimuksissa eu oikeudessa ja suomen perustuslaissa perheenyhdistämiselle on kuitenkin mahdollista asettaa tiettyjä edellytyksiä mutta edellytysten on täytettävä suomea sitovat kansainväliset velvoitteet ja perustuslain kirjaukset ja oltava oikeasuhtaisia niin että ne eivät rajoita perheenyhdistämistä suhteettoman paljon tai muodostu kohtuuttomiksi eun perheenyhdistämisdirektiivin tavoitteena on suojata perhe elämää ja määritellä vähimmäisedellytykset joiden täyttyessä kolmannen valtion kansalaisella on oikeus perheenyhdistämiseen lisäksi direktiivi antaa vapaavalintaisia lisäedellytyksiä ja perheenyhdistämisdirektiivin mukaan jäsenvaltio voi vaatia todisteita siitä että perheenkokoajalla on vakaat ja säännölliset tulot ja ja varat jotka riittävät perheenkokoajan ja ja hänen perheenjäsentensä ylläpitoon ilman että heidän on turvauduttava asianomaisen jäsenvaltion sosiaalihuoltojärjestelmään pitkällä aikavälillä oikeus perhe elämään on suojattu muun muassa euroopan ihmisoikeussopimuksessa jonka mukaan jokaisella on oikeus yksityis ja perhe elämään ja siihen euroopan ihmisoikeustuomioistuin on tulkintakäytännössään katsonut että kahdeksannen artiklan velvoitteet eivät aseta velvollisuutta noudattaa maahanmuuttajan valintaa asuinmaasta ja velvollisuutta hyväksyä perheenyhdistämistä alueellaan eikä se ole pitänyt kohtuuttomana vaatimusta että maahan sijoittuneen ulkomaalaisen on osoitettava riittävän itsenäiset ja pysyvät tulot tuomioistuin kuitenkin on tutkinut onko toimeentulovaatimus erinäisissä tapauksissa ollut kohtuullinen euroopan unionin perusoikeuskirja toteaa että jokaisella on oikeus siihen että hänen yksityis ja perhe elämäänsä kunnioitetaan lapsen etu otetaan huomioon kaikessa lain nojalla tapahtuvassa päätöksenteossa ja se perustuu muun muassa lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen artiklaan lakiehdotus merkitsee sitä että se täyttää perheenyhdistämisdirektiivin ja kansainvälisten velvoitteiden asettamat vaatimukset ja on eun oikeusvaltioperiaatteen mukainen lakiehdotus ei ole toimeentuloedellytyksen osalta direktiiviä suotuisampi esityksessä ei ehdoteta otettavaksi käyttöön muita direktiivin sallimia lisäedellytyksiä näiltä osin lakiehdotus on perheenyhdistämisdirektiivin minimiedellytyksiä huomattavasti suotuisampi direktiiviä sovelletaan niihin perheenkokoajiin jotka ovat kolmannen maan kansalaisia eikä se koske oman maan tai eu kansalaisen perheenjäsenen oleskeluoikeutta direktiivissä on erityissäännöksiä pakolaisen oikeudesta perheenyhdistämiseen nyt siis lakia ehdotetaan muutettavaksi siten että toimeentuloedellytyksen täyttyminen on kansainvälistä tai tilapäistä suojelua saaneen henkilön perheenjäsenen oleskeluluvan myöntämisen edellytys tilanteessa jossa perheenkokoaja saa toissijaista tai tilapäistä suojelua perheenyhdistämisdirektiivin mukaisesti toimeentuloedellytys ei koske ehdotuksen mukaan turvapaikan saaneen ja kiintiöpakolaisen perheenjäseniä silloin kun perheenyhdistämistä koskeva hakemus jätetään kolmen kuukauden kuluessa siitä kun on saanut tiedoksi päätöksen hänelle annetusta turvapaikasta tai päätöksen tiedoksi hyväksymisestä maamme pakolaiskiintiössä lisäksi edellytetään että perhe on muodostettu ennen perheenkokoajan suomeen tuloa ja pakolaiskiintiössä otetun perhe on muodostettu ennen perheenkokoajan hyväksymistä suomen pakolaiskiintiössä edellä mainittu kolmen kuukauden määräaika perustuu

toimeentuloedellytystä ei sovelleta jos oleskelulupa myönnetään suomeen tulleen alaikäisen lapsen ulkomailla asuvalle sisarukselle jos sisarukset ovat asuneet yhdessä tai heidän vanhempansa eivät ole elossa tai olinpaikka on tuntematon valiokunta tähdentää että toimeentuloedellytyksestä voidaan yksittäistapauksessa poiketa jos siihen on poikkeuksellisen painava syy tai lapsen etu sitä vaatii kyseistä sääntelyä hallituksen esityksessä ei ehdoteta muutettavaksi poikkeamismahdollisuutta arvioitaessa on aina huomioitava suomea sitovat kansainväliset velvoitteet eu oikeus perustuslaki sekä kansainvälinen ja kansallinen oikeuskäytäntö

toimeentuloedellytyksestä poikkeaminen on määritelty ulkomaalaislain pykälässä ja momentista kaksi ilmenee että ulkomaalaisen toimeentulo katsotaan turvatuksi ensimmäistä oleskelulupaa myönnettäessä jos hänen maassa oleskelunsa kustannetaan tavanomaiseksi katsottavilla ansiotuloilla yrittäjätoiminnalla eläkkeellä varallisuudella tai muista lähteistä saatavilla tuloilla siten että hänen ei voida olettaa joutuvan

tai muun vastaavan toimeentuloa turvaavan etuuden tarpeeseen mutta tällaisena etuutena ei pidetä kustannuksia korvaavia sosiaaliturvaetuuksia tilapäinen turvautuminen toimeentulotukeen tai muuhun vastaavaan ei ole luvan myöntämisen esteenä perustuslakivaliokunta on todennut ettei euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännön mukaan perhe elämän suojasta johdu valtiolle yleistä velvollisuutta hyväksyä perheenyhdistämistä alueellaan

mutta perustuslakivaliokunnan kannan mukaisesti myös hallintovaliokunta katsoo olevan selvää että maahanmuuttoviraston ohjeissa esitettävät euromääräiset rajat ovat vain suuntaa antavia ja harkittaessa näitten edellytysten täyttymistä on suoraan sääntelevien lainkohtien lisäksi noudatettava perustuslakia ja määräyksiä hallintovaliokunta toteaakin että toimeentuloedellytyksen täyttyminen tulee aina arvioida tapauskohtaisesti ilman että toimeentulon edellyttämiä euromääriä sovellettaisiin kaavamaisesti oikeuskäytäntö on monin kohdin vahvistanut toimeentuloharkinnassa noudatettavia linjoja ja on muokannut toimeentuloedellytyksen soveltamista perustuslakivaliokunnan lausunnosta ilmenee että toimeentuloedellytyksen piiriin muutoksen myötä tulevien voi olla käytännössä vaikea saavuttaa riittävää tulotasoa ja näin ollen toimeentuloedellytyksen soveltaminen voi muodostua tosiasialliseksi esteeksi perheenyhdistämiselle tämä sanottu seikka on omiaan korostamaan sitä kohtaa taas tässä kolmaskymmenesyhdeksäs pykälä ulkomaalaislaissa jonka mukaan voidaan yksittäisessä tapauksessa poiketa jos siihen on poikkeuksellisen painava syy tai lapsen etu sitä vaatii toimeentuloedellytyksestä poikkeamista koskeva säännös on jo alun perin säädetty perustuslakivaliokunnan myötävaikutuksella perustuslakivaliokunnan myötävaikutuksella lisäksi toimeentuloedellytyksen piiriin tulee henkilöryhmä joka lähtökohtaisesti saattaa olla heikommassa tai haavoittuvammassa asemassa kuin oleskelulupaa hakevat keskimäärin lakiehdotuksen perusteluissa arvioidaan että henkilöiden elämäntilanteeseen ja hallintaan saattaa liittyä monia haasteita ja terveydellisiä ongelmia ja perustuslakivaliokunnan käsityksen mukaan nämä seikat on otettava huomioon arvioitaessa poikkeuksellisen painavan syyn olemassaoloa perustuslakivaliokunnan mielestä on tärkeää ettei poikkeamisen kynnys muodostu tulkintakäytännössä kohtuuttoman korkeaksi ja perustuslakivaliokunta myös korostaa kansainvälisiä sitoumuksia ja ihmisoikeussopimusta sitten vielä lopuksi arvoisa puhemies täällä on perustuslakivaliokunnan lausunto otettu huomioon siinä että lapsen etu on säännöksessä mainittu erikseen poikkeamisen perusteena myös hallintovaliokunta on tähän kiinnittänyt huomion tulisi olla perusteltua ainakin silloin kun suomeen yksin tulleen alaikäisen vanhemmat hakevat oleskelulupaa suomesta ja perustuslakivaliokunta huomauttaa painottavasti edelleen näistä lapsen oikeuksista ja ihmisoikeuskysymyksistä korkein hallinto oikeus on vuosikirjapäätöksessään kaksituhattaneljätoista linjannut ettei lapsen etu edellyttänyt toimeentuloedellytyksestä poikkeamista yksinomaan siitä syystä että oleskeluluvan epääminen saattoi johtaa yhteiselämän katkeamiseen lapsen ja toisen vanhemman välillä kolmen kuukauden määräajasta valiokunta kävi keskustelua ja kuuli kattavasti edustustojen tilanteesta ja resursseista mutta kuitenkin siihen tulokseen että se katsoo että mikäli perheen oleskelulupahakemuksen jättäminen määräajassa ei ole onnistunut viranomaisesta johtuvista syistä poikkeamista toimeentuloedellytyksistä on pidettävä kohtuullisena ja on on selvää että viivästymisestä ei voi tässä tapauksessa aiheutua luvanhakijalle oikeuden menetystä tämän määräajan ylittymisen puitteissa lopuksi kotoutumiseen on hallintovaliokunta kiinnittänyt huomiota lausuntojen perusteella kotoutumiseen liittyy vaikeuksia jos perhettä ei voida yhdistää työelämä on erittäin tehokas kotouttaja ja esityksen tavoitteena on kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden työmarkkinoille ohjaava vaikutus ja tässä myös perheen rooli kotoutumisessa on keskeinen valiokunta tähdentää painokkaasti että on välttämätöntä edistää kansainvälistä suojelua saavien tosiasiallisia työllistämismahdollisuuksia ja sitten turvapaikan saaneen tai pakolaiskiintiössä suomeen otetun perheenjäsenen oikeudesta oleskelulupaan on annettava pakolaiselle selkeästi oikea aikaisesti ja ymmärrettävällä tavalla viimeistään turvapaikan antamista tai pakolaiskiintiön hyväksymistä koskevan päätöksen tiedoksiantamisen yhteydessä perustuslakivaliokunnan lausunnosta ilmenee että lakiesitys voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä tämä hallintovaliokunnan mietintö ei ole yksimielinen vaan sisältää vastalauseen jossa on pykälämuutosehdotuksia ja hylkäysehdotus

arvoisa puhemies hallituksen esitys pyörii pitkälti toimeentuloedellytyksen ympärillä ja sen vuoksi keskityn siihen myös omassa meidän toimeentuloedellytykseemme liittyy monia ongelmia joista suurin tulee lihaksi pikemminkin maahanmuuttoviraston ohjeistuksessa kuin varsinaisesti lainsäädännössä jossa asiaa käsitellään hyvin ylimalkaisesti ensimmäinen iso ongelma on se että meidän suuntaa antavat eu vertailun huippua meidän keskeisiin verrokkimaihimme esimerkiksi ruotsiin tanskaan saksaan belgiaan ja ranskaan nähden suomessa vaadittu toimeentuloraja on huomattavasti korkeampi

edellytetään toinen iso ongelma mikä liittyy toimeentuloedellytykseen on sen laaja viranomaisharkinta tämä johtaa siihen että kun missään ei ole tarkkoja summia missään ei ole tarkkoja ehtoja niin ihmisten silloin kun he harkitsevat perheenyhdistämishakemuksen jättämistä joka saattaa olla hyvin pitkä hankala ja kallis prosessi edellyttää matkustamista

suuntaa antavat tuloedellytykset täyttyivätkin kolmas ongelma mikä liittyy tähän toimeentuloedellytykseen on se että siinä useimmiten käytännössä edellytetään vakituisia kuukausituloja ja palkkatyösuhteiden osalta nimenomaan toistaiseksi voimassa olevaa työsuhdetta kun ajatellaan niitä työmarkkinoita joille suurin osa maahanmuuttajataustaisista ihmisistä työllistyy kysymys on pienipalkkaisista prekaareista aloista vaikka niiltä leipänsä saisikin niin hyvin harva siellä lopulta saa sellaista hyväpalkkaista toistaiseksi voimassa olevaa työsuhdetta joka mahdollistaisi sen kaikkein tärkeimmän eli sen että voi elää yhdessä perheen kanssa

käytännössä meidän toimeentuloedellytyksemme on siis määritelty viranomaispäätöksellä ilman kunnollista perustuslaki tai ihmisoikeustarkastelua sellaiselle tasolle että valtaosalla maahanmuuttajista ei ole realistista mahdollisuutta perheenyhdistämiseen toimeentulovaatimus itsessään on sosioekonomisesti eriarvoistava ja henkilökohtaisesti olen sitä mieltä että se pitäisi poistaa eikä sitä suinkaan pitäisi laajentaa mutta kun eletään tässä maailmassa tällaisella tällaisella eduskunnalla niin minä toivoisin että edes pyrkiä kohtuullistamaan tätä järjestelmää yksi hyvä alku siihen voisi olla erilaisten vakuutusperustaisten vakuutusperustaisten toimeentuloedellytysten ottaminen tämmöisen säännöllisen palkkatyöjärjestelmän rinnalle esimerkiksi tanskassa on malli jossa sinä voit kerätä viisi tonnia tallettaa sen tilille ja tämä tämä talletus toimii vakuutena

olet pienipalkkainen mutta hyvin verkostoitu maahanmuuttaja niin tällaisilla vaihtoehdoilla sinun saada perheesi perheesi suomeen kasvaisi huomattavasti ilman että sosiaalietuusrasituksen uhka merkittävästi suomen valtion kannalta lisääntyisi no

painotetaan paljon poikkeamismahdollisuutta ja

minä oletan että näin on tehty sen takia että myös esityksen kuittaavat hallituspuolueiden kansanedustajat syvällä sisimmässään tietävät että tämä ei ole oikein tämä ei ole reilua ja tämä ei ole inhimillistä ja toivovat että poikkeuksia käytettäisiin vääryyden tasaamiseen voin kertoa teille että näin ei ole tähän asti käynyt enkä minä henkilökohtaisesti usko että tämä asia tulee merkittävästi tulevaisuudessa muuttumaan meidän perheenyhdistämiskäytäntömme ovat julmia eriarvoistavia ja pitävät huolen siitä että tässä maailmassa on aika monta orpoa lasta ja aika monta vanhempaa jotka kaipaavat

arvoisa puhemies perheenyhdistämiseen liittyviä säännöksiä on suomessa tiukennettu merkittävästi jo useamman hallituskauden ja useamman vuoden ajan kehityksestä ovat valitettavasti yhtä lailla vastuussa kaikki puolueet sillä surullista kyllä kaikki eduskuntapuolueet ovat vuorollaan osallistuneet ulkomaalaisten perhe elämän vaikeuttamiseen olen kuitenkin pannut merkille että harva suomalainen tietää kuinka vaikeaa ja kallista perheenyhdistäminen jo tällä hetkellä on joten ensin muutama sana nykytilanteesta tällä hetkellä vaatimus turvatusta toimeentulosta koskee jo työn tai opiskelun vuoksi suomeen muuttaneita maahanmuuttajia sekä pakolaisten uusioperheitä kuten kävi ilmi paljon julkisuutta saaneen irakilaisperheen tapauksen kohdalla tämä on seurausta vuonna kaksituhattakymmenen tehdystä jonka seurauksena toimeentuloedellytys ulotettiin koskemaan myös kansainvälistä suojelua saaneiden perheenjäseniä jos perhe on muodostettu perheenkokoajan maahantulon jälkeen alaikäisten perheenyhdistämistä on vaikeuttanut säännös siitä että lapsen on on oltava alaikäinen siihen asti kunnes oleskelulupahakemus ratkaistaan hakemusten käsittelyprosessit ovat pitkiä vuonna kaksituhattaviisitoista keskimääräinen käsittelyaika oli vuoden koska monet alaikäiset hakijat ovat teini ikäisiä voi käsittelyaika johtaa tilanteisiin joissa perheenyhdistämisprosessi katkaistaan kesken jos perheenkokoaja ehtii täyttää kahdeksantoista vuotta vuonna kaksituhattakaksitoista astui puolestaan voimaan muutos jonka mukaan perheenjäsenen on itse asioitava suomen edustustossa saadakseen perheenyhdistämisprosessi aloitettua hakemusta varten hakija tarvitsee ison määrän virallisia asiakirjoja jotka on todennettava laillisiksi tämän lisäksi on maksettava oleskelulupahakemuksen käsittelymaksu tällä hetkellä aikuisen perheenjäsenen oleskelulupahakemuksen käsittely maksaa neljäsataaviisikymmentäviisi euroa ja lapsen kaksisataakolmekymmentä euroa lisäksi perheenjäsenten on oleskeltava laillisesti maassa jossa edustusto sijaitsee mikä edellyttää joko viisumia tai oleskelulupaa perheenjäsenten on matkustettava edustustoihin biometrisiä tunnisteita perhesidehaastatteluja sekä mahdollisia muita testejä ja haastatteluja varten heidän on itse kustannettava sekä matkat että oleskelu maassa jossa edustusto sijaitsee koko tämän hakuprosessin ajaksi käytännössä tämä siis tarkoittaa että esimerkiksi pakolaisleirillä asuvan syyrialaisnaisen on ensin matkustettava lastensa kanssa hakemaan tarvittavat asiakirjat perheenyhdistämisprosessia varten jonka jälkeen hänen on matkustettava esimerkiksi libanoniin ja sieltä anottava viisumia turkkiin jotta pääsee suomen ankarassa sijaitsevaan suurlähetystöön hän pääsee ankaraan asti on hänen järjestettävä perheensä eläminen turkissa koko perheenyhdistämisprosessin ajaksi perheenyhdistämistä hakevan somalialaisen on ensin saatava lupa matkustaa etiopiaan ennen kuin pääsee suomen suurlähetystöön addis abebaan prosessin käynnistämistä varten tämä on siis suomalaisen perheenyhdistämislainsäädännön nykytaso ilman hallituksen esittämiä lisäkiristyksiä perheenyhdistämisien määrä on romahtanut viimeisten vuosien aikana tehtyjen ehtojen tiukennusten takia vuodesta kaksituhattayksitoista vuoteen kaksituhattakaksitoista laskua oli seitsemänkymmentä prosenttia taso on sen jälkeen pysynyt matalana vuonna kaksituhattaneljätoista hakemuksia jätettiin vain

erityisen kovaa ehtojen tiukennukset ovat iskeneet yksin tulleisiin alaikäisiin vuonna kaksituhattakaksitoista tehtiin yksi myönteinen päätös kolmestakymmenestäseitsemästä hakemuksesta vuonna kaksituhattakolmetoista yksi myönteinen sadastaviidestäkymmenestäseitsemästä ja vuonna kaksituhattaneljätoista kymmenen myönteistä neljästäkymmenestäkolmesta nyt hallitus on siis tiukentamassa kriteereitä entuudestaan ulottamalla vaatimuksen turvatusta toimeentulosta koskemaan myös kansainvälistä suojelua kansainvälistä suojelua saavia henkilöitä tähän ei ole mitään muuta syytä kuin hallituksen halu vähentää suomeen saapuvien ulkomaalaisten määrää tämä hallitus on niin halukas vähentämään hädässä olevien ihmisten auttamista että se jopa päätti lykätä sähköisen hakemusjärjestelmän käyttöönottoa edustustoissa jotta hakemusten määrä ei vain nousisi

katsotaan olevan riittäviä itsensä elättämiseksi kahden aikuisen ja kahden lapsen perheelle vaaditaan tämän lakimuutoksen tultua voimaan kaksituhattakuusisataa euroa kuukaudessa nettona vain kaksikymmentä prosenttia suomalaisista yltää näin koviin nettotuloihin nyt hallitus on siis esittämässä tätä toimeentulovaatimusta sotaa juuri paenneille hallituksen esittämä kolmen kuukauden määräaika jonka aikana tätä toimeentulovaatimusta ei sovellettaisi on aivan liian lyhyt ottaen huomioon kuinka vaikeaa ja kallista prosessin käynnistäminen on muissa euroopan maissa tämä aikaraja vaihtelee kolmesta kuukaudesta vuoteen myös toimeentulovaatimuksissa on kuten edustaja kontula tässä hyvin selosti todella isoja eroja maiden välillä arvoisa puhemies käytännössä tämä lakimuutos tarkoittaa että hallitus haluaa estää pakolaisten ja saaneiden oikeuden perhe elämään kokonaan tämä on äärimmäisen raakaa ja äärimmäisen epäinhimillistä politiikkaa julkisuudessa hallituspuolueiden edustajat kertovat miten konfliktien keskellä tulisi auttaa etenkin haavoittuvaisessa asemassa olevia naisia ja lapsia käytännössä hallitus nyt vaikeuttaa kotoutumista ja jättää todella kovia kokeneita alaikäisiä lapsia yksin sekä hädässä olevia naisia ja lapsia ihmissalakuljettajien armoille kun he jäävät ilman turvallisia reittejä pois konfliktialueilta

ei tulisi ulottaa koskemaan kansainvälistä suojelua saaneita lainkaan on todella suuri pettymys että hallitus ei ole valmis edes kohtuullistamaan toimeentulovaatimusten euromääräistä rajaa

arvoisa puhemies en oikeastaan osaa kuvitella millaista oma elämäni suomessa olisi ollut ilman omaa perhettä ja heidän tukeaan silloin parisenkymmentä vuotta sitten kun me saavuimme suomeen oli pimeää ja kylmää mutta ainoa valoa tuova asia oli siinä hetkessä oma äiti oma isä ja pikkuveli en osaa oikeastaan kuvitella millaista olisi ollut saapua suomeen tässä hetkessä ja ilman sitä tietoa onko oma perheeni turvassa vai ei tietämättä mikä heidän tilanteensa on tässä tilassa moni perhe moni lapsi tulee tällä hetkellä suomeen jos oma äitini olisi saapunut suomeen yksin ja joutunut jättämään meidät lapset sodan keskelle emme välttämättä koskaan olisi selvinneet tänne saakka omasta maasta omasta kodista täysin uuteen ja tuntemattomaan lähteminen ei ole kenellekään helppoa vielä vähemmän se on silloin kun lähteminen on pakollista eikä ole millään mahdollista jäädä lasten ja perheen jättäminen taakse sodan keskelle on vieläkin vaikeampaa me aika usein tässä keskustelussa tuomme esiin tulvia ja aaltoja kun me puhumme näistä ihmisistä mutta harvemmin me puhumme ihmisistä ja yksilöistä joilla on ihan samalla tavalla perheet arvoisat edustajat kuin meillä kaikilla muillakin täällä perheenyhdistäminen on osa kotoutumispolitiikkaa alkuvaiheet täältä oleskeluluvan ovat tärkeitä ja ne pitäisi käyttää muun muassa kielen opiskeluun eikä perheenyhdistämisen byrokratiaan tai heidän puolestaan pelkäämiseen perheenyhdistämisen säilyttäminen ennallaan tai jopa sen helpottaminen kuten tässä on kuultu nykyisin on jo tiukat lainsäädännöt olemassa auttaisi juuri niitä naisia ja lapsia joista olemme puhuneet tämän vuoden aikana paljon olemme olleet myös huolissamme nuorten radikalisoitumisesta mutta kuinka usein kysymme millaisia nämä nuoret ovat mitkä näiden nuorten taustat ovat ovatko nämä juuri niitä nuoria jotka ovat vailla perhettä syrjäisten alueiden nuoria

tässä kyseisessä hallituksen lakiesityksessä joka on yhdessä muiden tiukennusten kanssa sanotaan itselleni tämä on valtavan vaikea asia nämä kaikki tiukennukset jotka ovat kohdistuneet ulkomaalaislakeihin ovat vaikeita mutta tässä kyseisessä laissa mennään jo hyvinkin inhimilliselle tasolle sille tasolle joka on ihmisten elämässä valtavan merkittävää ja tärkeätä ja se on perheiden yhdessäolo tässä ollaan laittamassa lakiin todella tiukat toimeentuloedellytykset kuten tässä edustaja andersson sanoi edes moni suomalainen ei pysty tällaisia tulotasoja saavuttamaan tällä viikolla eräs eduskunnassa työssä oleva henkilö kirjoitti että edes hänen riittäisi siihen että hän pystyisi saamaan perheensä suomeen suomen eduskunnassa työskentelevän tulot eivät riittäisi siihen sen sijaan että me kannustamme hakemaan ja tekemään työtä me asetamme riman suoraan niin korkealle että toivo nujerretaan heti alussa näiden esitysten tavoitteena ei ole varmistaa ihmisten hyvää elämää vaan estää ihmisten mahdollisuuksia siihen hyvään elämään se arvoisa puhemies inhimillistä eikä se ole oikeudenmukaista jokainen joka on hakenut töitä ja jokainen joka on seurannut ystäviä tuttavia jotka hakevat töitä tietää miten vaikeaa suomesta on hakea tänäkin päivänä töitä joutuu tekemään hakemuksia joutuu tekemään satoja hakemuksia ehkä pääsee yhteen työhaastatteluun joutuu hankkimaan erilaisia suosittelijoita joutuu tekemään valtavasti töitä jotta se työpaikka olisi edes jossain tarjolla ja saatavilla miten me kuvittelemme että ihmiset jotka tulevat täysin toisista olosuhteista täysin vieraaseen maahan täysin vieraaseen ympäristöön pystyvät tekemään tämän heti tässä ja nyt työn hakeminen vaatii keskittymistä ja tämä kokonaisuus tekee ihmisten elämästä lähestulkoon mahdottoman tämä irakilaisperheen tapaus oli monelle avaava mutta valitettavasti se on yksi tapaus erittäin monien joukossa mutta on hyvä että edes näiden yksittäisten ihmisten yksittäisten isien yksittäisten äitien ja yksittäisten perheiden kautta me pystymme ymmärtämään mitä näillä tiukennuksilla tarkoitetaan yksittäisten ihmisten elämässä perheiden yhdistämisestä tehdään tässä mahdotonta kun se jo tässäkin vaiheessa on ollut valitettavasti hyvin kuvitelkaa tilannetta jossa

pitäisi jotta hän saa äitinsä isänsä sisarensa tienata kaksituhattakuusisataa euroa alaikäisen lapsen pitäisi tienata kaksituhattakuusisataa euroa jotta hän saa isänsä äitinsä ja sisarensa suomeen kyllä hallintovaliokunnan mietinnössä sanotaan juuri näin että ainoastaan se että on lapsi ei vapauta näistä toimeentulorajoista eli tämä voisi saman tien koskea myöskin lapsia ja se on arvoisa puhemies se on hyvin hyvin epäinhimillistä

arvoisa puhemies

auteta lapsia nyt kun meillä viimein on mahdollisuus auttaa naisia ja lapsia sipilän hallitus pamauttaa oven heidän nenänsä edestä kiinni arvoisa puhemies jos tilastokeskuksen entisen kehittämispäällikön mukaan vain kahdellakymmenellä prosentilla suomalaisista on sellaiset tulot että heillä olisi tämän mukaan oikeus perheeseen niin me voimme kaikki miettiä kuinka monella pakolaisperheellä tämä mahdollisuus on lienee selvää että luku on aika lähellä nollaa on ihan selvää että tämän esityksen todellinen tavoite on lopettaa ja vainoa paenneiden ihmisten oikeus omaan perheeseen koska näin suurta heikennystä sotaa paenneiden perheitten oikeuksiin ei esitetty edes perussuomalaisten maahanmuuttokriittisessä nuivassa manifestissa tämä esitys ajaa epätoivoiset äidit lapsineen rikollisjärjestöjen ja salakuljettajien armoille koska jokainen isä tietää että tekisi ihan mitä tahansa saadakseen perheen luokseen ja jokainen äiti ymmärtää ettei tässä maailmassa ole sellaista rahasummaa jota ei olisi valmis maksamaan siitä että saisi oman lapsensa jälleen syliin ja jokainen ihminen ymmärtää sen että vanhemman vieminen lapselta on julminta mitä ihminen voi lapselle tehdä ja sitä tämä esitys on se on julma se on epäinhimillinen ja se on väärin

arvoisa puhemies hallituksen edustajat täällä paljon tässä käsittelyssä ja aikaisemmin lapsen edusta jonka perusteella sitten näistä tulorajoista voitaisiin poiketa todellisuus kuitenkin on että jos todella välitettäisiin lapsen edusta jokaisella lapsella olisi aina lähtökohtainen oikeus vanhempiinsa sen sijaan nyt vaaditaan yksin sotaa paenneelta lapselta monen tuhannen euron kuukausituloja jotta hänellä olisi oikeus molempiin vanhempiinsa ja sisaruksiinsa ja jos kyse olisi vain vetovoimatekijästä joka tämän perusteeksi annetaan ei tätä esitystä missään nimessä ulotettaisi niihin ihmisiin jotka täällä ja jotka tänne ovat rakentaneet kotinsa ei se auta että epäinhimillisistä linjauksista voidaan poiketa niitä ei pidä tehdä ja me tiedämme hyvin että nämä poikkeukset ovat äärimmäisen harvinaisia hallituksella on ihan täysin tiedossa se ettei esitykseen sisältyvä kolmen kuukauden aikaraja ole mahdollinen syyrialaisille ja irakilaisille perheille koska niin kuin täällä on moneen kertaan niin kansanedustajien kuin lukemattomien asiantuntijoitten suulla jonot suurlähetystöön ovat jo tätä aikarajaa pitempiä silti sitä aikarajaa ei pidennetty ja todellinen syy siihen on se että näillä leireillä ja konfliktin keskellä eläville naisille ja lapsille ei edes haluta antaa mahdollisuutta päästä turvaan kun kyselytunnilla kysyin sisäministeri orpolta tästä maahanmuuttoviraston valmistelemasta perheenyhdistämisen sähköisestä palvelusta joka auttaisi juuri niitä pienten lasten kanssa liikkuvia naisia jotka nyt eivät pääse suurlähetystöön hakemusta jättämään niin mitään vastausta ei tullut siihen minkä takia tätä palvelua ei ole otettu käyttöön maahanmuuttovirasto on kuitenkin itse sanonut että tämä palvelu on täysin valmis se on teknisesti käyttöön otettavissa mutta syyt siihen että se ei ole näitten perheitten näitten naisten näitten lasten apuna ovat poliittiset poliittiset keskellä historiallista humanitääristä kriisiä humaani hallitus esittäisi meille täällä perheenyhdistämisen helpottamista toisi meille keinoja joilla yhä useampi yksin sotaa paennut lapsi saisi äidin ja isän luokseen sen sijaan nyt suljetaan se viimeinenkin ikkuna arvoisa puhemies joka ikinen kansanedustaja päättää nyt itse jokainen on vastuussa omasta äänestämisestään koska tässä punnitaan nyt moraalin ja ihmisoikeuksien rajat hallituksen vetoavat nyt kaikki ihmisoikeusjärjestöt unicefista amnestyyn lastensuojelun keskusliitosta punaiseen ristiin suomen mielenterveysseurasta kirkon ulkomaanapuun pelastakaa lapsista ykn pakolaisjärjestöön hallituksen kansanedustajiin vetoavat kaikki tämän maan uskontokunnat evankelisluterilaisen kirkon arkkipiispasta juutalaisten seurakuntien johtoon ortodoksikirkon arkkipiispasta islam seurakunnan johtoon ja katolisen kirkon piispaan mutta edes mikään näistä ei saa hallituksen kansanedustajia heräämään ja näkemään tämän esityksen julmuutta niin tässä maassa eletään aidosti todella synkkiä aikoja hallituksen kansanedustajiin vetoavat nyt kaikki ihmisarvoa ja perheitä puolustavat olkaa inhimillisiä olkaa historian oikealla puolella älkää rikkoko perheitä äänestäkää tämän esityksen hylkäämisen puolesta

arvoisa

kuitenkin kiittää hallintovaliokuntaa siitä hyvästä työstä jota tämän lakiesityksen saralla tehtiin siinä mielessä että mietintö on hyvin perusteellinen vaikka sitten varmaan siitä itse lakiesityksestä ja ja niistä pykälistä voikin olla eri mieltä niin kuitenkin täytyy kiittää että valiokunnassa meillä oli hyvä hyvä työskentelyilmapiiri ja saatiin tämäkin vaikea asia maaliin mutta sitten jos menee tähän itse lakitekstiin ja tähän sisältöön ehkä sen verran syytä käydä todella sitä taustaa läpi minkä takia tässä tilanteessa ollaan tämä tilanne niin suomessa kuin muissakin maissa johtuu pitkälti siitä että kun me emme ole yhteisesti euroopassa kyenneet löytämään niitä yhteisiä käytänteitä millä tavalla me voisimme tähän akuuttiin kriisiin vastata niin jokainen maa on sitten aloittanut oman kilpajuoksunsa pohjalle mistä sitten seurauksena totta kai muut maat myös seuraavat

vaikeuttamiseen täällä on hyvin käyty läpi se miten jo vuoden kaksituhattakymmenen ja kaksituhattakaksitoista muutokset mutta myös se asetus mikä kaksituhattakuusitoista keväällä on annettu jolloin

hakemuksesta koituvat kustannukset on laitettu hakijoiden kokonaan maksettaviksi on tullut voimaan tältä osin perheenyhdistäminen suomessa on jo kohtuullisen vaikeaa ja nyt sitä kiristetään entisestään tätä taustaa vasten olisi kyllä ollut syytä että tätä hallituksen esitystä olisi kohtuullistettu ainakin näiltä kaikista kaikista vaikeimmilta ja ja niiltä kohdilta joita on kyllä täällä jo paljon arvosteltu sosialidemokraattinen eduskuntaryhmämme ja ja valiokuntaryhmämme halusivat tähän lakiesitykseen tehdä kolme muutosta joilla tästä olisi voitu tehdä edes jonkun verran kohtuullisempi ensimmäinen ehdotuksemme liittyy tähän turvattuun toimeentuloon todella nythän laissa ei niinkään sitä tasoa määritetä vaan puhutaan ainoastaan turvatusta toimeentulosta ja sitten maahanmuuttovirasto yhdessä sosiaali ja terveysministeriön kanssa tekee tämän tulorajataulukon mitä he käyttävät sitten ohjeellisena näissä perheenyhdistämistapauksissa tähän myös perustuslakivaliokunta omassa lausunnossaan kiinnitti huomiota että tämä turvattu toimeentulo tulisi määritellä jo laissa paremmin ja senpä takia ehdotimme että seuraisimme tässä ruotsin tapaa jolla tämä turvattu toimeentulo määriteltäisiin ulosottokaaressa olevan velallisen suojaosaan rinnasteisena elikkä sitä osaa mikä ihmisellä palkasta ulosottotilanteessa vähintään on jäätävä käteen pidettäisiin turvattuna toimeentulona tämä aiheuttaisi sen että se kohtuullistaisi aika merkittävästi tätä toimeentulovaatimusta

paljon julkisuudessa olleen irakilaisen perheen tilannetta kyllähän se viesti täytyy kuitenkin olla niin että kun me haluamme että tänne tulevat kotoutuvat ja työllistyvät niin kyllä siitä työstä saatavalla palkalla on myös saatava perhe tuoda suomeen jokainen voi ajatella että meillä nämä turvapaikanhakijat ketkä oleskeluluvan täältä saavat työskentelevät tai työllistyvät pitkälti matalapalkka aloille ja yhdelläkään matalapalkka alalla palkkataso ei ole sellainen että se mahdollistaisi esimerkiksi puolison ja kahden lapsen tänne tuonnin eli tarvittaisiin nettotulot kaksituhattakuusisataa näin ollen olisi kyllä ihan järkevää siinäkin suhteessa tätä toimeentulovaatimusta kohtuullistaa ja se antaisi myös sen kuvan että kun täällä suomessa työllistyt niin myös perheen tänne saat toinen muutoksemme koski tätä lasten asemaa sitä miten lapset voitaisiin huomioida paremmin toisin kuin tässä hallituksen esityksessä me esitimme että lapset rajataan tämän turvatun toimeentulovaatimuksen ulkopuolelle tämä huomioisi todella tämän lapsen aseman niin kuin myös asiantuntijat ovat esittäneet kiinnitettäisiin siihen enemmän huomiota tämä myös pidemmällä aikavälillä mahdollistaisi todella sen että kun lapset myös vanhempansa ja sisaruksensa tänne saavat niin se ehkäisisi myös radikalisoitumista jokainen voi itse todella kuvitella niin kuin täällä on hyvät esimerkit tuotu siitä ilmi että mikäli alaikäisen lapsen pitäisi saada tämä turvattu toimeentulo kasaan niin sehän on täysin mahdotonta senpä takia tässä olisi kyllä nyt ollut kohtuullistamisen paikka ja toivoisi että tässä varsinkin keskustan ja kokoomuksen kansanedustajat olisivat olleet valmiita katsomaan tätä lapsen asemaa hieman tarkemmin

alaikäistä turvapaikanhakijaa meillä on turvaa hakenut jolloin ei voida sanoa että mitenkään olisi valtaisenaan vyöry lapsista ketkä sitten laitettaisiin täältä turvaa hakemaan on myös muistettava että kun katsotaan niitä perheenyhdistämispäätöksiä joissa on tullut myönteinen päätös ja joissa lapsi on ollut perheenmuodostaja niin muistaakseni tuolta vuodelta kaksituhattaneljätoista meillä on yksi tapaus että ei voida sanoa että lapset mitenkään hirveämmin tätä perheenyhdistämistä olisivat muutenkaan hakeneet

täällä varmasti jo hallituspuolueet vetoavat siihen että jokaisen lapsen kohdalla on tarkoitus kuitenkin katsoa tämä yksilöllinen syy löytyykö sitä se helpottaisi myös sitten maahanmuuttovirastoa kyllä näissä prosesseissa kun lapset olisi rajattu tämän turvatun toimeentulovaatimuksen ulkopuolelle ja sitten kolmas vaatimus liittyy tähän kolmen kuukauden määräaikaan pakolaisstatuksen saaneelta se pidennettäisiin yhdeksään kuukauteen ja tämä mahdollistaisi aidosti sen hakemuksen jättämisen esimerkiksi tuolla ankaran suurlähetystössä missä meillä tällä hetkellä se pahin pullonkaula on kun täällä tästä kolmen kuukauden keskustellaan niin on hyvä tunnustaa sekin mikä mietinnössä myönnetään että tämähän vaatii myös lisäresursseja varovaisten arvioiden mukaan se on noin satakaksikymmentäviisi uutta henkilötyövuotta mitä meillä lähetystöt tarvitsisivat että ne selviäisivät tästä kolmen kuukauden määräajasta elikkä puhutaan aika suuresta panostuksesta myös sitten sinne minkä hallituspuolueet ovat näköjään valmiita tässäkin taloudellisessa tilanteessa tämä määräajan pidentäminen helpottaisi myös siinä että että nyt kun hallituspuolueet ovat sitten olleet hyvin haluttomia tätä

hakemuksen sähköistä jättämistä edistämään niin annettaisiin nyt tässä edes sitten mahdollisuus jos ei haluta edistää näitä sähköisiä hakemuksia niin pidennettäisiin sitä aikaa että jokaisella kuitenkin olisi mahdollisuus näillä muutoksilla tästä lakiesityksestä olisi saatu huomattavasti kohtuullisempi mutta kun hallituspuolueilla ei näihin kohtuullisuuksiin ollut valmiutta niin joudun kyllä toteamaan että ei tässä ole muuta vaihtoehtoa kuin äänestää hylyn puolesta

arvoisa herra puhemies täällä on tänään kuultu monipuolisia puheenvuoroja joissa on avattu tätä ulkomaalais ja maahanmuuttopolitiikkaa hyvin laajasti eri näkökulmista tuotu tärkeitä näkökulmia ja ja toivonkin että että nämä monet näkökulmat ja tosiasiat mitkä on nostettu esiin toisivat muutosta tähän nyt harjoitettavaan politiikkaan ja meidän ulkomaalaispolitiikassa tällä hetkellä ollaan ottamassa tämän lain tarkoitus on kuten teksti sanoo esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ulkomaalaislakia siten että perheenyhdistämisen edellytyksiä tiukennetaan kansainvälistä tai tilapäistä suojelua saavien perheenjäseniltä edellytettäisiin tietyin poikkeuksin turvattua toimeentuloa perheenmuodostamisajankohdasta riippumatta jotta perheenyhdistämishakemus voitaisiin hyväksyä tämä lakiesitys on osa sitä jatkumoa jossa hallitus toteuttaa perussuomalaisten maahanmuuttopolitiikkaa se on kovasydämistä tulee se ja vielä monta kertaa edustaja elo hädänalaisten ihmisten oikeusturvan ylenkatsovaa sekä ihmisoikeuksia loukkaavaa kun edustaja eerola täällä istunnossa eilen puhuessaan avasi perussuomalaista maailmankuvaa maahanmuuttolain käsittelyssä oli se paljastavaa ja kuvaavaa perussuomalaisesta unelmien suomesta täytyy jälleen kerran kiittää hallitusta tällä esityksellä taas kerran se hivuttaa ulkomaalaislakia tiukempaan suuntaan eli siihen suuntaan joka perussuomalaisten tavoitteena on ollut jo on erinomaisen tärkeää että suomesta tehdään entistä vähemmän houkutteleva maa enää uusien turvapaikanhakijoiden tulla ja että entistä harvempi turvapaikanhakija saisi jäädä suomeen se käsittelyn nopeus tai hitaus mihin tällä on viitattu on loppujen lopuksi sivuseikka jos kuitenkin saadaan rajoitettua tätä uusien tulijoiden määrää ja jos entistä harvempi niistä uusista tulijoista jää sitten mikä on myös erinomaisen hyvä asia on että näitten oikeusavustajien mahdollisuutta osallistua rajataan

niin minä uskon että tämä on ihan teidän vilpitön pyrkimyksenne mutta se oli tietyllä tavalla hienoa kuulla että te itse niin kuin omalla äänellänne täällä kerrotte että tämä on teidän suomenne se ei kyllä ole minun suomeni on surullista että suomea viedään nyt perussuomalaisten johdolla maahanmuuttopolitiikassa unkarin ja itävallan suuntaan suomi joka on kuuluisa kansainvälinen toimija ihmisoikeuksien ja ihmisarvon maana on nyt kääntymässä sisäänpäin itsekkääksi ja rajat hädässä olevilta sulkevaksi maaksi erilaisissa seminaareissa saa jatkuvasti vastata kysymyksiin mitä suomessa on tekeillä häpeillen ja posket punaisena siinä sitten yrittää vakuuttaa ihmisille että älkää olko huolissanne tilanne on väliaikainen

tällä esityksellä tehdään lähes mahdottomaksi kansainvälistä suojelua tarvitsevien perheiden yhdistäminen tämä esitys on häpeäksi suomelle se on kohtuuton ja kunniaton valiokunnan mietinnössä todetaan perheenyhdistämisellä tarkoitetaan sitä että suomessa luvallisesti oleskelevan henkilön perheenjäsenet voivat hakea oleskelulupaa suomeen perhesiteen perusteella siellä todetaan oikeudesta perhe elämään näin perhe elämän suoja on keskeinen kansainvälisissä sopimuksissa eu oikeudessa ja suomen perustuslaissa turvattu oikeus perheenyhdistämiselle on kuitenkin mahdollista asettaa tiettyjä edellytyksiä mutta edellytysten on täytettävä sitovat kansainväliset velvoitteet ja perustuslain kirjaukset eli oltava muun muassa oikeasuhtaisia niin että ne eivät rajoita perheenyhdistämistä suhteettoman paljon tai muodostu yksittäistapauksessa kohtuuttomiksi tämä esitys on ikään kuin oman mietintönsä kanssa jo ristiriitainen oikeus perhe elämään on suojattu muun muassa euroopan ihmisoikeussopimuksen kahdeksannessa artiklassa jonka mukaan jokaisella on oikeus nauttia yksityis ja perhe elämäänsä kohdistuvaa kunnioitusta euroopan ihmisoikeustuomioistuin on tulkintakäytännössä katsonut että artiklan velvoitteet eivät aseta valtiolle yleistä velvollisuutta noudattaa maahanmuuttajan valintaa asuinmaasta tai velvollisuutta hyväksyä perheenyhdistämistä alueellaan euroopan ihmisoikeustuomioistuin on lausunut myös että periaatteessa se ei pidä kohtuuttomana vaatimusta että maahan sijoittuneen ulkomaalaisen on osoitettava riittävän itsenäiset ja pysyvät tulot joiden avulla hän voi huolehtia perheenyhdistämisessä tarkoitetun perheenjäsenen perustoimeentulosta tuomioistuin kuitenkin on tutkinut onko toimeentulovaatimus kyseisessä tapauksessa kohtuullinen tästä kohtuullisuudesta tässä juuri on kyse nyt tämä asettaa kohtuudelle täysin uudet rajat jotka eivät tule kestämään minkäänlaista kansainvälisten oikeuksien tarkastelua euroopan unionin perusoikeuskirjan perheen suojaa koskevassa seitsemännessä artiklassa artiklassa todetaan että jokaisella on oikeus siihen että hänen yksityis ja perhe elämäänsä kunnioitetaan tässä esityksessä rikotaan kansainvälistä kohtuullisuuden kohtuullisuuden määritelmää ja aivan varmasti tulemme näkemään suomen euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa vastaamassa tämän kohtuullisuuden vaatimuksen rikkomisesta mietinnön vastalauseessa on hyvin kuvattu kohtuuttomuudet jotka tähän liittyvät ja se kuinka ne olisivat helposti korjattavissa esimerkiksi ottamalla verrokiksi ulosoton suojaosuus kuten on esitetty arvoisa puheenjohtaja toivon että jollakin tavalla hyväsydämisyys inhimillisyys ja ne kaikki kristilliset hyveet joista maamme on kunnioitettu ja arvostettu voisivat näkyä myös meidän

arvoisa puhemies

tässä pöntössä on pidetty tänään useampi on ollut hyvä kuulla että tästä salista löytyy vielä sydäntä tehdä toivottavasti hyviä ratkaisuja toivon että tämä sali sitten myös äänestyksessä päätyy sen kaltaisiin ratkaisuihin kuin mitä näissä aikaisemmissa minua ennen olleissa puheenvuoroissa on tuotu esiin mutta pelkään että siinä käy valitettavasti juuri päinvastoin

kaikki tunnettu mikä minulle on tuttua olisi siinä vaiheessa mennyttä pääsisin pakenemaan ja lähtisin halki euroopan kohti etelää jossa olisi vielä toivoa paremmasta elämästä toivoa pysyvämmästä arjesta riskeeraisin kaiken lähtisin vaaralliselle matkalle halki euroopan tietämättä mihin se matka päättyy pääsenkö sinne perille hengissä mitä siellä odottaa mutta ottaisin riskin koska tilanne omassa maassa omassa kotikaupungissani olisi niin paha mutta mieheni jäisi jälkeen hän ei pääsisi matkalle koska olisi loukkaantunut eikä pääsisi liikkumaan saapuisin vihdoin sitten kohdemaahan tulisin sinne perille saisin jopa hyvän kohtelun saisin turvapaikan siitä maasta ja sitten haluaisin tietenkin myös mieheni siihen maahan missä itsekin asuisin ja hakisin sitten sitä kautta perheenyhdistämistä mutta se ei onnistuisikaan ihan niin että minä voisin sitä hakea vaan mieheni pitäisi se sieltä omasta kotimaasta käsin hakea se ei tietenkään onnistuisi suomessa koska ensimmäinen lähetystö sattuisi olemaan norjassa kolmen kuukauden sisään minun mieheni pitäisi jollakin tavalla loukkaantuneena matkata sinne toiseen maahan ajatellaan nyt että se maa olisi vaikka norja hakemaan sitä perheenyhdistämistä tämä ei onnistuisi aikaraja ylittyisi

muodostuu käytännössä mahdottomaksi ihmisille saada läheisensä ja perheensä siihen maahan missä he ovat ja tämä kuviteltu tilanne minkä äsken kuvasin ei edes olisi sillä tavalla minulle hankala koska minä olisin aikuinen ihminen mutta ajatellaan että jos se olisi lapsi ja siitä huolimatta nämä tulorajat koskisivat perheenyhdistämistä niin jokainen ymmärtää että tämä on aivan mahdoton tilanne ja tämä on kuitenkin se linja minkä nyt tämä eduskunta suomi on valitsemassa itse näen että se on paitsi ihmisoikeuksien inhimillisyyden kaiken järjen valossa aivan käsittämätön linjaus ja valinta minkä me olemme tekemässä monet ovat olleet kauhuissaan ja järkyttyneitä tästä irakilaisperheen tilanteesta mistä uutisoitiin laajasti tulevaisuudessa voidaan vain nähdä samanlaisia inhimillisiä tragedioita kamalia kohtaloita perheillä jos nämä lainmuutokset tulevat voimaan tämä on hyvin surullinen julma esitys me sosialidemokraatit pyrimme tähän saamaan liennytyksiä valiokuntakäsittelyssä suhtauduimme tähän rakentavasti mutta valitettavasti hallituspuolueet eivät olleet valmiita joustamaan piirun vertaa oikeudenmukaisempaan suuntaan ja nyt meillä on täällä todella kamala ja surullinen esitys käsittelyssä tämä ei ole sosialidemokraattinen esitys sosialidemokraatit tulevat äänestämään tämän lain hylkäyksen puolesta tämä on todella todella surullinen ja kamala esitys mikä meillä on käsittelyssä toivon että jokainen meistä tässä salissa valitettavasti täällä on vähän hallituspuolueiden edustajia paikalla lähinnä näyttää olevan vain perussuomalaisten edustajia paikalla valitettavasti täällä ei juuri ole yksi kokoomuslainenkin on kokoomuslaisia ja keskustalaisia uskon että näiden puolueiden sisällä on paljon kansanedustajia jotka näkevät että tämä tilanne on hyvin ongelmallinen ja se muodostuu hyvin ongelmalliseksi näiden lakimuutosten jälkeen sen takia toivon että oikeasti tässä salissa on myös mahdollista ja halua asettautua näiden ihmisten tilanteeseen elämäntilanteeseen mikä monilla on kun he pakenevat sotaa konflikteja väkivaltaisuuksia ja miettiä mitä nämä tarkoittaisivat omalla kohdalla oman perheen osalta oman puolison osalta omien lasten osalta omien vanhempien osalta ja sitten pohtia sitä mitä siinä äänestyksessä tekee ja toivon että nämä lakimuutokset mitä nyt ollaan tekemässä hylätään

arvoisa puhemies

mitä minä vastaan minun lapsilleni

mitä minä vastaan minun lapsilleni kun he kysyvät voiko koskaan enää tapahtua sellaisia kauheuksia joita historiassa on tapahtunut mitä minä kerron pääministeri sipilästä joka on luvannut että hän rakentaa suomalaista yhteiskuntaa parempaan luo tulevaisuutta ja uskoa tulevaisuuteen mitä minä kerron ulkoministeri soinista soinista joka ulkomailla kertoo puolustavansa tyttöjen ja naisten oikeuksia mitä minä kerron sisäministeri orposta orposta joka juuri on saanut vastuullisen tehtävän johtaa suurta puoluetta ja pyrkii luomaan uskoa tulevaisuuteen miten minä voin antaa uskoa suomessa

mitä teille on tapahtunut mitä teille on tapahtunut että tällainen kylmyys on sattunut minä ymmärrän että jotain täytyy tapahtua ihmisessä jos hän menettää kykynsä olla myötätuntoinen muita ihmisiä kohtaan ei voi olla kysymys vain ihonväristä mitä tapahtuu ihmiselle maassa jossa eletään maailman parhaassa maassa jossa ei ole hätää ja me haluamme antaa signaalin siitä että emme kunnioita jokaisen ihmisen ihmisarvoa tai emme kunnioita lapsen elämää niin että lupaisimme turvata hänen tulevaisuutensa mitä minä vastaan minun lapsilleni mitä olette tehneet minun maalleni

enemmistön ääni ei aina ole oikeassa

enemmistö ei välttämättä tee oikeudenmukaisia päätöksiä

en koe että tarvitsee mennä näihin yksityiskohtiin täällä on tosi hyvin puhuttu tänään näistä tämän ongelmista mutta periaatteessa on kysymys siitä että oman edun tavoittelemiseksi oman vallanhalun tavoittelemiseksi on valmis jättämään moraalin oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon kunnioituksen sivuun ja rakentamaan suomea jossa eriarvoistetaan ihmiset kunnioita ihmisten keskeisiä tarpeita meillä ei ole ollut mitään tarvetta ei ole mitään hätää rajoittaa perheiden yhdistymistä edelleen varsinkaan turvapaikanhakijoiden tai pakolaisten nyt jo suomessa on ollut erittäin tiukka käytäntö mikä on se syy että haluamme näyttää että suomi on maa joka ei siedä ulkomaalaisia tai ei halua antaa turvaa ihmisille jotka ovat hädässä anna lapselle hänen äitiään tai isäänsä mikä on se maa mitä teille on tapahtunut mikä on se ihminen joka on näin kylmä miksi hän haluaa olla mukana päättämässä muiden ihmisten asioista miksi hän haluaa olla mukana rakentamassa suomea mikä on se perusta jos on niin kylmä että haluaa estää perheitä yhdistymästä ja lapsia saamasta vanhempansa luokseen kiitoksia

herra puhemies nyt esitettävät muutokset yhdistettyinä jo aiemmin tehtyihin tiukennuksiin tulevat estämään monien kansainvälistä suojelua saavien perheenyhdistämisoikeuden toteutumisen suomi tarvitsee kylläkin selkeää maahanmuuttopolitiikkaa mutta se ei saa tarkoittaa sitä että ihmisoikeudet unohdetaan täysin kuten nyt tässä ehdotuksessa tehdään en kannata sellaista politiikkaa

tietoisesti tehdään vaikeaksi ja tietyissä tapauksissa mahdottomaksi ja joka johtaa siihen että turvapaikan saaneet eivät integroidu vaan syrjäytymisen syrjäytymisen riski kasvaa en myöskään ymmärrä miten hallituspuolueet jotka aika usein täällä salissa puhuvat perheen merkityksestä voivat olla mukana tällaisessa politiikassa toivon että harkitsette vielä kerran kiitos

arvoisa herra puhemies

ja ulkomaalaisten liikkumiseen liittyvissä asioissa olisi tietenkin tarvetta koko eun yhtenäisimpiin käytäntöihin ja meidän viiteryhmässämme pitäisi tietenkin katsoa mitenkä pohjoismaissa näitä asioita käsitellään ja minkälaisia päätöksiä ollaan tekemässä tietenkin niin pohjoismaissa kuin täälläkin hallitukset vaihtuvat ja jälkeen ei tietysti voida automaattisesti aina seurata niin sanotusti tiukimman version mukaan mutta sen meidän viiteryhmämme pitäisi olla koko eurooppa ja siellä monessa asiassa kuten kehitysyhteistyössä olemme halunneet seurata muita pohjoismaita tässä

jo aikaisemmin on haluttu arviota ja kun tätä esitystä ruvettiin tekemään niin valiokunnassakin kysyimme moneen kertaan missä ovat arviot näistä edellisistä lakimuutoksista jotka on siis tehty edellisillä hallituskausilla kaksituhattakolme kaksituhattaneljä kaksituhattakymmenen kaksituhattakolmetoista jolloinka muun muassa on tehty tämä iso periaatteellinen muutos että perheenyhdistämishakemukset tulee jättää lähtömaassa ei täällä suomen päässä tai että toimeentuloedellytys on otettu käyttöön tässä nykyisessä esityksessä ei ole toimeentuloedellytystä ensimmäisen kerran eikä yhä edelleenkään sitä lue siellä laissa mutta näistä ei ollut kunnon arviota käytettävissä kun tämä lakiesitys on tehty niin kuin olisi ollut tietenkin normaalin tolkullisen lainsäädäntövalmistelun osalta tarve tehdä perustuslakivaliokunta on kiinnittänyt moniin asioihin huomiota ja näihin nojaten

ja tietenkin kaikkiin muihinkin asiantuntijalausuntoihin nojaten

huomio kiinnittyy lasten etuun ja suomen allekirjoittamaan lapsen oikeuksien julistukseen aika yksiselitteinen suomen allekirjoittama lasten oikeuksien julistus jonka lisäpöytäkirjat suomi on myöskin nykyisin ratifioinut mikä on oikeasti lapsen todellinen mahdollisuus jos ajattelee suomalaista viisitoista vuotiasta tienata edes viittäsataa euroa kuukaudessa koulun ohella puhumattakaan sitten ulkomailta tulleista turvatun toimeentulon edellytys on kysymys johonka perustuslakivaliokunta myös kiinnitti huomiota ensin siihen mikä on se sana kohtuus johonka täällä on kiinnitetty huomiota mikä on yhden viranomaisen maahanmuuttovirastossa se mahdollisuus harkita ja mikä on se tarkkarajaisuus niissä poikkeamismahdollisuuksissa nämä olisi ollut tarvetta avata tähän lainsäädäntöön ja kirjoittaa sieltä ulos kolmantena asiana oli sitten tiedon saattaminen turvapaikan ja oleskeluluvan saaneille mihin sitten tämä pykäläesitys myöskin hallintovaliokunnan esityksessä tuli niinpä päädyimme sosialidemokraattien kolmen hengen hallintovaliokuntaryhmänä johonka saimme koko ryhmän tuen esittämään kolmeen kohtaan muutosta niin että alaikäiset eivät olisi tulorajavaatimuksen parissa kun katsoo niitä lukuja mistä täällä on tänään puhuttu niin ankkurilapsikeskustelu on legenda semmoista ei ole olemassa toinen on se että tämä kolmen kuukauden mahdollisuus ilman tulorajaa hakea lisättäisiin yhdeksään kuukauteen jolloin se olisi edes jotakuinkin mahdollista noin käytännössä siitä syystä että ne matkat viisumien saannit lähtömaissa ovat todellakin hankalia ja ihan yksinkertaisesti suomen ulkoministeriö ei pysty käsittelemään näitä suomen ulkoministeriö ilmoitti että se vaatisi ainakin satakaksikymmentäviisi henkilötyövuotta lisää saadakseen käsiteltyä näitä edes kohtuullisesti jos ne ihmiset pääsisivät niihin maihin elikkä kahta kautta ei missään tapauksessa kolme kuukautta riitä jotenka vähintään se yhdeksän kuukautta voisi olla jotakuinkin mahdollinen sitten kolmantena tämä mainittu kohtuullistaminen ruotsin mallin mukaisesti ulosottokaaren suojaosa joka tarkoittaisi meillä yhden henkilön osalta kuusisataaseitsemänkymmentäkahdeksan euroa ja lasten osalta kaksisataaneljäkymmentäkolme euroa siihen päälle on ihan toisen kuuloinen summa kuin se mitä tällä hetkellä maahanmuuttovirasto käyttää johonka stm on antanut ohjeistuksen elikkä tuhat euroa per henkilö ja sitten siihen ne lapset mukaan jos suomalaiset selviävät tällä summalla niin että se jää käteen kun on otettu ulosottoon omat summat niin miksipä eivät myöskin ulkomailta muuttaneet ihmiset tämä asia olisi helpottanut myös muilla syillä suomessa olevien perheenyhdistämistä ei vain turvapaikanhakijoiden osalta myöskin muiden ihmisten osalta olisi pystytty helpottamaan jos perustuslakivaliokunnan ohjeistuksen mukaan olisi kirjattu joku peruste siihen mihin se summa perustuu rajattu sitä harkintaa annettu siihen selkeämmät ohjeet ja kohtuullistettu sitä summaa näin oltaisiin saatu monen muunkin perheen osalta vaikkapa tämän mediassa olleen irakilaisperheen osalta tilanne toisenlaiseksi nyt minun kysymykseni on näitten viiden lakiesityksen jälkeen olihan tämä nyt viimeinen

arvoisa

mikään viimeinen ollut suomi ei katso sivusta vaan myös meidän on kannettava yhteiseurooppalaista ja yhteispohjoismaista vastuuta hallituksen turvapaikkapoliittisessa ohjelmassa lukee aivan selkeästi seuraavaa tiukennamme perheenyhdistämisen kriteerejä eun perheenyhdistämisdirektiivin nojalla täysimääräisesti edellytyksenä ainakin toimeentuloedellytys ja riippumattomuus sosiaalituista edelleen on pakko muistuttaa että tästä ei sovittu vasta viime syksynä tämän tulvan seurauksena vaan jo vuosi sitten hallitusneuvotteluissa pitää muistaa että meidän kriteerimme ovat vielä kaukana direktiivin mukaisesta käytännöstä ja niistä mahdollisuuksista ja siitä mitä naapurimaat monessa kohtaa ruotsi tanska ja norja ovat tehneet kielitaidon osalta perheenkokoajan pitäisi läpäistä jonkintasoinen suomen kielen testi jotta hän voisi hakea oleskelulupaa perheenjäsenille sama vaatimus pitäisi esittää myös tänne pyrkiville perheenjäsenille perheenkokoajalta pitäisi lisäksi vaatia kahden vuoden asumista suomessa jota ennen perhe ei voisi hakea oleskelulupaa kuulostaako tämä joidenkin mielestä karmealta minusta pohjoismaisessa tai eurooppalaisessa tai eurooppalaisessa yhteistyössä ei ole mitään pahaa vaan on luonnollista että seuraamme sitä mitä naapurimaamme tekevät ja myös näytämme tietä edelläkävijöinä joissakin tapauksissa perheenyhdistämisestä ei saa tulla laittoman maahantulon laillista väylää kyllä meidän pitää kuunnella ruotsalaisia tanskalaisia ja norjalaisia kollegoja eli tässä mielessä olen edustaja paateron kanssa samaa mieltä että että pitää seurata mitä naapurimaissa tapahtuu ja ottaa oppia niistä kokemuksista mitä siellä on sattunut emmehän toki miksikään impivaaraksi halua taantua arvoisa puhemies perussuomalaisten toimet hallituksessa alkavat nyt näkyä ja tämä säädettävä toimeentuloedellytys on selkeä osoitus siitä kuten täällä jo muutama edustaja on vähän epäillytkin on hienoa että niin sanotussa nuivassa vaalimanifestissa vuonna kaksituhattakymmenen kirjatut tavoitteet ovat nyt osaksi osa hallitusohjelmaakin kun katsoin valiokunnalle annettuja lausuntoja niin jostain syystä esimerkiksi suomen somaliliitto ei muutoksia hirveästi arvostanut haluankin tässä yhteydessä tuoda toisen perheenyhdistämiseen liittyvän muutoksen perheenyhdistämishakemuksen vireillepanon oli määrä muuttua keväällä sähköiseksi tämä olisi tarkoittanut sitä että hakemuksia olisi suorastaan tulvinut lisää jokainen voi kuvitella mitä se tarkoittaisi jos perheenyhdistämisprosessin voisi käynnistää etänä vaikkapa juuri somaliasta nyt nyt näin ei tapahdu perussuomalaisten linja näkyy edustaja yanar tässäkin sitten on pakko ihmetellä tätä mitä tänään olen täällä puheista kuullut monella suulla on todistettu että maahanmuuttajat työllistyvät vain pienipalkkaisiin töihin tämä on monessa puheenvuorossa kerrottu että maahanmuuttajat vain pienipalkkaisiin töihin miten tämä sitten taas vertautuu näitten samojen henkilöitten aiempiin puheisiin siitä että monikulttuurisuus on jonkunnäköinen rikkaus ja että tänne tulevat pakolaiset olisivat korkeasti koulutettuja ja kansainvälisiä huippuosaajia ja jotenkin hyödyttäisivät sitten myös taloudellisesti tätä yhteiskuntaa lisäksi on todettava että suurin osa suomeen tulevista turvapaikanhakijoista ainakin viime vuonna oli perheettömiä nuoria miehiä heillä ei siis ole tänne tullessaan monellakaan vaimoa tai lapsia odottamassa aiemmin

terävä välihuuto silloin tällöin on paikallaan ja perusteltua mutta kilpaileva puhe täällä pidettävän puheen kanssa ei ole sallittua

eli aiemmin tämä kuvio meni sillä lailla silloin kun itse esimerkiksi työskentelin vastaanottokeskuksessa että heti kun tämä turvapaikanhakija sai oleskeluluvan alkoi välittömästi tällaisiin myötäjäisiin ja järjestettyihin avioliittoihin pohjautuva ihmiskauppa näitten kotikylän neitojen kanssa eli hyvä että tähän on nyt tullut stoppi lopuksi haluan kiittää hallitusta siitä että suomi muuttuu päivä päivältä vähemmän houkuttelevaksi paikaksi sosiaalisesta maahanmuutosta haaveileville jokainen turvapaikanhakija maksaa suomelle noin kaksikymmentätuhatta euroa ja saman maksaa jokainen perheenjäsenkin

arvoisa puhemies liittyen tuohon mitä edustaja eerola totesi nyt on tainnut vähän mennä puurot ja vellit sekaisin kun puhutte näistä järjestellyistä avioliitoista tätä käsitettä uusi perhe meillä kyllä ovat koskeneet nämä tulorajat jo vuodesta kaksituhattakymmenen

puhutaan käsitteellä vanha perhe elikkä joiden perheside on jo muodostettu ennen suomeen tuloa ja nyt en ihan ymmärrä kun täällä on paljon puhuttu siitä että haluttaisiin nimenomaan auttaa niitä kaikista hädänalaisimpia tämä perheenyhdistäminen on juuri yksi keino millä me kaikista hädänalaisimpia pystymme auttamaan niitä naisia ja lapsia jotta saamme heidät konfliktien jaloista tänne suomeen tämä on kyllä nyt aika kummallista kun tekin monta kertaa täällä olette todenneet että kyllä hädänalaista täytyy auttaa ja pitäisi nimenomaan kohdistaa apu niille kaikista hädänalaisimmille nyt täytyy kysyä miksi ihmeessä me emme sitten tee niin ja ota niitä kaikista hädänalaisimpia tänne

arvoisa puhemies tässä ikään kuin itkeä voi mutta nauraa ei

edustaja eerola sanoin tämän saman asian eilen kun myös kävimme erittäin ikävää lakimuutosta läpi on yksi asia tehdä erittäin ikäviä päätöksiä on toinen asia nauttia ja on hirveän vaikea ymmärtää ihan aidosti ja oikeasti tässä teidän puoluettanne ja teidän näkemystänne ja vielä vaikeampi on ymmärtää itse asiassa sitä että valitettavasti kokoomuslaisia ja keskustalaisia ei näy edes salissa he eivät ole edes paikalla tämä on kaiken kaikkiaan surullinen päivä monessa mielessä kylmä suhtautuminen on on jotenkin ennennäkemättömällä tavalla kohdistunut ja ja välittynyt täällä varmasti meille jokaiselle mutta mutta onneksi jos tässä kuitenkin jotain positiivista haluaa miettiä niin sellaista ainakin itselleni oli kun edustaja biaudet kysyi mitä suomelle on tapahtumassa ja missä ihmisten hyvyys on kyllä täällä joitain hyviäkin ihmisiä on onneksi

tässä kun edustaja eerola omassa puheenvuorossaan puhui turvapaikanhakijoista ilman perhettä niin haluan nyt tehdä edustaja eerolaa tietoiseksi viimeistään tässä vaiheessa siitä että tämä tiukennushan kohdistuu nyt nimenomaan perheellisten turvapaikanhakijoiden asemaan eli tämä tulee ennen kaikkea heikentämään lasten asemaa sekä vaikeuttamaan konfliktialueilla olevien naisten ja lasten tänne pääsyä mielestäni on mielenkiintoista seurata tätä perussuomalaisten hallituksessa tekemää politiikkaa että kun kaikki muut vaaleissa annetut lupaukset on petetty kun on leikattu työttömiltä kun on leikattu eläkeläisiltä kun palkansaajien asemaa heikennetään niin te ilakoitte täällä siitä että saatte yhden asian läpi lakimuutoksen joka heikentää erittäin epävarmassa asemassa olevien lasten asemaa ja vaikeuttaa suomessa turvapaikan saaneiden ihmisten kotoutumista ja elämää tämä on ilmeisesti teidän poliittisen ajattelunne ydinkysymyksiä käsittämätöntä
myönnän vielä vastauspuheenvuorot edustajille elo ja yanar ja sitten tämän keskustelun aiheuttajalle

arvoisa puhemies voin tietysti edustaja anderssonille antaa pitkän kymmenien kohtien listan siitä mitä perussuomalaiset ovat saaneet hallituksessa tehtyä mutta en usko että edustaja andersson siihen silti uskoo joten tämä olisi siinä mielessä turhaa keskustelua mutta tästä voidaan todeta että totta kai meidän kannattajaprofiilimme on erilainen arvoisa uusi vasemmiston puheenjohtaja edustaja andersson kun katsotaan kaikkia suomalaisia niin tutkimuksissa merkittävä osa suomalaisista suuri enemmistö haluaisi vähentää turvapaikanhakijoiden määrää suomessa eli kyllä suomalaisten enemmistön kanta on sillä linjalla millä nähdäkseni hallitus tässä on ja niin kuin edustaja eerola tässä otti hyvin esille tämä tämä jäädyttäminen sen osalta että voi tämmöisen etähakemuksen tehdä on myös merkittävä saavutus meille perussuomalaisille valtaa on valtaa käytetään sitä saa mitä tilaa

edustaja elo tässä totesi että kun valtaa on niin valtaa käytetään kyllä minä aivan kuten edustaja andersson tässä totesi ihmettelen sitä että että sitä valtaa ei ole käytetty heikompiosaisten suomalaisten vanhusten lapsiperheiden tavallisten ihmisten hyväksi vaan heidän asemansa heikentämiseksi niiden monien leikkausten osalta mitä hallitus

elämän vaikeuttamiseen perheiden rikkomiseen lasten jättämiseen konfliktien sodan ja väkivaltaisuuksien keskelle tämä on teidän valintanne ette valitse että te autatte suomalaisia vaan te valitsette että te heikennätte kaikista heikoimmassa asemassa olevien ihmisten asemaa entisestään kyllä tämä kertoo teidän arvoistanne
jotain nyt debatin käynnistäjä

edustaja eerola
kiitos arvoisa puhemies pekkarinen kyllä joo tosiaan on tarkoitus että autetaan kaikkein hädänalaisimpiakin ja sen tähdenhän meillä on olemassa ja aina ollut tämä kiintiöpakolaisjärjestelmä jota minä ainakaan en koskaan muistaakseni ole millään lailla vastustanut ja edelleenkin toivoisin että mentäisiin enemmän tämän kiintiöpakolaisjärjestelmän suuntaan myös näitä turvapaikanhakijoita valitessamme nämä hakemukset täytyisi tulevaisuudessa jatkossa pystyä tekemään tekemään esimerkiksi niiltä kansainvälisiltä pakolaisleireiltä ei näin että spontaanisti tullaan rajoille ja valitaan pitkin eurooppaa näitä maita tämä on yksinkertaisesti sellainen meillä ei ole kovin kauaa koko euroopalla ei ole kovin kauaa enää varaa jos ajatellaan että noin kaksikymmentätuhatta euroa maksaa yksi turvapaikanhakija ei ei tietenkään kukaan nauti tai ilakoi ilakoi tämäntyyppisestä tilanteesta mutta todellisuudessa tässä ovat isot taloudelliset ongelmat ongelmat meillä edessä jos tulijamäärät kasvavat tässä ei ole edes kyse maailmanhistorian toiseksi suurimmasta pakolaiskriisistä vaan maailmanhistorian suurimmasta pakolaiskriisistä jota jota on jatkunut jo kaksikymmentäviisi vuotta ja joka joka vuosi vain pahenee ja pahenee

puhemies tässä edustaja eerola viittasi pakolaiskiintiöön haluan taas kerran tehdä edustaja eerolan tietoiseksi siitä että pakolaiskiintiö on eri järjestelmä huolehtia turvapaikkaa tarvitsevien ihmisten tänne pääsystä mutta itse arvio mikä tehdään ihmisten avuntarpeesta ja kansainvälisen suojelun tarpeesta ei sinänsä eroa kun puhutaan pakolaiskiintiöistä ja ja puhutaan siitä arvioinnista mitä suomessa tekee näiden turvapaikkahakemusten perusteella sinänsä on täysin paikkansapitämätöntä tehdä jonkunlaista erottelua pakolaiskiintiön kautta tänne tulevien pakolaisten ja ja täällä saaneiden ihmisten välillä asiasisällöllisesti on kyse aivan samantyyppisestä arvioinnista vielä kerran haluan sitten kysyä edustaja eerolalta onko hallitukselta sitten tulossa esitys esimerkiksi pakolaiskiintiön kasvattamisesta merkittävästi tässä tilanteessa vai miten aiotte sitten huolehtia näiden hädässä olevien ihmisten auttamisesta edustaja elolle vielä kerran missä näkyy perussuomalaisten kädenjälki tämän hallituksen politiikassa mitä tulee työttömiin lapsiperheisiin lapsiin tai eläkeläisiin

arvoisa puhemies ihmettelen täällä samalla tavalla kuin edustaja marin ja edustaja andersson tätä perussuomalaisten suurempaa linjaa jota olette tässä hallituksessa harjoittaneet kohta vuoden verran suomessakin leikataan juuri niiltä joilla on vähiten ja leikataan niiltä heikompiosaisilta tässä tilanteessa on tietenkin varmaan teidän politiikkanne kannalta jonkinlainen erävoitto kun saatte näitä tiukennuksia ulkomaalaislakeihin jolloin voitte sitten tuolla turuilla ja toreilla kehuskella tällä puolella mutta minä uskon kuitenkin että suomalaiset ovat viisaampia ja ja näkevät kyllä tämän teidän politiikkanne läpi tavalla jota te ette välttämättä sitten täällä valitettavasti näe yhtä lailla olisin kiinnostunut tietämään kun me kannatamme yhtä lailla pakolaiskiintiöiden määrän kasvattamista ja on täysin totta että näiltä pakolaisleireiltä pitäisi saada paljon enemmän

arvoisa puhemies tämä sosialidemokraattien linja tässä asiassa on jäänyt vähän epäselväksi kun toisaalta yhdellä suulla sanotaan että hallituksen perheenyhdistämistiukennukset ovat oikeastaan ihan hyviä ja sitten toisella suulla vaaditaan niitten kumoamista elikkä voisitte itse itse päättää mikä teidän linjanne tämän asian suhteen on muutenkin vasemmisto oppositiota tuntuu kiinnostavan perussuomalaisten linja ja tekemiset enemmän kuin heidän oma linjansa tämä on myöskin varsin erikoista esimerkiksi puheenjohtaja rinne lupasi korottaa takuueläkettä ei onnistunut takuueläkkeen korottamisessa perussuomalaisten ollessa hallituksessa takuueläkettä on korotettu kolme kertaa enemmän kuin rinne ikinä edes lupasi tätä opposition suuresti haukkumaa päivähoidon hintojen tarkistusta itsepäisesti väitätte pelkästään korotukseksi mutta tosiasiassa siinä myöskin monien pienituloisten perheiden päivähoitomaksut alenisivat miten tämä voi näin olla

arvoisa puhemies käydään nyt vielä ihan rautalangasta edustaja mäkelällekin ja ja muille läpi kun tätä esitystä nyt katsoo niin aika konkreettisella tavalla kolme kohtuullistamista siihen esitettiin kolme kohtuullistamista jotka olisivat tästä edes pikkuisen siedettävämmän tehneet ymmärretään hyvin mikä tilanne on kansainvälisesti meidän verrokkimaissamme ja ja muissakin maissa näitä kiristyksiä tehdään joten on ihan ymmärrettävää että suomessakin joiltain osin varmaan lainsäädäntöä täytyy mutta jonkunnäköinen kohtuus täytyy tässä hommassa pitää mukana ja sitten kun te vetoatte tähän perheenyhdistämisdirektiiviin niin varmaan itsekin sen tiedätte että perheenyhdistämisdirektiivi ei määrittele esimerkiksi sitä millä tavalla tämä turvattu toimeentulo todennetaan suomessa se on ihan kansallista omaa lainsäädäntöä sen takia esitettiin että siihen otettaisiin mallia ruotsista missä tämä turvattu toimeentulo muodostetaan sieltä ulosottokaaren suojaosasta velallisen suojaosasta millä tästä saataisiin paljon kohtuullisempi myös myös suomessa ja sitten jos nyt niin olettehan te nyt yhden sanan saaneet muutettua tuossa yle laissa se taitaa olla teidän suurin

arvoisa puhemies haluan tuoda tässä vielä yhden näkökulman esiin joka toki muutamassa puheenvuorossa täällä on nostettu esiin mutta siitä on kuitenkin mielestäni puhuttu liian vähän ja se on nimenomaan perheen merkitys tässä kotoutumisessa ja siinä miten sopeudutaan siihen uuteen maahan johon ollaan saavuttu

mukaan tai sen jälkeen kun tänne on saavuttu vaikeuttaa myös kotoutumista aivan merkittävästi kyllä niiden läheisten ihmisten merkitys elämässä arjessa on niin valtava en en tiedä voitteko kuvitella miltä teistä tuntuisi olla ilman niitä kaikkein rakkaimpia kaikkein läheisimpiä ihmisiä peläten heidän turvallisuutensa ja hyvinvointinsa puolesta joka päivä ja siinä

kyse taloudesta siitä on turha puhua jos tätä lakiesitystä kannattaa tässä on kysymys ihmiskuvasta ja siitä minkälaista suomea halutaan rakentaa tässä yritetään luoda esteitä juuri niille reiteille joita kautta hädänalaiset ihmiset erityisesti naiset ja lapset jotka sodan jaloissa kärsivät eniten voisivat tulla maahan helposti ja laillisesti tavalla joka helpottaa myös heidän jo täällä olevan puolisonsa kotoutumista ja joka olisi heille tapa jolla he voisivat kotoutua mahdollisimman hyvin kysymys on perheiden oikeuksista lasten oikeuksista ja niistä ihmisistä jotka ovat jo kotoutumassa suomeen näiden ihmisten asemaa vaikeutetaan mikä on enemmänkin kiusaamista kuin mitään muuta tämä ei ole mikään vetovoimatekijä vaan te haluatte rajoittaa ihmisoikeuksien toteutumista suomessa ja se on jostain syystä teidän unelmanne ja se mikä minua ihmetyttää on se miten tämä muu hallitus kokoomus ja keskusta on voinut lähteä tähän ihmiskuvaltaan hyvin kielteiseen politiikkaan mukaan

arvoisa puhemies perinteisesti perheenyhdistäminen on ollut merkittävimpiä väyliä suomeen tuloon lukumäärällisesti ja sitä kautta myös taloudellisesti merkittävä kysymys ja jos pidettäisiin kaikissa pohjoismaissa linja samanlaisena kuin ennen tätä kriisiä niin varmasti olisi jatkossakin tässä kysyttiin mitä perussuomalaiset on muulla vallallaan tehnyt no esimerkiksi on edistetty tätä kilpailukykysopimusta joka nyt on saatu onnistuneesti maaliin ja ainakin puheiden perusteella ymmärtääkseni sosialidemokraatit ovat sitä kannattaneet ja sitä yrittäneet edistää se on yksi asia mihin valtaa on käytetty suomalaisten palkansaajien ja yritysten

pitää leikata myös maahanmuutosta ei voi olla pyhää lehmää varsinkaan tällaisessa tilanteessa missä kokonaiseurooppalaisesti ollaan ja muut maat tekevät myös omia tiukentavia toimiaan ja täytyy ihmetellä kyllä sosialidemokraatteja kun antti rinne puheenjohtaja vielä viime joulukuussa sanoi että näyttää oikein hyvältä turvapaikkapoliittinen toimenpideohjelma missä tämäkin tiukennus oli ja nyt yhtäkkiä se ei sitten enää kelpaakaan että

arvoisa puhemies suuremmasta linjasta ja sosialismin saavutuksista ja sos demien saavutuksista viime valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille seitsemäntoista viiva kaksikymmentä käy ilmi että viime hallituskauden alussa valtion kassassa oli reippaat kymmenen miljardia euroa mutta viime vuonna enää alle neljä pilkku viisi miljardia valtiontakausten suhteen tilanne on pahentunut muutamassa vuodessa huimasti vuonna kaksituhattayksitoista summa oli reilut kaksikymmentäkahdeksan miljardia viime vuonna lähes viisikymmentä pääomavastuita suomella oli vuonna kaksituhattayksitoista vajaat kuusi miljardia seuraavana vuonna summa oli pompsahtanut tasan seitsemääntoista miljardiin sen takia kun valtio maksaa ja rahoittaa köyhät ja nämä ihmiset mistä te valtiontalouden olette saaneet tämmöiseen kuntoon perussuomalaiset ja hallitus joutuu leikkaamaan niiltä joita se rahoittaa siitä on tässä kysymys ja siinä on sitten vielä semmoinen homma että me emme halua ottaa näitä pakolaisia näitä turvapaikkaturisteja emmekä

herra puhemies edustaja razmyarille ja edustaja anderssonille kysyitte pakolaiskiintiö pysyy tämän hallituskauden jotakuinkin ennallaan tänä vuonna se on pienempi kuin viime vuonna sitten edustaja marinille aiemmin kun näitä perheitä on saanut tänne helpommin yhdistettyä minun näkemykseni mukaan tämä kotoutuminen on ollut äärimmäisen huonoa jos katsotaan kotouttamisen mittareina sitä kuinka hyvin esimerkiksi afgaanit somalit ja irakilaiset ovat työllistyneet oppineet suomen kieltä niin luvut ovat luvut ovat kyllä aika huonoja työttömyysprosentti ja näin ja sitten kun puhutaan tästä että että mitä me olemme hallituksessa saaneet aikaan ja mitä emme niin on pitkä lista

näitä riittää arvoisa

kyllä sanoa että kun näitä välihuutoja tässä on kuunnellut niin tunnelma on kyllä aika lailla toisenlainen mutta täytyy sanoa että en en minä ainakaan henkilökohtaisesti millään tavalla ihmettele tässä perussuomaisten linjaa ei se ole itse asiassa tässä kohtaa millään tavalla kiinnostavaa kiinnostavaa on se minkä takia kokoomuslainen sisäministeri on se joka ajaa tätä täysin kylmää epäinhimillistä politiikkaa eteenpäin ja koko tämän monituntisen keskustelun aikana

arvoisa puhemies perussuomalaiset ovat usein puhuneet siitä että pitäisi auttaa paikan päällä ja pitäisi auttaa niitä kaikkein hädänalaisimpia ja suunnata apu heille ja sen takia pitää tätä houkuttelevuutta heikentää jotta tänne ei tulla no kuitenkin päätökset mitä on tehty on on leikattu kehitysyhteistyöstä eli juuri siitä rahasta joka veisi apua sinne paikan päälle ei ole esitetty kiintiöpakolaisten määrän kasvattamista juuri edustaja eerola sanoi että se on tänä vuonna pienempi kuin viime vuonna ja nyt halutaan kiristää perheenyhdistämistä joka on yksi niitä harvoja hallittuja ja turvallisia reittejä suomeen

arvoisa puhemies tässä edustaja elo totesi että perheenyhdistäminen on ollut yksi merkittävä laillisen maahantulon väylä suomeen se on ollut yksi tärkeä ja keskeinen tapa laillisesti tulla tänne mutta onko se ollut merkittävä siitä olen eri mieltä kuten totesin omassa puheenvuorossani näitä perheenyhdistämishakemuksia on laitettu vireille vain noin kuusisataa viime vuosien aikana johtuen näistä jo tehdyistä heikennyksistä eli viimeisten vuosien aikana vain joka toisen tai joka kolmannen kansainvälistä suojelua saaneen perheenjäsen on saanut hakemuksen edes vireille ja tätä ollaan nyt tiukentamassa entuudestaan

todettu tarve turvapaikalle suomessa jotka täyttävät kansainvälisen suojelun kriteerit ja jotka saavat turvapaikan suomessa ja joiden kotoutumista nyt aiotaan vaikeuttaa estämällä heidän mahdollisuuksiaan saada perheenjäsenensä tänne

viimeinen vastauspuheenvuoro edustaja lehto
arvoisa puhemies kun ajatellaan että viime vuonna maahan tulleitten turvapaikanhakijoiden kohdalta noin kymmenentuhatta saa tuon myönteisen turvapaikkapäätöksen niin jos heistä jokainen saisi tehdä kolme hakemusta perheenyhdistämiseksi mikä on tilastojen mukaan että he tekevät kolme niin jos he

pelkästään viime vuoden osalta jotka tulisivat tänne jos ajatellaan että yksi turvapaikanhakija maksaa noin kaksikymmentätuhatta euroa vuodessa meidän veronmaksajille tai pitkäaikaistyötön maahanmuuttaja maksaa myös tuon kaksikymmentätuhatta euroa niin nämä neljäkymmentätuhatta

kertaa kaksikymmentätuhatta euroa kahdeksansataa miljoonaa vuodessa mistä nämä rahat pelkästään viime vuonna tulleiden osalta

arvoisa puhemies nyt käydään kamppailua tämän hienon maan sielusta on kyse siitä ovatko meillä vallassa sellaiset voimat jotka uskovat siihen että meidän unelmamme on puolustaa kaikkien ihmisten ihmisoikeuksia ja hyvinvointia vai päättävätkö meillä ne joiden mielestä unelma on rajoittaa tässä keskustelussa on käynyt varsin selväksi että osalla täällä on konkreettinen poliittinen tavoite rajoittaa ihmisten ihmisoikeuksia ja se on teidän päämääränne se mikä herättää huolta tässä keskustelussa on se että hallituksessa on kolme puoluetta hallituksessa on yksi puolue joka aktiivisesti tavoittelee tällaista politiikkaa ja hallituksessa on kaksi muuta puoluetta jotka ovat varsin isoja suomalaisia puolueita tässä maassa perinteisiä vastuunkantajia jotka ovat maassa perinteisiä vastuunkantajia jotka ovat rakentaneet osaltaan kuitenkin oikeusval tiota ja oikeudenmukaista yhteiskuntaa edes jollakin periaatteellisella tasolla missä ovat heidän kansanedustajansa nyt tänä päivänä missä on kokoomuksen kansanedustajien ääni missä on keskustan kansanedustajien ääni yksikään heistä ei ole tässä keskustelussa pitänyt yhtään puheenvuoroa se kertoo jo aika paljon että kun toiset hallituspuolueessa juhlivat sitä että ihmisten ihmisoikeuksia rajoitetaan lapsilta viedään oikeuksia perheeseensä täällä maassa jo kotoutumassa olevilta ihmisiltä viedään mahdollisuuksia saada rakkaimpansa tänne suomeen vaikka tekisivät vuosia töitä bussinkuljettajina ja ja lähihoitajina missä te olette kokoomuksen ja keskustan kansanedustajat luikertelevat vastuustaan ja niistä päätöksistään joita he ovat olleet itse päättämässä ja jopa vielä niin että he ovat itse niitä johtamassa tämä esitys on tuotu eduskuntaan kokoomuksen sisäministeri petteri orpon ehdotuksesta ja minä haluaisin kuulla petteri orpolta vastauksia näihin kysymyksiin haluaisin kuulla vastauksia siihen miksi suomi tavoittelee eun perheenyhdistämisdirektiivin pohjatasoa useilla toimilla vaikka tämä direktiivi sanoo että sen tavoitteena on nostaa ihmisoikeuksien suojaa euroopassa

satoja ihmisiä tullessaan vaarallisempia reittejä kohti eurooppaa hukkuu sen takia että epätoivoisesti ovat eu päättäjät halunneet padota turkin suunnalta tulevaa hädänalaisten ihmisten hakeutumista turvaan tässäkin tapauksessa suomen kaikki kolme hallituspuoluetta ovat aktiivisesti olleet hakemassa tätä sopimusta miksi te teitte niin ettekö te tienneet tai kuunnelleet niitä varoituksia joissa sanottiin että nämä ihmiset joutuvat sitten hakemaan turvaa yhä vaarallisempia reittejä arvoisa puhemies se esitys jota tänään käsittelemme on juuri esitys jolla estetään niitä ihmisiä joilla on hätä tulemasta eurooppaan rakkaimpiensa luokse laillisia reittejä pitkin eli mitä tämä esitys siis käytännössä tekee useimmiten perheenyhdistäjä joka on jo maassa on mies ne joita yhdistettäisiin tänne maahan ovat naisia ja lapsia elikkä nyt ollaan siis laittamassa rajoja kiinni lapsilta ja naisilta jotka sodissa ja kriiseissä kärsivät kaikkein eniten jo nykytilanteessa samaan aikaan kun hallitus puhuu siitä että pitäisi auttaa kaikkein hädänalaisimpia niin nyt suljetaan ovia niiltä jotka eniten apua tarvitsisivat eli naisilta ja lapsilta konflikteissa heidän on itse vaikeaa omassa arjessaan löytää turvaa samalla kun tämä laillinen reitti suljetaan eli perheenyhdistämistä vaikeutetaan niin mitä nämä ihmiset tekevät yhä todennäköisemmin he hakeutuvat vaarallisia merireittejä kohti eurooppaa koska useimmat heistä haluavat olla yhdessä perheensä kanssa silloin aiheutetaan se että vain lisää ihmisiä hakemaan turvapaikkaa meidän rajoillemme hengenvaarallisia reittejä pitkin tämä ei siis vähennä turvapaikanhakijoiden määrää vaan tämä lisää kun laillisia reittejä estetään niin silloin ihmiset tulevat tänne niitä reittejä jotka ovat vielä heidän käytettävissään näin ollen tämä näkyy myös jo nyt tilastoissa elikkä kun ennen vuodenvaihdetta noin kolmannes välimeren yli euroopasta turvaa hakeneista oli naisia ja lapsia niin tänä keväänä tämä luku on jo yli puolet eli eu turkki sopimus ja erilaiset rajoitukset perheenyhdistämisoikeuteen ovat kaikki sulkemassa eun rajoja ja suomen rajoja juuri silloin kun naiset ja lapset ovat niitä jotka turvaa hakevat onko tämä se mitä kokoomus ja keskusta tavoittelevat haluaisin kuulla näihin kysymyksiin vastauksia ministeri petteri orpolta koska kertaakaan en en ole niitä hänen virassaoloaikanaan

miten voi ajaa tällaista sydämetöntä politiikkaa ja olla vastaamatta vaikeisiin kysymyksiin haluan myös kuulla vastauksen asiaan mistä perussuomalaisten kansanedustajat täällä ovat hyvin aktiivisesti ilakoineet ja puheissaan tuoneet esille että se on ollut poliittinen päätös me tiedämme että jo nyt ankarassa ja muissa suurlähetystöissä on pitkät jonot hakea perheenyhdistämistä miksi hallitus on keskeyttänyt tämän sähköisen asiointijärjestelmän käyttöönoton kun se on eri viranomaisten mielestä valmis ja täällä perussuomalaisten kansanedustajat kertoivat että se se oli poliittinen päätös he saivat varmistettua käyttöön tätä järjestelmää joka helpottaisi näiden ihmisten asioimista ja perheenyhdistymisiä näissä suurlähetystöissä eli kun nämä asiat laskee yhteen tässä lakiesityksessä tuodaan tulorajat suomesta turvan jo saaneille ihmisille ihmisille jotka saavat täältä toissijaista kansainvälistä suojelua tai turvapaikan elikkä heidän oma hädäntarpeensa on todettu he tulevat tulorajojen piiriin myös he joilla perhe on jo ennestään ja se perhe odottaa siellä entisessä kotimaassa sen lisäksi rajoitetaan toisella lakiesityksellä mahdollisuuksia saada oikeusapua ja sen lisäksi on pysäytetty tämä sähköisen asiointijärjestelmän käyttöönotto kaikki nämä toimet näyttävät siltä että hallitus aktiivisesti rajoittaa ihmisoikeuksien toteutumista suomessa ja haluaa varmistaa että ihmiset eivät tule ensinnäkään hakemaan suomesta turvaa ja jos ovat täältä turvan saaneet he eivät voi tänne perheitään saada ja tämä on sydämetöntä politiikkaa arvoisa puhemies kun me mietimme sitä minkälaisessa maassa me haluamme elää niin minä haluaisin että meillä olisi hallitus joka ajattelee niin että me haluamme että suomi on houkutteleva maa asua niille ihmisille jotka täällä ovat nyt täällä aktiivisesti puhutaan siitä että suomen houkuttelevuutta maana pitää heikentää emmekö me halua että tämä on hyvä maa asua ja elää ihmettelen myös sitä ihmiskuvaa jossa aktiivisesti nähdään ihmisoikeuksien rajoittaminen poliittisena tavoitteena ja sanotaan että sillä tavoitellaan taloudellisia säästöjä kun kaikki näyttö osoittaa sen että parhaiten kotoutuvat ja työllistyvät joilla on mahdollisuuksia myös saada tänne perheensä ja mahdollisuuksia kotoutua mahdollisimman hyvin myös oman lähiyhteisönsä turvallisuuden kannalta minkä kuvan se antaa tästä maasta niille ihmisille jotka saavat suomesta turvapaikan ja ovat vuosia valmiita tekemään töitä kouluttautumaan vaikka lähihoitajaksi ja joille sitten sanotaan että sinun tulotasosi ei tule koskaan olemaan riittävä jotta voisit saada tähän maahan puolisosi ja kaksi lastasi

arvoisa puhemies minusta tämä lakiesitys on tämän hallituksen rankimpia kovimpia ja julmimpia lakiesityksiä ja se on osa kokonaisuutta jossa hallitus on syystä tai toisesta päättänyt aktiivisesti rajoittaa suomessa ihmisten oikeuksia se heikentää lasten oikeuksia se heikentää niitten ihmisten kotoutumista jotka ovat täältä jo turvan saaneet ole mitään asiallista perustetta ei mitään perheenyhdistäminen on jo nyt vaikeaa niin kuin täällä on useampi henkilö sanonut ja perheenyhdistäminen on väline kotoutumiselle ja työllistämisen edistämiselle ja perheenyhdistäminen on laillinen reitti tulla eurooppaan eikä niin että ihmiset joutuvat henkensä uhalla hakemaan turvaa tuolta välimeren yli tai tulemaan hakemaan turvaa rajalta turvapaikanhakijoina näin ollen vetoan edelleen hyvin vahvasti siihen että hallituspuolueiden kansanedustajat kuulevat ei vain oppositiopuolueiden ääntä tässä asiassa vaan kaikkien suomessa olevien kirkkokuntien edustajien ääntä meidän merkittävimpien kansalaisjärjestöjen edustajien ääntä ja niitten suomalaisten ääntä jotka haluavat että suomi on maa jolla on sydän ja sielu ja maa jossa on houkuttelevaa asua meille kaikille

että ihmisten ihmisoikeuksia rajoitetaan koska se kalteva pintaa johtaa huonompiin oikeuksiin meille kaikille

olin tuolla huoneessani lepäilemässä ja samalla seurasin keskustelua mutta siinä vaiheessa kun edustaja ville niinistö nimitteli kokoomuslaisia luikertelijoiksi jotka eivät uskalla saliin tulla puolustamaan hallituksen esitystä niin päätin kuitenkin tänne tulla jotta olisi mitään onnistumisen edellytyksiä kotouttamisessa on tärkeätä että suomeen saapuvien turvapaikanhakijoiden määrä ja myös niiden määrä jotka voivat suomeen jäädä jollain tavoin vastaavat meidän voimavaroja jos suomi näissä perheenyhdistämisasioissa noudattaisi erittäin paljon lievempää linjaa kuin kaikki muut pohjoismaat kuin muut euroopan maat on aivan selvää että määrät suomessa nousisivat sellaisiksi että mitään edellytyksiä kotoutumisen onnistumiseksi ei olisi tästä tässä laissa on kyse

myönnän seuraaville henkilöille vastauspuheenvuoron minkä jälkeen siirrymme puhujalistaan edustajat kari edustaja andersson niinistö zyskowicz ja sitten vielä otetaan pari muuta heinonen tulee vielä sieltä edustaja kari

ehkä sen kahden tunnin aikana kun me olemme tästä asiasta täällä keskustelleet niin tässä on aika läpikotaisesti käyty läpi se miten tämä sisäministeri petteri orpon esitys osuu kaikista pahiten nimenomaan naisiin ja lapsiin jotka tällä hetkellä ovat konfliktien jaloissa jotka tällä hetkellä eivät pääse turvaan ja kun tässä puhuttiin siitä mikä tukee kotoutumista ja mikä ei niin kaikkien tutkimusten mukaan nimenomaan se että perheen saa luokseen on se mikä helpottaa ihmisiä sopeutumaan yhteiskuntaan ja kokemaan kokemaan sen että on osa sitä yhteiskuntaa ja jos tässä puhutaan siitä että tällä puututaan jollain tavalla vetovoimatekijöihin niin kaiken pohjan siltä osalta tätä esitystä vie se että tätä sovelletaan jo niihin ihmisiin jotka täällä elävät jotka täällä asuvat jotka rakentavat elämäänsä suomessa joten tämä kaikki pohja pohja niiltä perusteilta joita hallitus on tälle esitykselle antanut on

arvoisa puhemies edustaja zyskowicz täällä linjasi että suomessa ei voi olla erittäin paljon lievempää linjaa perheenyhdistämisiin kuin muissa euroopan maissa jos tämä hallituksen esitys nyt toteutuu ja nämä nyt voimassa olevat toimeentulovaatimukset ulotetaan koskemaan myöskin kansainvälistä suojelua saaneita ihmisiä niin silloin suomessa tulee olemaan tiukemmat tulorajavaatimukset kuin monissa euroopan maissa on en tiedä kuinka pitkään edustaja zyskowicz oli huoneessaan lepäämässä mutta muun muassa edustaja kontula joka käytti ensimmäisen puheenvuoron tässä keskustelussa kävi hyvin läpi kuinka monessa euroopan maassa itse asiassa on kohtuullisemmat vaatimukset mitä näihin toimeentulovaatimuksiin tulee kuin suomessa jatkossa tulee olemaan tämän lisäksi euroopan eri maissa on myöskin eri käytäntöjä mitä tulee tähän aikarajaan kolmesta kuukaudesta jopa vuoteen ja suomi nyt taas kerran on päätymässä ratkaisuun joka on huomattavan lyhyt

puhemies se mikä on oikeusvaltion kannalta kaikkein kyseenalaisinta on se että luodaan sellaisia hallinnollisia käytäntöjä joissa tosiasiallisesti estetään ihmisten oikeuksia hakea turvaa sitä tässä lakiesityksessä on esimerkiksi tämä kolmen kuukauden aikaraja ja se että hallitus on poliittisesti päättänyt olla ottamatta sähköistä asiointijärjestelmää käyttöön täysin epäinhimillistä on myös se että jos puhutaan näistä niin sanotuista vetovoimatekijöistä joille ei ole mitään vakavasti otettavaa näyttöä niin silloin tämän ei missään nimessä pitäisi olla takautuvaa lainsäädäntöä ja koskea niitä ihmisiä jotka ovat jo nyt suomessa he ovat täällä joka tapauksessa ja me olemme heille jo turvan antaneet mikä viesti se on näille ihmisille että heille sanotaan että nyt jälkikäteen heiltä viedään oikeus perheenyhdistämiseen ja odotetaan täysin kohtuuttomia tuloja nytkin ovat yksi

ja sama takautuvuus koskee humanitäärisen suojelun poistamista laissa te sanoitte että se ei koske monia ihmisiä yli neljäsataa perhettä on saanut kirjeen jossa sanotaan että hei teidän maassaolon on poistunut ja he ovat nyt jo hädässä tämä on epäinhimillistä
arvoisa rouva puhemies toisin kuin edustaja niinistö väitti niin on paljon suomessa näyttöä vetovoimatekijöistä viime vuonna näitä näytön antajia oli ainakin parikymmentätuhatta eli parikymmentätuhatta ainakin irakilaista tuli halki koko euroopan läpi saksan läpi tanskan läpi ruotsin nimenomaan suomeen miksi luetteko te lehtiä siellä nämä ihmiset kertoivat että he tulivat suomeen muun muassa siksi että heillä on se käsitys että suomeen helpommin perheensä kuin joihinkin muihin maihin älkää sanoko ettei ole näyttöä vetovoimatekijöistä kun meillä on tuhansia näyttöjä parhaillaan prosessissa edustaja andersson vertasi tulorajoja eri maissa niissä on eroja mutta edustaja andersson muissa maissa on taas muita tekijöitä jotka ovat tiukempia kuin meidän nyt esittämämme ehdot edustaja kari puhui taas kerran sydäntä särkevästi lapsista ja siitä että heiltä ei saa riistää ei saakaan eli ei pidä kannustaa perheitä afrikassa ja lähi idässä lähettämään lapsiaan erottamaan lapsensa perheestään ja lähettämään lapsensa suomeen ja sitä pyritään tällä lailla myös ennaltaehkäisemään
arvoisa rouva puhemies itse toivon että määrät olisivat tulevaisuudessa sellaisia että pystymme takaamaan sen että perheet voivat elää yhdessä ja kotouttaminen onnistuu mutta nyt määrät ovat euroopassa niin suuria että ennen kuin meillä on yhteiset eurooppalaiset pelisäännöt niin meidän pitää etsiä mahdollisimman lähelle samanlaisia sääntöjä kuin muissa euroopan maissa ja ennen muuta pohjoismaissa ruotsissa vihreiden johdolla tehdään vielä tiukempaa kuin nyt suomessa ja kysyisin nyt nyt edustaja niinistöltä oletteko te suomen vihreät katkaisseet tämän takia veljespuoluesuhteenne ruotsin vihreisiin jotka tekevät teidän näkökulmastanne näin epäinhimillistä maahanmuuttopolitiikkaa

arvoisa puhemies ruotsi on kyllä historian saatossa kantanut vastuutaan ihmisoikeuksista ja niin myös viime vuosina ruotsiin tulleiden määrä on moninkertainen verrattuna suomeen ja nytkin siellä on tehty vain määräaikainen laki miksi te ette tehneet tätä määräaikaisena jos te olette sitä mieltä että asia ei ole pysyvän kiristyksen

mitä tässä nyt te hallituspuolueiden kansanedustajat kiitos siitä että vaivauduitte paikalle käytätte tämän lain puolesta edelleenkään mitkään teidän argumenttinne eivät päde niihin ihmisiin jotka ovat jo nyt suomessa eli tämä lakiesitys on kohtuuttoman tiukka ja julma ja nämä tulorajat ovat tutkitusti myös perustuslakivaliokunnan lausunnon mielestä aivan aivan äärirajoilleen

tiedoksi edustaja niinistölle ja muille että turvapaikkaprosessi ei ole tai sen ainakaan ei pitäisi olla keino maahanmuuton tai siirtolaisuuden välineeksi vaan se on keino antaa väliaikaista turvaa ihmisille jotka sitä tarvitsevat välttämättä henkilökohtaisen vainon johdosta turvapaikan peruste ei ole se että maassa on sota se ei ole yksiselitteinen peruste turvapaikalle vaan täytyy pystyä osoittamaan henkilökohtainen vaino tässä nyt vedetään aika paljon yhtäsuuruusmerkkejä siirtolaisuuden ehkä erityisesti laittoman siirtolaisuuden ja eurooppaan pyrkimisen sekä turvapaikanhaun välille jotka ovat kaksi aivan eri asiaa

kun täällä nyt hallituspuolueidenkin edustajat pitävät hirvittävän tärkeänä sitä että haetaan pohjoismaiden kanssa yhtenäisiä käytäntöjä niin tämähän on nimenomaan ollut se mitä myös oppositiosta on sanottu että haettaisiin niitä sitten tulee tämä kysymys kun katsotaan tätä toimeentulorajaa että esimerkiksi ruotsissa on paljon pienempi toimeentuloraja kuin suomessa ja ollaan esitetty että suomessa otettaisiin tämä sama käytäntö kuin ruotsissa elikkä sidottaisiin tämä turvattu toimeentulo siihen ulosottokaaressa todettuun minkä takia tätä ei sitten voida tehdä tämä kohtuullistaisi ja auttaisi juuri heitä

ketkä ovat jo täällä ja haluaisivat tuoda perheensä suomeen minkä ihmeen takia tässä asiassa ei voida mennä muiden pohjoismaiden kanssa samassa linjassa tai jos katsotaan vaikka lapsen asemaa niin monissa euroopan maissa lapset on rajattu kokonaan tämän turvatun toimeentulon ulkopuolelle

surullista seurata kuinka erityisesti kokoomuksen riveistä tässä kysymyksessä keskitytään kaikkeen muuhun paitsi näitten haavoittuvassa asemassa olevien lasten oikeuksien turvaamiseen kyllä te tiedätte ketkä näitä kiristyksiä ovat aina hallituksessa ajaneet ketkä niitä ovat vastustaneet te tiedätte että teidän esittämänne aikaraja on monille perheille ja lapsille mahdoton te tiedätte että nämä tulorajat vievät sadoilta lapsilta

kaksi vastauspuheenvuoroa edustajat yanar ja zyskowicz

arvoisa rouva puhemies edustaja kari täällä siitä että perheitä ei saa hajottaa mikään lapsi ei toivo mitään muuta enempää kuin että saa elää oman perheensä kanssa edustaja kari me teemme tätä lainsäädäntöä juuri myös sen takia mitä näihin lapsiin tulee että ei olisi kannustinta hajottaa perheitä ei olisi kannustimia erottaa lapsi perheestään lähettää hänet vaaralliselle hengenvaaralliselle matkalle ihmissalakuljettajien matkassa halki afrikan halki lähi idän halki euroopan suomeen

arvoisa puhemies helsingin sanomissa kahdeskymmenesensimmäinen lokakuuta kaksituhattaviisitoista oli tns gallupin teettämästä tutkimuksesta siinä seitsemänkymmentä prosenttia vastaajista sanoo että suomen pitää tiukentaa linjaa turvapaikkahakemusten hyväksymisessä seitsemänkymmentä prosenttia täällä on vedottu erilaisiin järjestöihin minä vetoan suomen kansaan joka näkyy tällaisen gallupin tieteellisellä otannalla hallituksen esityksen tavoitteenahan on hallita maahanmuuttoa vähentää maahanmuuton kustannuksia edistää kansainvälistä tai tilapäistä suojelua saavien perheenkokoajien kykyä vastata perheensä toimeentulosta helpottaa perheenjäsenten yhteiskuntaan asettumista sekä sekä varmistaa ettei suomi näyttäydy erityisen houkuttelevana turvapaikanhakumaana

soveltamista ehdotetaan laajennettavaksi niin että se koskee myös kansainvälistä suojelua tai tilapäistä suojelua saaneen perheen yhdistämistä eduskunnan perustuslakivaliokunta missä itsekin toimin antoi lausuntonsa koskien perheenyhdistämistä lausunnosta ei syntynyt mitään sen suurempaa kohua tai uutisointia mutta lausunnossa todetaan muun muassa seuraavasti euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännön mukaan perhe elämän suojasta ei johdu valtiolle yleistä velvollisuutta hyväksyä perheenyhdistämistä alueellaan tuomioistuin ei ole myöskään myöskään pitänyt periaatteessa kohtuuttomana vaatimusta siitä että maahan sijoittuneen ulkomaalaisen on osoitettava riittävän itsenäiset ja pysyvät tulot joiden avulla hän voi huolehtia perheenyhdistämisessä tarkoitetun perheenjäsenen perustoimeentulosta

ymmärrettynä sääntely ei muodostu valtiosääntöoikeudellisesti ongelmalliseksi lyhyesti sanottuna perustuslakivaliokunta katsoo että suomi voi tehdä esitetyt tiukennukset perheenyhdistämisen ehtoihin mutta on oltava mahdollisuus tapauskohtaiseen harkintaan näin tämä yksinkertaisuudessaan on yksimielisellä perustuslakivaliokunnan lausunnolla mutta hyvät edustajat vaikuttaa siltä että joillekin meistä tämä on näköjään tullut yllätyksenä kun tätä keskustelua on tässä kuunnellut niin on melkein itsekin jo nenäliinaa tarvinnut on ollut jonkinlainen eduskunnan vain elämää erityisen erityisen mielenkiintoista on on ollut seurata kun julkisuudessa käsiteltiin perheenyhdistämistä hakeneen irakilaisperheen kohtaloa ja arvosteltiin hallituksen hallituksen perheenyhdistämispolitiikkaa media oli niin keskittynyt pommittamaan hallitusta että medialta unohtui tyystin ketkä myös olivat irakilaisperheen kohtaloksi koituneen perheenyhdistämispolitiikan arkkitehtejä vihreiden puheenjohtaja ville niinistön johdolla outi alanko kahiluodon tuella koko vihreä eduskuntaryhmä yksimielisesti hyväksyi vuonna kaksituhattakymmenen sen ulkomaalaislain muutoksen jota nyt niin kovasti vastustatte jota nyt tähän irakilaisperheeseen sovelletaan

todeta että koskaan en ole myöskään kuullut vihreiltä sitä kuinka monta pakolaista tai turvapaikanhakijaa oikeastaan suomeen esimerkiksi vuodessa haluatte tätä olen kysynyt monissa vaalipaneeleissa koskaan vastausta ei ole tullut onko se kaksisataatuhatta koskaan vastausta ei tule mutta aina vastaus on että enemmän kuin nyt mutta ei kuitenkaan vastausta kuinka paljon hallituksella tähän sinänsä vastaus on olemassa tämä esitys ulkomaalaislain muuttamisesta on kiireellinen sillä siirtolaiskriisin muuttuessa aiempaa dynaamisemmaksi on toimeentuloesitysten tiukennus saatava voimaan mahdollisimman pikaisesti kuten täällä on keskusteltu niin mikäli perheessä on esimerkiksi puolisot ja kaksi lasta niin perheenkokoajalla pitää olla kahdentuhannenkuudensadan euron nettotulot kuukaudessa muutoin ei voi perhettään suomeen kun muistetaan että tietyt tulot kuten esimerkiksi lapsilisä ja opintotuki lasketaan tuloksi asetettava nettotuloraja on täysin kohtuullinen hallituksen asettaman työryhmän jatkoneuvotteluissa on asetettava lakiin mahdollisimman usea niistä velvoitteista jotka eu direktiivi sallii ja joiden toimeenpanosta on yhdessä hallituksessa sovittu niin kuin edustaja eerola otti esille turvapaikkapoliittisessa toimenpideohjelmassa todetaan että perheenyhdistämisdirektiivi laitetaan suomessa täytäntöön täysimääräisesti tällaisia ovat esimerkiksi asunto ja asumisaikaedellytys aviopuolison ja perheenkokoajan ikä ja kielitaitoedellytykset edustaja alanko kahiluoto kertoi mtv kolmen uutisille että hallitus aikoo tehdä siitä säännön että perheen voi näin hajottaa todellisuudessa maahanmuuttoviraston päätös tosiaan irakilaisperheen kohdalta perustuu vuoden kaksituhattakymmenen lainsäädäntöön vihreiden ollessa hallituksessa nyt hallituksessa istuu meidän tavoitteemme on tiukentaa perheenyhdistämiseen liittyviä käytäntöjä direktiivin mukaisesti ja kuten todettua täysimääräisesti hallitusohjelmassa on määritetty että houkuttelevuutta pitää vähentää ja tämä on yksi askel sillä tiellä kuten punaviherkaarti myös tietää perheenyhdistämisen toimeentulorajoituksen tuloraja on on ollut maahanmuuttoviraston sisäisissä ohjeissa jo vuosia jälleen uusi päivä jolloin vihreät vastustavat sitä mitä ovat itse olleet säätämässä toveri tuuliviiri sitten taas on aivan oma lukunsa ystävämme sosialidemokraatit teidän puheenjohtajanne antti rinne kommentoi yle uutisille kahdeksas joulukuuta kaksituhattaviisitoista että hallituksen maahanmuuttopolitiikka vaikuttaa erittäin hyvältä puheenjohtaja rinne totesi että sdp voisi kannattaa kaikkia toimenpiteitä rinteen mukaan he ovat tukemassa sitä että nämä linjaukset viedään eteenpäin antti rinne tänään ei näy ei näy tukea takki on kääntynyt arvoisa puhemies kansalaisten on syytä tietää ja vasemmisto opposition oltava erityisen tietoisia että perheenyhdistämisen tiukennuksia on jo toteutettu muualla euroopassa huomattavasti laajemmin esimerkiksi tanskassa norjassa ja ruotsissa on asetettu ikäraja avio ja avopuolisolle sekä näissä maissa todellista turvaa hakevat saavat eu direktiivin mukaisesti oikeuden yhdistää perheensä tavalla tai toisella useat muut maat ovat asettaneet kaikenlaisia muitakin ehtoja ja edellytyksiä jotka ehkäisevät tehokkaasti elintasopakolaisuutta hallituksen esitys on hyvä alku perheenyhdistämisdirektiivin täysimääräiselle soveltamiselle jos uudistuksia ei tehdä suomen perheenyhdistämislinja on vaarassa jäädä pohjoismaiden löysimmäksi ja näin yhä merkittäväksi vetovoimatekijäksi turvapaikanhakijoille tämän lakimuutoksen kohdalla jopa oppositio ymmärtää ja myöntää että perussuomalaisten kannattaja saa mitä tilaa kiitänkin hallituskumppaneita erityisesti hallintovaliokunnassa yhteisen linjan pitämisestä opposition edessä ei horjuttu median rumputulen edessä ei horjuttu helsingin sanomien suorastaan ala arvoisen pääkirjoituksen edessä ei horjuttu

edustaja hakkarainen samalla

kun edustaja hakkarainen edustaja niinistö korjaa asiavirheen

edustaja elo toisti useita väitteitä jotka on syytä korjata tässä ollaan tekemässä todellakin pääsääntöä poikkeuksesta koska ennen on perheenyhdistämisessä sovellettu tulorajoja vain niille perheille jotka on muodostettu suomessa suomeen tulon jälkeen nyt tämä laajennettaisiin koskemaan kaikkia muita perheitä elikkä niitä perheitä jotka on perustettu jo ennen suomeen tuloa ja näiden perheiden lasten ja naisten asemaa vaikeutettaisiin

ei ole koskaan aikaisemmin edes ajateltu että ne voisivat koskea turvapaikan täältä saaneita tulorajat on alun perin luotu työperäisen maahanmuuton perheenyhdistämiseen välineeksi ja nyt niitä ollaan ulottamassa pakolaisille elikkä kansainväliseen suojeluun ja ja se on väärin se se on vastoin myös sitä että hädänalaisia pitää auttaa ja laillisten reittien poistamista niiltä jotka ensiksi saavat täältä turvan niin etteivät heidän perheensä voi tulla tänne ja sitten edustaja elo sanoi myös että nyt sovelletaan direktiiviä täysimääräisesti tämä on minimidirektiivi eikä täysharmonisointidirektiivi eun selän taakse ei voi mennä on erikoista että perussuomalaiset menevät eun

arvoisa

ei varmasti ole siitä kysymys täällä vietettiin hiljaista hetkeä viikolla terrori iskun vuoksi usassa ja näitä iskuja on ollut euroopassa joka puolella päivittäin

me tänne niitä siksi näitä lakeja säädetään ja tämä on se vihervasemmiston keino saada näitä iskuja tänne se on nimenomaan näin se on aina ollut näin että kommunistit vasemmisto osanneet selittää asiat kuorruttaa niin sanotusti sontakasan hyvin nätiksi mutta siellä alla on jotakin muuta siihen kun astuu niin kyllä kyllä alkaa tapahtua se on nimenomaan näin tässä ei ole tarkoituskaan auttaa ketään ihmistä nimittäin siellä pakolaisleirillä on naisia ja lapsia joka viikko syntyy kuusikymmentä lasta ne eivät haluakaan tänne tulla ne haluavat mennä sinne kotiinsa takaisin samalla tavalla kuin karjalaiset silloin kun oli talvisota ne tulivat tänne talvisota meni ohitse menivät sinne takaisin mutta joutuivat kuitenkin tulemaan tänne ihminen joka on pakolainen haluaa mennä takaisin kotiinsa nämä ovat seikkailijoita jotka tänne tulevat ja siksi tehdään tämmöinen lainsäädäntö ja taustalla on omia lapsiamme vanhempiamme kaikkia haluamme pitää heistä huolta emme me me halua semmoista kuin joku pariisin esikaupunki göteborg siellä on näitä perheenyhdistämistapauksia kyllä ne on siloteltu kauniilla kuorrutettu kuinka siellä itketään ja valitetaan että niitä ei tule tänne minä luulin äsken kun tulin tänne että oli niin hienoja esityksiä näistä että kuin kom teatteriin olisin astunut mutta onneksi olen eduskunnassa vielä otan tässä esimerkin vasemmalla toistellaan

on tärkeintä kotouttamista maaliskuun kymmenes päivä helsingin sanomat julkaisi artikkelin otsikolla päivähoito oikeuden rajaaminen saattaa haitata maahanmuuttajien kotouttamista jutussa oli haastateltu neljän lapsen äitiä joka on saapunut turvapaikanhakijana suomeen nigeriasta vuonna kaksituhattaviisi rouva on syksyllä menossa opiskelemaan suomea minkä jälkeen hän aikoo hakea ammattikouluun työtä rouva ei ole tehnyt eikä siis osaa suomea jutusta päätellen hänen miehelläänkin on tuleva ammatti ja

vasta aikomuksen asteella siis tässä on esimerkki sieltä toiselta laidalta ja tämä irakilaismies ja se perhe mistä nyt on vaahdottu täällä jos monta vuotta täällä on asunut ja vaimo tulee tuolla neljäntuhannen viiva viidentuhannen kilometrin päässä raskaaksi niin täytyy olla melkoinen siemenlinko että se onnistuu kyllä siellä on jotakin muuta taustalla kun se

on jotakin muuta taustalla siellä on reissattu lomamatkoja tehty ja muuta ja sitten turvapaikka statuksella tehdään tämmöistä tämä nyt rajataan pois ja saadaan tämä epäkohta pois me haluamme auttaa kyllä varmasti ihmisiä jotka ovat hädänalaisia mutta tämä porsaanreikä nyt tukitaan tässä se on nimenomaan näin uskokaa minua ja anteeksi taitaa aika

täällä näin otetaan mallia euroopan tulee ottaa mallia australiasta he eivät salli turvapaikkaturistien rantautua maaperälleen ollenkaan paatit ohjataan suoraan papua ja nauru saarelle nauru saarelle perustetuille vastaanottoleireille siellä on ja siellä maahan pyrkijät odottelevat kun australian viranomaiset käsittelevät heidän asioitaan australian malli on johtanut myös inhimilliseltä kannalta hyvään lopputulemaan sillä hukkumiskuolemat ovat käytännössä nollassa samaan

malliin tulee nyt eunkin toimia kun ei ole vetovoimatekijää niin se paatti ei lähde sieltä afrikasta eikä mistään muualtakaan tänne eikä tule niitä hukkuneita ja sitten vielä mitä näihin naisiin naisiin ja lapsiin tulee

ilta sanomien uutisissa oli vähän aikaa sitten sellainen että naiset taistelevat siellä kurdit ja nämä isisiä vastaan kurdinaiset ja nämä se on ilta sanomien uutisissa ja isis pelkää niitä missä miehet täällä ne ovat vastaanottokeskuksessa ramadania viettämässä ja me syötämme neljä ateriaa päivässä heille

ja sekin paasto taitaa olla semmoinen no allah uinahtaa niin silloin voi syödä kun hän ei näe

uskonnon pyörittämisen suomalaisten veromarkoilla täytyy loppua kiitos

arvoisa rouva puhemies

jo vuosia

uhkaa nyt käännyttäminen perheen äiti ja kolmivuotias lapsi halutaan lähettää takaisin irakiin ja heidät erotetaan perheen isästä ja sylivauvasta jotka saavat luvan jäädä suomeen perheen kohtalosta nousseen kohun jälkeen käännytystä on lykätty mutta perhe ei ole vielä turvassa jos hallituksen esittämät tiukennukset perheenyhdistämiseen tulevat voimaan näemme vielä monta samanlaista kohtaloa miten voidaan ajatella että täältä turvapaikan saanut voi kotoutua ja tulla mukaan rakentamaan yhteistä suomeamme jos hän joutuu koko ajan miettimään miten hänen rakkaansa pärjäävät konfliktin keskellä tai sodan jaloissa

kahdeksankymmentä prosenttia suomalaisistakaan ei täyttäisi niitä tulorajoja niin miten voidaan kuvitella että kansainvälistä suojelua saava turvapaikanhakija tähän pystyisi tiedämme että iso osa heistä työllistyy matalapalkka aloille ja maahanmuuttajan euro on seitsemänkymmentäviisi senttiä kun tuloraja asetetaan kohtuuttoman korkealle luo se vain epätoivoa ja toivottomuutta kun tietää ettei hyvä kotoutuminen työllistyminen ja ahkeruuskaan auta saamaan rakkaita luokseen hallitus on peräänkuuluttanut hallittua maahanmuuttoa perheenyhdistäminen on ollut yksi harvoja hallittuja ja turvallisia reittejä suomeen jos perheenyhdistäminen estetään se pakottaa entistä useammat äidit ja lapset kaikkein heikoimmassa asemassa asemassa olevat vaarallisille reiteille ja salakuljettajien armoille arvoisa puhemies perhe pitää yhteiskunnan koossa myös pakolaisen perhe hallituksen esitys sivuuttaa täysin inhimillisyyden se on sydämetön tulorajoja vaaditaan jopa tänne tuleville lapsille lapsille joiden paikka on koulussa ja joille leikki on työtä kuten lapsiasiavaltuutettu tuomas kurttila on todennut hallituksen esitys sivuuttaa täysin lapsen edun suomi tekee päätöksiä joissa perheet rikkoutuvat se erottaa lapset perheestään kiellämme lapsilta mahdollisuuden kasvaa oman perheensä kanssa suomi on sitoutunut ykn lapsen oikeuksien sopimukseen sen yhdeksännen artiklan mukaan jokaisella lapsella on oikeus elää vanhempiensa kanssa tämä oikeus ei tule tulevaisuudessa toteutumaan mikäli hallituksen esitys hyväksytään onko todella niin että hallitus haluaa että suomi ei enää jatkossa aio noudattaa oikeuksien sopimuksen yhdeksäs artiklaa miten on mahdollista että samanaikaisesti sama hallitus on hakemassa suomelle jäsenyyttä ykn ihmisoikeusneuvostosta miten pääministeri ja ulkoministeri voivat hakea muilta mailta tukea suomen jäsenyyskampanjalle kun samanaikaisesti hallitus tekee esityksiä jotka ovat ihmisoikeuksien vastaisia eikö hallitusta hävetä

arvoisa puhemies karavaani kulkee vaikka vähän räksytystä kuuluukin

edustaja elo aiemmin kysyi paljonko he haluavat maahanmuuttajia määrää he eivät kerro mutta lisää haluavat tämä on selvää tämä olisi helppo tapa saada maahan lisää maahanmuuttajia että ensin tulevat miehet niin sanotusti hakemaan turvapaikkaa ja sen jälkeen käydään solmimaan avioliitto ja tuomaan perässä perheitä kyllä kyllä tämä asia on tiedossa että näin halutaan toimia tämä on vihreille ideologinen asia ja sen estäminen on perussuomalaisille ideologinen asia näinhän tämä menee hallituksen turvapaikkapoliittisessa toimenpideohjelmassa kahdeksas kahdettatoista oli kirjattu noin kahdeksankymmenen muun asian joukossa että perheenyhdistämiskriteereitä tiukennetaan eun perheenyhdistämisdirektiivin nojalla täysimääräisesti erikseen mainittuna toimeentuloedellytys ja riippumattomuus sosiaalituista tämän nojalla on selvää että nyt esitetyt tiukennukset ovat vasta alkua eivätkä suinkaan loppua tuen hallituksen esitystä ja edellytän myös muiden direktiivin sallimien tiukennusten valmistelua ja esittämistä ensi tilassa toimia on toteutunut näistä kahdestakymmenestä vain pieni osa arvoisa puhemies toisin on väitetty maata ei jopa valitettavasti viedä unkarin suuntaan vaan pohjoismaiselle linjalle meidän täytyy pitää huolta ettemme ole muita pohjoismaita vetovoimaisempi maa siinä mielessä ihmettelen näitä puheita että suomi rikkoisi tässä ihmisoikeuksia tai tekisi jotain muuta merkillistä me teemme samoja asioita kuin muutkin maat tosin vähän jälkijunassa meillä on nyt kiire saada nämä tiukennukset voimaan kiintiöpakolaisten määrään on vedottu sen määrän nosto ei mitenkään voi olla ajateltavissa ennen kuin tämä kriisi on saatu padottua ja turvapaikanhakijoiden määrä hallintaan ei ainakaan ennen sitä nämä toimet joita nyt tehdään on keino saada kriisi hallintaan eurooppa on rikki ja meidän täytyy toimia

arvoisa puhemies

republikaanien presidenttiehdokkaaksi asetettava donald trump antoi ymmärtää eräässä puheenvuorossaan että islaminuskoisten ihmisoikeuksia puolustava presidentti obama saattaisi kenties olla yksi syyllinen siihen järkyttävään terrori iskuun joka tapahtui siellä orlandossa nyt te edustaja hakkarainen annoitte äskeisessä puheenvuorossanne ymmärtää että vihervasemmisto haluaa suomeen maahanmuuttajia muslimeja terroristisessa tarkoituksessa tämä oli teidän puheestanne tulkittavissa vaikka sitä vähän puolihuolimattomasti kuuntelin olette kovassa seurassa edustaja hakkarainen arvoisa puhemies kuluneella vaalikaudella eduskunta on saanut käsiteltäväkseen useita hallituksen erillisiä esityksiä ulkomaalaislain muutoksiksi sirpaleisuus lakiesityksen antamisessa tässä pakolaistilanteessa on jossain määrin ymmärrettävää mutta kokonaisuuden hahmottamisen ja säädösten vaikutusten arvioinnin kannalta olisi parempi jos ulkomaalaislakia uudistettaisiin kokonaisvaltaisemmin isompina kokonaisuuksina kerrallaan nähtäisiin mitkä ovat vaikutukset ne pystyttäisiin arvioimaan ja myös niiden suhde ihmisoikeuksiin ja muuhun monimutkaiseen problematiikkaan olisi helpompi arvioida jos se olisi isompi kokonaisuus suomi on tiukentanut maahanmuuttopolitiikkaa myös edellisillä vaalikausilla se on täällä jo todettu suomi on eu tasoisessa keskustelussa korostanut eun yhteisen maahanmuuttopolitiikan tärkeyttä on pidetty tärkeänä sitä ettei kannusteta pakolaisia turvapaikanhakijoita liikkumaan eu alueella maasta toiseen suopeinta mahdollista maata etsien suomen kannalta keskeistä on ollut vertailu muihin pohjoismaihin tämä on korostunut uudessa tilanteessa jossa pakolaisvirrasta pieni osa on suuntautunut ruotsista suomeen mutta vaikka näin on tulee suomen silti arvioida omia lainsäädännön muutoksiaan suomen perustuslain näkökulmasta suomen kansainvälisiä sitoumuksia arvioiden ja suomalaisten omalta arvopohjalta maahanmuuttopolitiikalla ei voida tavoitella pelkästään sitä että suomi näyttäytyisi mahdollisimman tylynä maana turvapaikanhakijoille lainsäädännön on on varmistettava myös se että ihmisoikeuksia ja kansainvälisiä sopimuksia noudatetaan kun julkisen vallan velvollisuutena perustuslain mukaan on turvata perustuslaissa taattuja perus ja ihmisoikeuksia ei oikein ole johdonmukaista se että näiden oikeuksien rajoittamista perustellaan sillä että halutaan vähentää suomen houkuttelevuutta turvapaikanhakumaana me poraamme omaan pelastusveneeseemme reikiä jotta se ei olisi niin

houkutteleva niille jotka ovat veden varassa perustuslakivaliokunnan lausunnossa tuodaan esiin että ulkomaalaisen maahantulolle voidaan perustuslain nojalla asettaa ehtoja ja maahantuloa voidaan rajoittaa perustuslain pykälässä todetaan että ulkomaalaisen oikeudesta tulla suomeen ja oleskella maassa säädetään lailla valiokunnan mukaan tämän säännöksen lähtökohtana on kansainvälisen oikeuden voimassa oleva pääsääntö jonka mukaan ulkomaalaisilla ei ole yleisesti oikeutta asettua toiseen maahan on hyvä muistaa tämäkin kansainvälisen oikeuden näkökulma tässä laajassa keskusteluyhteydessä ja tämän perustuslakivaliokunta toteaa lausunnossaan perustuslakivaliokunta toteaa myös että toimeentuloedellytyksen asettaminen oleskeluluvan edellytykseksi on lähtökohtaisesti mahdollista valiokunta kuitenkin kiinnittää huomiota siihen että käytössä olevat tulorajat ovat varsin korkeat ne tulorajathan eivät ole laissa asetettuja mutta käytännössä ne täällä niitä on esitelty kun hallituksen esityksessä niiden henkilöiden joukkoa joita tulorajat jatkossa koskevat laajennetaan merkittävästi on riskinä että tulorajoista tuleekin ehdoton este oleskeluluvan saamiselle henkilöille perheenyhdistämistilanteessa henkilöille jotka ovat erityisen haavoittuvassa asemassa tämä toimintaympäristö muuttuu tämän lakimuutoksen takia ja silloin nämä tulorajat jotka ovat korkeat muodostavat vakavan esteen tämä riski on olemassa tämän takia on tärkeätä että yksittäistapausten kohdalla säilyy todellinen ja riittävä

ihmisoikeuksien perusoikeuksien näkökulmasta sosialidemokraattien vastalauseessa hallintovaliokunnan mietintöön esitetään käytössä olevien tulorajojen alentamista juuri kohtuullisuusperustein ja mielestäni siinä vastalauseessa nerokasta ja olisin toivonut että valiokunta olisi siinä yhtynyt vastalauseeseen on se että että siinä pykälätasolle tuodaan tämä tämä peruste tälle tulorajalle ilman että siinä sitouduttaisiin johonkin euromääräiseen summaan perustuslakivaliokunta piti ongelmallisena jos lähdetään euromääräisen summan määrittelemiseen lain tasolla vaan että olisi viittaus tähän ulosottokaareen näin oltaisiin ratkaistu pari ongelmaa samalla tämä ratkaisu vastaisi mietintöä paremmin siihen huoleen jonka perustuslakivaliokunta lausunnossaan esittää tästä kohtuullisuudesta tai kohtuuttomuudesta kohtuullisuuden vaatimus on erityisen tärkeä lasten kohdalla erittäin korkeaksi viritetyn toimeentulotason vaatiminen

ehtona kaikilta alaikäisiltä paitsi vammaisilta tarkoittaa käytännössä sitä ettei oleskeluluvan myöntämiselle oikein ole mahdollisuuksia siitä muodostuu ikään kuin ehdoton este ei ole mitään pääsyä eteenpäin lasten oikeuksien toteutuminen sallimalla perheenyhdistäminen erittäin tiukan seulan läpäisevän harkinnan varaan hallintovaliokunnan olisi suonut tässä kohdassa muuttavan hallituksen esitystä suuntaan joka paremmin varmistaisi lapsen oikeuksien toteutumisen olisi ollut hienoa jos olisi löytynyt valiokunnassa tästä yhteinen ymmärrys arvoisa puhemies puhemies palaan puheenvuoroni alkuun vielä kokonaisuuden kannalta olisi parempi että ulkomaalaislakiin tehtävät muutokset olisi koottu yhteen esitykseen jolloin niiden kokonaisvaikutusta olisi voitu arvioida paremmin sekä hallituksen tavoitteiden että turvapaikanhakijoiden perusoikeuksien kannalta hallituksen onkin syytä tarkoin seurata nyt tehtyjen muutosten vaikutusta kansainväliset kriisit eivät näytä vähenevän ja pakolaisvirrat eivät ole loppumassa se on selvää suomella tulee olla selkeämpi ja ja ja kokonaisvaltaisempi visio siitä mikä on meidän arvojemme pohjalta meidän roolimme ja vastuumme

hädässä olevien ihmisten auttamisessa

arvoisa puhemies edustaja kantola otti esille monia hyviä asioita tärkeitä näkökulmia hän totesi muun muassa että tulorajat eivät ole laissa ja näin tosiaan on että tähän lakiesitykseen tulorajoja ei ole kirjattu niitä voidaan lakia muuttamatta muuttamatta tarkistaa siis sen mukaan mikä mikä käytännössä on viisasta ja perusteltua lisäksi hän otti esille sen että tämän lainsäädännön seuranta on tärkeää ja samalla nämä voi yhdistää ja todeta että juuri näin on mitä sitten tulee kustannuksiin niin meillä on lisäbudjetti käsittelyssä valtiovarainvaliokunnassa ja sen mukaan tämän vuoden neljänkymmenentuhannen turvapaikanhakijan kustannukset ovat miljardi euroa siis tänä vuonna se on valtava summa sillä pystyisimme hoitamaan kymmeniätuhansia ehkä satojatuhansia ehkä miljoonia ihmisiä pakolaisleireillä niitä jotka ovat kaikkein suurimmassa hädässä nyt tämä miljardi menee meillä byrokratian pyörittämiseen siksi tässä on kyllä järjen käytön paikka ja kiristämisen tarve

auttaa hädänalaisia niin silloin lainsäädäntöön kohdistuu nimenomaan se paine että se olisi kohtuullista ja minusta se on ehkä valitettavaa tässä tämäniltaisessakin keskustelussa että siihen perusteltuun kritiikkiin ja myös niihin vaihtoehtoisiin esityksiin mitä täällä on tuotu ilmi ei hallituspuolueiden taholta ole haluttu vastata ei ole haluttu käydä läpi sitä minkä takia esimerkiksi näissä kolmessa kohdassa mitä sosialidemokraatit ovat nostaneet esille ei voitaisi tätä esitystä kohtuullistaa vaikka näissä kolmessa kohdassa lakiesitystä kohtuullistettaisiin niin tämä tulorajakysymys kuin myös lasten asema että tämä kolmen kuukauden määräaika niin silti tämä esitys olisi tiukempi kuin nykyinen lainsäädäntö silti tämä esitys olisi tiukempi kuin nykyinen lainsäädäntö ja tältä osin toivoisi että hallituspuolueetkin tulisivat ulos siitä kuoresta että on pakko tehdä kaikkea pahaa näitä ihmisiä kohtaan ja vaikeuttaa heidän elämäänsä ja käytäisiin ihan järjellistä keskustelua siitä minkä takia esimerkiksi näissä kolmessa kohdassa tätä ei voida kohtuullistaa onko aivan pakko esimerkiksi laittaa lapset siihen asemaan kuin nyt tämä lakiesitys on todella laittamassa tätä toivoisi että hallituspuolueidenkin edustajat pohtisivat objektiivisesti eivätkä aina ehkä lähtisi tälle samalle polulle missä te olette jo nyt muuten olleet

arvoisa puhemies edustaja niinistö aikaisemmin käytti vastauspuheenvuoron puheenvuoroni jälkeen ja ei siinä luonnollisestikaan vihreiden puheenjohtajana kiistänyt sitä faktaa että vihreät hyväksyivät muun eduskunnan kanssa yksimielisesti vuonna kaksituhattakymmenen perheenyhdistämisen ehtojen tiukentamisen kun on niin kovasti julkisuudessa hurskasteltu tällä irakilaisperheen yksittäistapauksella johon ei sinänsä kannata ottaa kantaa kun sen kaikkia yksityiskohtia ei tietenkään tiedä niin se maahanmuuttoviraston toiminta perustuu siihen lainsäädäntöön mitä vihreät ovat olleet hallituksessa aikanaan säätämässä ja siinä maahanmuuttovirasto on toiminut täysin asiallisesti ja perustellusti eikä myöskään lähtenyt onneksi siihen julkisuudessa velloneeseen keskusteluun vaan pitäytyi siinä että luottamuksellisia asioita ei voida julkisuuteen tuoda mutta moni muu lähti siihen

ei koske suomen ja pohjoismaiden kansalaisten perheenjäseniä tämä vasta hauskaa onkin että he sitä kritisoivat hallituksellahan alun perin ajatuksena oli että tämä tulisi myös kansalaisille mutta sehän ei silloin medialle tai oppositiolle kelvannut tasa arvo tasa arvo ei kerrankaan kelvannut medialle eikä oppositiolle sitten helsingin sanomat tosiaan ihmettelee tasa arvon puutetta tässä kysymyksessä

lasten hyväksikäytön mahdollisuus mihin aikaisemmin edustaja zyskowicz viittasi eli tämä niin sanottu ankkurilapsi ilmiö valitettavasti on ollut totta ja ja on toimittu näin että kun tiedetään että lapsi helpommin turvapaikan saa niin sitten hänet lähetetään ensin tällaista tällaista väylää ei suomi eikä mikään järkevä vastuullinen maa ja lapsien oikeuksia kunnioittava maa voi antaa syntyä myönnän

on kaikkein turvallisin tie lapsille yhdistää heidät perheisiinsä muutenkin kun on yksinäisiä lapsia jotka hakevat turvapaikkaa ja jotka matkustavat maailmalla niin he ovat erittäin riskialttiita joutumaan hyväksikäytetyiksi joten ei millään tavoin voi teeskennellä että on lapsen turvallisuuden puolesta jos sulkee

pakolaisjärjestelmä ja turvapaikanhakijajärjestelmä eivät tarkoita sitä että ilmiötä hoidetaan käsitellään jokainen tapaus erikseen ei voi tehdä signaaleja tai tai ei silloin sen yksittäisen lapsen oikeuksia silloin ne tekevät jotain muuta turvaavat omia oikeuksiaan edustaja zyskowicz

arvoisa puhemies edustaja elo viittasi perustuslakivaliokunnan lausuntoon se kohta johon hän viittasi liittyy tähän yksin saapuneiden lasten tilanteen arviointiin täällä

selostetaan hallituksen esitystä ja ja todetaan että

alaikäisen lapsen toimiessa perheenkokoajana ei vaadittaisi tätä tulorajaa voidaan perustuslakivaliokunnan käsityksen mukaan arvioida ottavan lähtökohtaisesti paremmin huomioon lapsen edun sitten todetaan tämä hallituksen näkemys että tässä voisi tulla kysymykseen se lasten hyväksikäyttö kun heitä lähetetään yksin tulemaan ja sen jälkeen perustuslakivaliokunta omana kantanaan toteaa tällainen perustelu ei saa kuitenkaan koskaan merkitä lapsen oikeuden toteutumisen vaarantumista

kuten edustaja zyskowicz aiemmin tässä salikeskustelussa tänään totesi meidän on välttämätöntä ottaa lainsäädännössämme huomioon myös se että kotouttamisresurssimme ovat väistämättä rajalliset nyt eduskunnan käsittelyssä on myös lisätalousarvio jossa maahanmuuton kulut ovat seitsemänsataakahdeksankymmentä miljoonaa euroa normaalivuotta suuremmat eli pyydän myös oppositiota ottamaan talouden realiteetit huomioon suomella on ollut kansainvälistä suojelua hakeneiden henkilöiden oleskelulupien ja perheenyhdistämishakemusten osalta pohjoismaiden löysin linja ja nyt sitä tässä esityksessä korjataan norja ruotsi ja tanska ovat muun muassa lyhentäneet turvapaikan saaneiden ensimmäiset oleskeluluvat kolmeen vuoteen ja toissijaista suojelua saaneiden oleskeluluvat yhteen vuoteen näissä maissa on myös käytäntönä se että jatko oleskelulupa on peruttu jos ensimmäisen oleskeluluvan päätyttyä syytä kansainvälisen suojelun jatkamiselle ei enää ole sitä vastoin suomessa on jatkettu neljän vuoden oleskelulupien myöntämistä arvoisa puhemies norjassa ja tanskassa on lisäksi itävallan saksan ja hollannin sekä monien monien muiden eu maiden tavoin otettu perheenyhdistämisen osalta käyttöön asumisaika ja asuntoedellytys hollannissa itävallassa ja saksassa testataan myös puolisoiden kykyä puhua vastaanottavan maan pääkieltä edes alkeellisesti näitä ei tässä suomen lakiesityksessä ole mutta siirrymme kuitenkin kohti yleiseurooppalaista linjaa arvoisa puhemies tähän loppuun vielä pidän oikeana ratkaisuna myös sitä että perheenyhdistämishakemusten tekeminen nettipalvelun avulla ei ole mahdollista jatkossakaan se olisi toteutuessaan todennäköisesti moninkertaistanut hakemusten lukumäärän ja lisäksi ruuhkauttanut monen suomen edustuston toiminnan

arvoisa rouva puhemies kuten tänään olemme nytten kuulleet useaan oppositio joka arvostelee tätä hallituksen esitystä on itse ollut luomassa niitä pelisääntöjä millä nykyistä perheenyhdistämispolitiikkaa tehdään ja siinä mielessä me nytten olemme tekemässä niitä töitä loppuun mitkä olisi pitänyt saattaa jo muun muassa viime hallituskauden aikana valmiiksi syy miksi tätä perheenyhdistämistä halutaan tiukentaa johtuu yksinkertaisesti siitä että suomessa on paljon löyhemmät käytännöt kuin muissa pohjoismaissa ja euroopassa yleensä tämä eurooppalainen ja pohjoismainen linja on koska muuten tämä vetovoimatekijä suomen osalta on aivan liian suurta nyt arvoisat kollegat haluan havainnollistaa mikä se suomen vetovoimatekijä on esimerkiksi näitten irakista tulleiden turvapaikkaa hakevien henkilöitten osalta viime vuonnahan meille tuli yli kaksikymmentätuhatta irakilaista turvapaikanhakijaa ja syytä ihmetellään miksi juuri irakista tulee eikä sieltä syyriasta missä se suurin kriisi on olemassa joku aika sitten itsekin näin semmoisen tilaston että vielä viime vuonna kun kansalaiset hakivat passeja viranomaisilta keskimäärin kaksituhatta viiva kolmetuhatta passia haettiin päivässä tämän vuoden alkupuolella passeja haettiin kaksitoistatuhatta passia päivässä suurin yksittäinen syy näitten hakijoitten joukossa miksi he hakivat passia oli se että he haluavat suomeen ymmärrättekö hyvät opposition jäsenet että jos kaksitoistatuhatta passia pelkästään irakissa ja he haluavat tulla suomeen saakka niin kyllähän se jostain kertoo että täällä on jotain sellaista kultaa mitä kannattaa lähteä vuolemaan sen lisäksi kun tullaan sitten vielä tänne irakiin saakka niin jokaista joka saa oleskeluluvan tai pysyvän pysyvän turvapaikan kohden tulee noin kolme henkilöä perheenyhdistämisen johdosta tänne maahan että nyt jos kymmenentuhatta saa tänne turvapaikan tai pysyvän tai väliaikaisen oleskeluluvan niin

arvoisa rouva puhemies muutama havainto vielä tästä keskustelusta hieman ihmeellisiä ovat erityisesti nämä perussuomalaisten näkemykset siitä että suomi on ikään kuin liian hyvä maa turvapaikanhakijalle ja meidän on ikään kuin luotava lainsäädäntöä että näyttäisimme vähän pahemmilta tämä on jotenkin semmoisen luontaisen terveen ajattelun vastaista mitä mitä väärää on siinä että etsii luvattua maata mitä väärää on sinä että haluaa asua maailman parhaassa maassa minä vain kysyn kysyn väärää siinä on että joku jossakin ajattelee että jossakin on suomi jossa olisi parempi olla ja pyrkii sinne mitä väärää siinä on ihmettelen toinen kysymys olen pitänyt tätä

aika pitkälle perussuomalaisten hankkeena mutta nyt kun edustaja zyskowicz tuli tähän keskusteluun mukaan sain lisävaloa kyllä tähän ja ymmärsin että hän on hyvin ankara tämän lain puolustaja se on minulle vähän yllättävää että kokoomus on niin vahvasti lähtenyt tälle perussuomalaisten linjalle ja ja sitä hieman ihmettelen tässä joudun jotenkin kyllä tarkistamaan ajatuksiani siitä miten koen ja näen kokoomuslaisen politiikan

sitten olisi edustaja zyskowiczin vuoro

arvoisa rouva puhemies edustaja laukkaselle haluan alkuun noin yleisellä tasolla sanoa että silloin kun olen hallituspuolueen kansanedustaja silloin puolustan hallituksen esityksiä tämä on yleinen lähtökohta mitä sitten tulee tähän esitykseen niin täällä on pitkin iltaa käytetty hyviä puheenvuoroja joissa on korostunut hyvää tarkoittavat näkökohdat inhimillisyyttä korostavat näkökohdat ja se on tietysti ihan oikein jos ajatellaan niitä turvapaikanhakijoita tai itse asiassa turvapaikan tai oleskeluluvan saaneita jotka ovat jo suomessa niin olen samaa mieltä puhujien kanssa siitä että kotoutumista edistää se jos perhe on mukana olen samaa mieltä puhujien kanssa siitä että perheen oleminen täällä tai saapuminen tänne on omiaan ehkäisemään syrjäytymistä jos puhutaan esimerkiksi näistä lapsista ja nuorista ja on omiaan ehkäisemään potentiaalista radikalisoitumista joka olisi seurauksena siitä että kokee olevansa ulkopuolinen marginalisoitunut ja yksin toisaalta jos ne määrät turvapaikanhakijoita jotka suomeen

moninkertaisesti sen mitä voidaan ajatella suomen pystyvän kotouttamaan niin nämä kaikki samat riskit kotoutumisen epäonnistumisesta ovat käsillä meille tuli viime vuonna kymmenkertainen määrä turvapaikanhakijoita siihen nähden mitä viime vuosina on tullut me pystymme tällaisen yhden vuoden piikin hoitamaan täällä on kerrottu että lisäbudjetissa seitsemänsataa miljoonaa laitetaan lisää rahaa me pystymme tämän hoitamaan vaikka esimerkiksi kuntapaikoista niin kuin hyvin tiedätte on näidenkin ihmisten kohdalla pulaa mutta jos suomen perheenyhdistämispolitiikka tai muut seikat jotka vaikuttavat maan houkuttavuuteen määränpäänä turvapaikanhakijoille poikkeaisivat merkittävästi ja jatkuvasti siitä mitä tehdään muissa euroopan maissa ja siitä mitä tehdään muissa pohjoismaissa ja kun täällä on puhuttu siitä miten inhimillinen mieli käyttäytyy ja ja toimii niin on kai aivan selvää että suomi olisi yhä useammalle turvapaikanhakijalle se määränpäämaa tilanteessa jossa eurooppaan tulee viime vuonna yli miljoona tänä vuonna ehkä satojatuhansia turvapaikanhakijoita jos tämä tilanne on käsillä että suomessa selvästi helpommin saa oleskeluluvan suomessa selvästi helpommin saa perheensä yhdistettyä siihen maahan ja suomessa muutoinkin on vastaanotto houkuttavampi niin on kai aivan selvää että silloin määrät muodostuvat sellaisiksi että meidän mitkään kotouttamisvoimavarat eivät riitä silloin tapahtuu juuri sitä kotoutumisen epäonnistumista silloin tapahtuu kaikkia niitä kielteisiä seurauksia mitä siitä seuraa kun koko muu eurooppa kun kaikki muut pohjoismaat tiukentavat päällä olevassa kriisitilanteessa omia säädöksiään niin ajatteletteko te todella että suomi voisi menetellä toisin ilman että siitä seuraa mitään vai ajatteletteko että siitä kyllä seuraa se että suomeen tulee ei ehkä kolmekymmentätuhatta niin kuin viime vuonna vaan tai sadassatuhannessa vuodessa niin kauan kuin tämä kriisi jatkuu ja ajatteletteko te todella että suomalainen yhteiskunta onnistuu nämä ihmiset kotouttamaan ja jos ei onnistu niin eikö siitä seuraa kaikkia niitä ongelmia mitä olette kuvanneet seuraavan siitä kun kotoutuminen ei onnistu eli tässä esityksessä pyritään siihen tai joudutaan siihen mitä sanaa vain halutaan käyttää että meidän on suomessa seurattava muiden pohjoismaiden ja muiden euroopan maiden tekemisiä ja esimerkkejä kun edustaja ville niinistö aikaisemmin sanoi että ei ole olemassa mitään näyttöä tällaisten vetovoimatekijöiden merkityksestä niin se ole totta suomen vetovoima tietysti on jo se että olemme maailman paras maa mutta kyllä meillä on paljon näyttöä siitä että jos meidän kriteerimme oleskeluluvan saamiseksi ja kansainvälisen suojelun saamiseksi ovat selvästi höllemmät jos meidän perheenyhdistämissäädöksemme ja käytäntömme ovat selvästi sallivammat kuin muissa pohjoismaissa ja euroopan maissa niin totta kai tämä turvapaikanhakijoiden suurempi määrä suuntautuu tänne ja kun edustaja biaudet täällä sanoo välihuudossaan että tästä ei ole näyttöä niin edustaja biaudet avatkaa silmänne viime vuonna suomeen tuli parikymmentätuhatta irakilaista turvapaikanhakijaa kun määrä on näin suuri ja näin poikkeuksellinen niin heitä aika paljon haastateltiin erilaisissa tiedotusvälineissä ja tulimme myös tietämään siitä keskustelusta heidän omassa some maailmassaan tietoa välitettiin ja näissä keskusteluissa ja näissä haastatteluissa edustaja biaudet sen voi jokainen tarkistaa todettiin että suomeen on tultu sen takia että on sellainen käsitys että suomeen saa helpommin oleskeluluvan kansainvälisen suojelun perusteella ja että suomeen saa helpommin perheensä perässään mitä muuta näyttöä kuin elävän elämän antamaa näyttöä te tarvitsette näiden vetovoimatekijöiden merkityksestä minun mielestäni tämä käytännön kokemus on parempi näyttö ne akateemiset tutkimukset joihin te haluaisitte tässä yhteydessä viitattavan ja luulen että näitä akateemisia tutkimuksiakin viime vuoden ilmiöstä myöhemmin tulee no sitten nämä lapset minunkin sydäntäni särkee kun kuuntelen näitä puheita siitä miten täällä on yksin tulleita lapsia jotka eivät saa perhettään tänne mutta eikö teitä jotka eniten kannatte huolta siitä että perheitä hajotetaan perheitä rikotaan lapset eivät saa elää äitinsä lapset eivät saa elää isänsä lapset eivät saa elää sisarustensa kanssa

mitä te luulette edustaja kari ovatko he paenneet perheittensä luota keränneet itse rahoituksen ja maksaneet ihmissalakuljettajille hengenvaarallisesta matkasta luuletteko että näin on käynyt luuletteko edustaja biaudet että näin on käynyt että tämä on se pääsääntö vai olisikohan käynyt niin että näiden lasten perheet ja suvut ovat itse päättäneet erottaa tämän lapsen perheestään päättäneet lähettää tämän lapsen hengenvaaralliselle siis sananmukaisesti hengenvaaralliselle matkalle halki lähi idän tai halki afrikan halki euroopan eiköhän näin ole käynyt edustaja biaudet perhe on lähettänyt perhe ja suku on kerännyt varat tämän kai me tiedämme sadoista kertomuksista tämän tiedän itse asiassa omien tuttavienikin kautta jos me ajattelemme tätä tilannetta niin nythän on kyse siitä vaikka te ette halua sitä myöntää onko suomen lainsäädäntö tältä osin sellainen että me rohkaisemme ja kannustamme perheitä näin toimimaan onko suomen järjestelmä sellainen että kun lapsen saa hengenvaarallisten vaiheiden jälkeen suomeen niin perhe pääsee käytännössä perässä jos meidän järjestelmä on sellainen ja kun me tiedämme miten inhimillisesti ihminen toimii

niin ettekö te todella vilpittömästi usko että se kannustaa yhä useampia perheitä toimimaan tällä tavalla jos saat lapsen turvallisesti perille koko perhe pääsee perässä ettekö te vilpittömästi usko että kun lapset haluavat vanhempiensa kanssa ja vanhemmat haluavat elää lastensa kanssa niin tällainen järjestelmä jossa aina lapsen perässä saa perheen suomeen kannustaa menettelemään näin ei siinä ole inhimillisesti ottaen mitään väärää muuta kuin se haluavatko ne jotka täällä puhuvat siitä että lapset erotetaan perheistään lapset eivät saa elää isänsä lapset eivät saa elää äitinsä kanssa ylläpitää järjestelmää joka tähän rohkaisee ja kannustaa ja haluavatko he lähettää lapset sellaiselle matkalle jotka matkat ovat sananmukaisesti hengenvaarallisia arvoisa puhemies lopuksi edustaja räsänen kysyi miksi hallituspuolueet eivät ota kantaa niihin yksityiskohtiin mitkä hän on nostanut esiin kuten tämän lasten tilanteen äsken otin kantaa tähän lasten tilanteeseen mitä tulee tähän kolmen kuukauden aikaan niin täällä hallintovaliokunnan mietinnön sivulla kaksitoista on tehty täysin selväksi että jos se kolmen kuukauden määräajan noudattamisen mahdottomuus johtuu suomalaisesta viranomaistoiminnasta niin silloin

ei voida pitää kiinni täällä esimerkiksi sanotaan näin on selvää ettei tällaisessa tapauksessa viivästymisestä voi aiheutua luvan hakijalle määräajasta johtuvaa oikeuden menetystä eli tässä hallintovaliokunnan mietinnössä jonka mietinnössä jonka eduskunta hyväksynee tämä asia noteerataan ja todetaan että jos käytännössä se kolme kuukautta ei voi toimia niin siitä ei voi seurata hakijalle oikeuden menetystä vaan silloin se määräaika pitää voida ylittää aivan lopuksi sanon että kaikki ne ajatukset jotka on esitetty pakolaiskiintiön nostamisesta ja ihmisten ottamisesta suoraan pakolaisleireiltä suomeen mitä edustaja yanar esimerkiksi toi esiin ovat hyviä ja kannatettavia

arvoisa puhemies tuntuu hauskalta se että silloin kun kaksituhattayksitoista perussuomalaiset eivät menneet hallitukseen niin moni esimerkiksi demareissa oli että kuinka nyt paikoillaan vastuuta nyt kun toisten eduskuntavaalien menestyksellisten vaalien jälkeen mennään hallitukseen ja käytetään sitä valtaa mitä niin kovasti on peräänkuulutettu että miksi et käytä valtaa kun sitä annetaan niin sitten sanotaan että kyllä on kumma kun tuommoiseen sitä valtaa käytätte kyllä se niin on arvoisat sosialidemokraatit että perussuomalaiset on itsenäinen puolue joka käyttää valtaa ihan niin kuin me itse haluamme ja äänestäjät meille mandaatin antavat sitä ei kysellä sosialidemokraateilta eikä mistään muustakaan tuulikaapista se myös ihmetyttää että me olemme käyttäneet turvapaikkapolitiikkaan nyt viime ja tämän vuoden aikana yli miljardi euroa tämä tuntuu menevän oppositiolta läpi kuin vesi hanhen selästä mutta sitten kun on yksittäisiä ehkä miljoonien leikkauksia pienimmillään niin sitten niistä nousee hirveän suuri haloo kyllä ihmetyttää se että eikö teillä ole mitään mitään tulppaa sille kuinka paljon maahanmuuttoon tai turvapaikkapolitiikkaan voidaan rahaa käyttää

prosenttia suomalaisista haluaa tiukentaa turvapaikkapoliittista linjaa kyllä minä heitä mieluimmin kuuntelen kuin täällä mölisevää oppositiota ja vihreät ja muut edelleen kuinka monta turvapaikanhakijaa te haluatte niin kuin edustaja zyskowicz myöskin otti esille tässä kuinka monta te haluatte kertokaa meillä on siihen antaa hallituksen vastaus kuinka monta me odotamme epäilemme että tänne tulee mutta teillä ei ole antaa mitään lukua te vain haluatte aina enemmän kuin juuri sillä hetkellä sattuu tulemaan hallituksella on yhtenäinen linja ei tämä politiikka nyt pelkästään perussuomalaisten politikkaa ole tämä on hallituksen yhtenäistä politiikkaa jota edustaja zyskowicz ansiokkaasti myös puolustaa mikä on mikä on demareiden linja onko se antti rinteen linja onko se sanna marinin linja en minä tiedä levällään kuin jokisen eväät ei demareilla tunnu olevan mitään linjaa se heiluu vähän sen mukaan minne tuuli vie ja perheenyhdistäminen väitetään kyllä kannatamme jos oikeat ehdot täyttyvät silloin

arvoisa

edustaja elollekin tiedoksi että yritin juuri tuossa edellisessä puheenvuorossani käydä tämän aika seikkaperäisesti läpi

uskon että kaikki tässä salissa tässä vaiheessa kun me tiedämme mikä kansainvälinen tilanne on ja meillä on akuutti kriisi päällä varmasti haluavat tehdä vastuullista politiikkaa en ole keneltäkään kuullut täällä että jotenkin edesvastuuttomia päätöksiä haluttaisiin tehdä ja minusta vastuullisuus rakentuu silloin sen varaan että me huomioimme sen kantokykymme mistä tässä edellisetkin puhujat olivat huolissaan tähän joka tapauksessa joudutaan käyttämään julkisia resursseja mutta myös siihen vastuullisuuteen kuuluu silloin kohtuus eli kun me kuitenkin haluamme auttaa niitä kaikista hädänalaisimpia ihmisiä niin silloin meidän täytyy heitä auttaa ja kun nämä kaksi yhdistää niin siitä tullaan sitten siihen että kun katsotaan esimerkiksi tätä kyseessä olevaa lakiesitystä niin ymmärrän sen aivan hyvin että tässä tilanteessa joltain osin suomen turvapaikkapolitiikkaa ja tullaan tiukentamaan en ole sitä kyseenalaistanut missään aiheessa se mitä olen kyseenalaistanut on se onko näissä kaikissa tiukennuksissa ensinnäkään järkeä ja se mennäänkö näissä jossain tiukennuksissa liian pitkälle sen olen minusta aika aika selvästi täällä käynyt useampaan kertaan läpi ja kun täällä nyt sitten kyseltiin eikö täällä oppositio muista mitä itse on ollut päättämässä niin en ole kertaakaan tämänkään illan aikana kuullut että kukaan olisi täällä esittänyt että se lakimuutos mikä kaksituhattakymmenen purettaisiin en ole myöskään kuullut että kukaan olisi täällä esittänyt että se lakimuutos se tiukennus mikä kaksituhattakaksitoista astui voimaan poistettaisiin

enkä ajattele että kukaan tuleekaan esittämään tältä osin on minusta hieman väärin väittää täällä että syntyisi tilanne että täällä olisi joku porukka joka haluaa nykyistä lainsäädäntöä hirveästi löysätä ja sitten on joku porukka joka haluaa tiukentaa käsittääkseni tässä rintamalinjat menevät aika lailla siihen että täällä on edustajia jotka haluavat tiukentaa lainsäädäntömme selvästi sitten täällä on edustajia jotka haluavat tiukentaa lainsäädäntömme tietyltä osin ja sitten täällä on varmaan myös edustajia ketkä eivät halua tiukentaa nykyistä lainsäädäntöä ollenkaan

käytetään nyt sitä kokonaismäärää kuinka paljon suomeenkin turvapaikanhakijoita on viime vuonna tullut että on kuitenkin rehellistä samassa yhteydessä todeta että kaikki heistä reilusta yhdestätoistatuhannesta on siis arvioitu että saavat myönteisen oleskelulupapäätöksen eivät ensinnäkään edes hae perhettä yhdistettäväksi kaikilla heistä ei ole ensinnäkään perhettä ja vaikka hakisivat perheenyhdistämistä niin jo niillä kriteereillä mitä meillä tällä hetkellä lainsäädäntö sanoo he eivät tule saamaan sitä perhettä koskaan suomeen samassa yhteydessä kun täällä maalaillaan niitä uhkakuvia niin olisi mielestäni kuitenkin rehellistä todeta se realismi mikä näiden lukujenkin takana on niin kyllä täällä kun edustaja niikko nyt välihuutelee niin kyllä

liittyen anotaan yhdistämistä kolmesta henkilöstä mutta samassa yhteydessä edustaja niikko voi tarkistaa sen montako itse asiassa näistä hakemuksista hyväksytään ja se on huomattavasti pienempi määrä ja se mikä siellä on taustana on jo nykyinen lainsäädäntö joka on monelta osin jo kohtuullisen tiukka ja samassa yhteydessä on pakko todeta kun täällä on nyt viitattu tähän lasten asemaan tai naisten asemaan että emme voi nyt hyväksyä sitä että täällä perheenyhdistäminen olisi jotenkin helppoa sieltä pääsisivät esimerkiksi naiset ja lapset turvaan tosiasiahan on se mihin tilanne on euroopassa jo alkanut menemään kun viesti tulee siitä että perheenyhdistämisen käytäntöjä tiukennetaan että naiset ja lapset lähtevät liikkeelle he tulevat sitten turvapaikanhakijoina

sitten kun täällä tästä lasten asemasta puhutaan ja pelätään tätä niin kutsuttua ankkurilapsi termiä mikä mielestäni on hieman virheellinen niin ei kai siinä ole mitään uutta että jos perhe on vaarassa niin jos he pystyvät yhden sieltä pelastamaan niin pelastavat oman lapsensa siinä ei ole varmaan mitään uutta jokainen varmasti suomalainenkin perhe toimisi siten että jos yksi ihminen voidaan lähettää turvaan niin sitten lähetetään se lapsi näin varmasti jokainen meistäkin omien lapsiensa osalta toimisi sitten tähän loppuun vielä puuttuisin tähän kolmen kuukauden määräaikaan mistä täällä keskustelua on käyty on totta niin kuin edustaja hyvin totesi hallintovaliokunnassa hyvin rehellisesti käytiin se läpi että mikäli kolmen kuukauden määräajassa tämä perheenyhdistämisen hakemuksen käsittely ja jättäminen ei onnistu ja se johtuu nyt sitten viranomaisesta niin silloin näitä tulorajoja ei tarkkaan sovelleta eikä myöskään tätä oikeudenmenetystä tapahdu mutta siinä samassa mietinnössä myös hyvin todetaan se että nykyisillä resursseilla tämä kolmen kuukauden määräaika ei ole mahdollista se vaatii joka tapauksessa lisäresursseja mikäli haluamme päästä tähän kolmen kuukauden määräaikaan silloin minusta tässäkin on rehellistä todeta että jos me nyt jo tiedämme että meillä ei tule meidän lähetystöissämme esimerkiksi ankaran lähetystössä olemaan sellaisia resursseja millä me tähän kolmen kuukauden olisi ehkä järkevämpää jo nyt pidentää sitä määräaikaa joka tapauksessa jolloin se vastaisi enemmän sitä realismia ja sitä reaalimaailmaa missä joka tapauksessa olemme mutta sitten ehkä tähän loppuun kävisin tätä yleisempää tilannetta läpi kun täällä kaikki ovat varmaan huolissaan siitä miten tämä muuttoliikenne euroopassa nyt kehittyy mitä kesä tuo tullessaan minkälainen tilanne välimeren alueella alkaa jälleen kehittyä silloin se vastaus jos me haluamme tätä eurooppalaista muuttoliikennettä hillitä ei kyllä löydy meidän omasta ulkomaalaislaistamme vaan silloin kysymykseen tulee se millä tavalla me pystymme uudistamaan meidän yhteistä maahanmuuttopolitiikkaa euroopassa siinä keskeisenä elementtinä on silloin tämä dublin järjestelmän uudistaminen mistä nyt on komissio antanut omat ehdotukset siihen valtiot alkavat ottamaan kantaa ja toivon mukaan tämä prosessi menee maaliin koska jos me aidosti pystyisimme dublin järjestelmällä varmistamaan sen että jokainen turvaa hakeva euroopasta todella rekisteröityy ja hakee turvaa siitä ensimmäisestä maasta johon hän tulee ja myös tämän ensimmäisen maan vastuulla on tämän hakijan turvapaikka anomuksen käsittely niin silloin meillä tällainen hallitsematon muuttoliike läpi euroopan läpi monen turvallisen maan ei toteutuisi ja samalla silloin jotta tähän päästään on varmaan meidän muiden pakko todeta että silloin me tarvitsemme myös eurooppalaista taakanjakoa taakkaa mikä kohdistuu tiettyihin jäsenvaltioihin jaettaisiin ja kun täällä nyt todella ollaan niin huolissaan tästä muuttoliikkeestä niin ne ratkaisut mitä me tarvitsemme jotta me pystymme sitä hillitsemään eivät valitettavasti löydy kyllä meidän omasta ulkomaalaislaistamme vaan niissä ovat taustalla paljon monimutkaisemmat kansainväliset sopimukset millä tavalla me vakautamme tietysti tilannetta lähtömaissa mutta myös se minkälaisia pelisääntöjä me teemme yhdessä muiden euroopan maiden kanssa ja noudattavatko kaikki maat niitä sopimuksia ja ennen kaikkea kantavatko kaikki maat sen vastuun mikä heille kuuluu

arvoisa puhemies edustaja laukkanen tuossa aiemmin otti esiin sen onko väärin hakea itselleen parempaa elämää siinä alettiin tulla tähän asian keskeisimpään peruskysymykseen elikkä siihen että eihän ole väärin etsiä itselleen parempaa elämää kunhan sen pystyy itse kustantamaan nyt kysymys on siitä haluammeko me kustantaa sen paremman elämän koko loppumaailmalle ja siihen meillä ei ole varaa tässä on aiemminkin puhuttu tämän maahanmuuttoilmiön kustannuspuolesta muistan kun oppositio ryöpytti hallitusta autoveron alennuksesta se kaksisataa miljoonaa käytettiin useampaankin kertaan kunnes todettiin että vero tuottaakin enemmän kuin ennen sen laskemista hallitusta ryöpytettiin lääkekorvauksista korkeakoulujen leikkauksista jotka oikeasti eivät olleet edes leikkaus vaan ainoastaan nousun taitto lukuisia muita toimia on jouduttu tekemään pakon edessä säästöjä kaikkia oppositio on haukkunut nyt nämä asiat jotka mainitsin yhteenlaskettunakaan eivät mene lähellekään sitä summaa joka edes viime vuoden turvapaikanhaun hoitamiseen joudutaan laittamaan raha vain yksinkertaisesti loppuu se summa mitä siihen meni oli samaa luokkaa alkuperäisen kilpailukykysopimuksen kanssa kilpailukykysopimuksen jonka suunnitteleminenkin aiheutti mielenosoituksia missä ovat nyt mielenosoitukset kun tällaisia rahoja käytetään yksinomaan viime vuoden turvapaikanhaun kustannusten maksamiseen nyt tulleiden turvapaikanhakijoiden tulleiden turvapaikanhakijoiden kotouttaminen on meille käsittääkseni ylittämätön este me emme sitä pysty käytännössä tekemään he eivät pysty työllistymään määrä on kymmenkertainen entiseen verrattuna entisetkään eivät ole pystyneet työllistymään meidän on pakko rajoittaa vetovoimatekijöitä ja tätä määrää tai meidän kantokykymme loppuu jatketaan
kuitenkin puhujalistalla koska jokainen voi sieltä varata lisää edustaja niikko

arvoisa rouva puhemies

aivan aluksi on todettava se edustaja laukkanen että ymmärrän että teillä on tämä lähimmäisenrakkausnäkökulma niin kuin myös minulla on mutta en ymmärrä sitä miten me me näemme tämän asian tässä kohti niin eri tavalla nimittäin olen aivan samaa mieltä siinä että eihän siinä ole mitään väärää että joku hakee suomesta turvapaikkaa maailman parhaasta maasta ja tänne pyrkii täysin hyväksyttävää jokainen joka kynnelle kykenee saa pyrkiä tulemaan suomeen se on aivan luonnollinen tilanne kyllä mekin tekisimme aivan samoin jos me asuisimme jossain tuolla kriisin keskellä tai vaikka kriisin liepeillä pyrkisimme parempaan maahan me tekisimme itsekin sen siinä ei

eri asia on se miten suomessa valittu kansanedustaja suhtautuu siihen millaista lainsäädäntöä me teemme siitä kuinka paljon niitä tulijoita tänne voi tulla ja millä perusteella nyt on käynyt hyvin selväksi se että ne tulijat eivät välttämättä olekaan niitä sotaa pakenevia ja niitä vainottuja henkilöitä vaan parempaa elintasoa etsiviä niin sanottuja elintasoliikkujia elintasoa hakevia henkilöitä hyvin suuri osa todistaa jo pelkästään se että muun muassa irakiin hyvin lyhyessä ajassa palautui yli kaksituhatta turvapaikanhakijaa jotka peruivat hakemuksensa ja palasivat lennolla bagdadiin samalta alueelta aikaisemmin olivat kertoneet sen tarinan kuinka he eivät voi sinne mennä mutta vapaaehtoisesti menivät ennen kuin saivat päätöksen eikö tämä jo avaa meidän silmämme siinä että tämä systeemi ei vain toimi nyt on kysymys siitä että tämä hallitus haluaa luoda oikeudenmukaisen ja toimivan systeemin sille että eurooppaan ei tulla miten tahansa ei ainakaan suomeen saakka

kuluja tästä maahanmuutosta jo tällä hetkellä vuodessa on niin iso summa rahaa että me emme voi sulkea silmiämme siltä tosiasialta esimerkkinä täytyy vaikka heittää että tänään minulle soitti muun muassa yhdeksänkymmentäyksi vuotias sotaveteraani alpo en sukunimeä mainitse mutta hän on aikaisemminkin soittanut hän kysyi minulta näin miksi turvapaikanhakija saa enemmän rahaa ja tukea kuin veteraani joka on suomen ja suomalaisuuden itsenäisyyden

nyt kun hänellä on ongelmia hän ei saa apua edes kaupassa käyntiin mistään ilman hirveätä taistelua pitää odottaa kaksi viikkoa hän on viimeiset kymmenen vuotta syönyt mikrossa lämmitettyä ruokaa kotona hän ei saa kotiin siivousapua koska ei ole ole kuulemma niin huonossa kunnossa hän ei saa edes syöpähoitoa vielä koska ei ole kuulemma kipuja vaikka on keuhkosyöpä todettu pitää odottaa että kivut alkavat ja puhutaan kuukausien jonosta lääkäriin pääsyyn hän ei saa happilaitetta kun hänellä on vaikea hengittää sen keuhkosyövän takia joka on alkanut koska se ei ole kuulemma niin paha hän kysyi minulta vilpittömästi tänään kun sattumalta soitti että miksi hän ei saa apua mutta kaikkia näitä jotka tulevat tänne suomeen

kohdellaan kuin kuninkaita täällä tämä on aivan oikeutettu kysymys jos kansanedustajalle tämmöinen esitetään elikkä kysymyshän nyt on siitä että meillä eivät riitä rahat hoitaa edes omia kansalaisiamme niin kuin me haluaisimme ja silti me puhumme siitä että ei voisi olla mitään rajoitteita siinä kuinka paljon henkilöitä suomeen saapuu arvoisa puhemies se mitä tulee edustaja räsäsen mainintaan siitä että että meidän tulisi luoda turvallinen väylä tulijoille tänne että he eivät joudu sinne merihätään tai vaaraan tai esimerkiksi nämä lapset lähetettäväksi tuonne laivoihin näitten siirtolaisten mukana tämä kuulostaa vähän samanlaiselta ehdotukselta vihreät ovat esittäneet jo aikaisemmin joissain muissa yhteyksissä että pitäisi avata lentoyhteys sieltä suoraan tänne ja ottaa ne henkilöt tänne suomeen ja sillä tavalla vältettäisiin ne vaaralliset merimatkat merimatkat mutta tässä hetkessä täytyy kysyä millä ihmeen tavalla me valitsemme ne jotka ansaitsevat sen lottolipun päästä suomeen ja kuinka paljon niitä lottolippuja tuhat kymmenentuhatta satatuhatta vai onko niitä miljoona koska afrikassa odottaa varmasti kaksisataa miljoonaa ihmistä jotka haluaisivat eurooppaan päästä viime vuonna tuli yksi pilkku kaksi miljoonaa siirtolaista jotka rekisteröitiin ja tiedettiin että tuli puhumattakaan niistä joista ei tiedetä kuinka paljon sinne tuli tulijoita on edelleen tulossa vaikka virta on tällä hetkellä loppunut turkista kreikkaan niin libyasta on tulossa niin paljon ihmisiä että sitä kukaan ei pysty tietämään jos he kaikki lähtevät liikkeelle miten heidät otetaan vastaan täällä euroopassa miten se asia ratkaistaan libyassa on yli miljoona henkilöä pakkautunut odottamaan sinne että he pääsisivät meren yli tänne eurooppaan luvattuun maahan ei siinä mitään pahaa totta kai he saavat tulla luvattuun maahan mutta miten me suhtaudumme siihen se on eri asia tämän johdosta hallitus tekee erinomaisia lakialoitteita tai hallituksen esityksiä siitä että että jos tänne perheitä halutaan yhdistää niin pitää pystyä myös elättämään perheenjäsenet onko se väärin vaatia heitä elättämään perheenjäsenensä jos me vaadimme tältä yhdeksänkymmentäyksi hänen pitää itse ostaa lääkkeensä hänen pitää itse hoitaa se siivousapu hänen pitää ostaa itse käteen se ranneke joka maksaa neljäkymmentä euroa kuussa ja niin edespäin ja eläke ei riitä hän joutuu säästämään ruuasta kuulemma viisikymmentä pitää riittää viikon tämä asettaa meidät aidosti sen kysymyksen eteen että mitäs jos me hoitaisimme ensin nämä omat kotimaan asiamme kuntoon ja sitten jaamme sitä mannaa jos sitä on jaettavana nyt me jaamme jo sitä miljardien edestä vuodessa ja mielestäni se on aika paljon mitä tulee siirtolaistulvan loppumiseen dublinin sopimuksen kautta niin emme me voi luottaa siihen että tämä kansallinen euroopan tasoinen ratkaisu tulee koskaan toteutumaan ei ainakaan siinä ajassa mikä olisi tarve tämänhetkisen kriisin suhteen tälläkin hetkellä noin sata henkilöä viikossa tulee suomen rajojen ylitse tänne ja hakee turvapaikkaa ei tämä loppunut yhtään mihinkään he tulevat tanskan kautta saksan kautta ruotsin kautta eri reittejä pitkin turvallisten maiden läpi ja tulevat tänne koska ovat kuulleet muun muassa irakissa että täällä on mannaa ja kaikki saavat eikä tarvitse tehdä yhtään mitään eikö tämä ole jo kohtuutonta puhua että me autamme turvapaikanhakijoita jos he tulevat turvallisen maan lävitse kyllä meidän täytyy sen verran kansallista politiikkaa tehdä jos me olemme suomen kansanedustajia että me ymmärrämme missä meidän kantorajamme ovat tämä on kyllä nyt tämmöistä periaatteellista keskustelua jos ei se kaikille kaikille uppoa niin ei ei toki voi sille asialle mitä tulee tähän väitteeseen että nämä suurlähetystöt alkavat olla aika kriisissä näitten turvapaikkahakemusten johdosta tai perheenyhdistämisten johdosta niin se kolme kuukauttahan tarkoittaa sitä että kolmen kuukauden aikana täytyy hakemus jättää ja se käsittelyaika muistaakseni on kuusi kuukautta sanotaan nyt vaikka ankaran suurlähetystössä se on totta että paineet kasvavat monella puolella ympäri maailmaa suurlähetystöissä mutta tässäkin suomi on kyllä mielestäni hiukan liian pedanttinen kun se haluaa noudattaa kuuden kuukauden käsittelyajan pituutta ja on lisännyt lisännyt budjettiin kuusi pilkku kahdeksan miljoonaa euroa suurlähetystöille nimenomaan perheenyhdistämishakemusten käsittelyjen aikataulussa pysymiseksi kyllä me aika paljon kuitenkin teemme näitä myönnytyksiä meillä tulee jatkuvasti lisää ja lisää kustannuksia siitä että me noudatamme kansainvälisiä sopimuksia mutta jossain vaiheessa meidän täytyy sanoa että ei enää käy ei enää riitä jos ei tule euroopan tasoista ratkaisua niin meidän täytyy tehdä kansallinen ratkaisu ja lyödä rajat kiinni ja sanoa että yksikään ei tule turva aseman läpi enää suomeen

arvoisa puhemies vielä olisin halunnut mainita siitä että meidän täytyy jollakin tavalla ratkaista se dilemma miten me voimme suomessa kotouttaa nämä tänne jäävät henkilöt itse en välttämättä usko että me onnistumme siinä sen paremmin kuin naapurimaa ruotsi tai monet muut euroopan maat ovat onnistuneet tämä tulee olemaan todellinen haaste aivan kuten edustaja zyskowicz sanoi meillä on oltava käsitys siitä me saamme ja kuinka monta henkilöä vieraasta kulttuurista kotoutumaan länsimaiseen liberaaliin yhteiskuntaan minä en usko siihen että jos me suljemme silmämme silmämme ja toivomme parasta niin silloin se on tämän kansan etu tämän kansan etu on se että me teemme viisasta politiikkaa otamme sen verran vastaan ihmisiä tänne kuin pystymme ja ennen kaikkea niitä todellisia hädässä olevia henkilöitä

arvoisa puhemies minä itse näen että tämän illan aikana täällä on käytetty aika monta rehellistä puheenvuoroa siitä mikä on se ajattelutapa mikä on se ihmiskuva ja mikä on se käsitys ihmisten oikeuksista ja ja yhdenvertaisuudesta joka tämän esityksen takana on minä kiitän erityisesti perussuomalaisia kansanedustajia siitä rehellisestä puheesta puheesta

turvapaikanhakijalasten oloja tuntevat sanovat että tämä toimii lasten etua vastaan että ei ole kyllä kovin rehellistä siinä kohtaa yrittää maalata tätä esitystä lasten oikeuksia parantavaksi tai lasten etuja ajavaksi sitä tämä ei ole kaikki asiantuntijat sanovat että lapsia ei tänne lähetetä joten tätä ilmiötä ei vuosiin ole ollut ja nyt sitä käytetään keppihevosena tämmöisten heikennysten eteenpäinviemiseen mutta minä haluan kiittää siitä että täällä on käytetty useita hyvin rehellisiä puheenvuoroja ja ne ovat itse asiassa tehneet hyvin selväksi sen että meillä on hyvin erilainen ihmisoikeuskäsitys ja se on tämän erimielisyyden

arvoisa puhemies tässä poissa ollessani käytiin keskustelua käsittääkseni ainakin siitä miten suomen lainsäädäntö on kehittynyt jo aikaisemmin näissä kysymyksissä on syytä sanoa ääneen että meillä on ollut tällainen pakolaisten kannalta hyvin kielteinen ilmapiiri kehittymässä tässä maassa jo pitempään nämä aikaisemmat lakimuutokset ovat olleet ongelmallisia ja myös se mikä kaksituhattakymmenen tehtiin oli sellainen esitys jonka vihreät hallituksessa taisteli siihen muotoon mikä se oli ja siinä osin hävisimme siihen tuli joitain kiristyksiä joita me olemme sittemmin vaatineet selvitettäväksi ja on osoittautunut että jo ne ovat olleet aika merkittäviä rajoittavia tekijöitä

ollut suurin yksittäinen asia joka on vaikeuttanut maahanmuuttajien ja turvapaikan saaneiden kotoutumista tämä on oikeasti jo nykytilanteessa merkittävä ongelma että nämä jonot ovat muodostuneet ankarassa ja muissa suurlähetystöissä niin pitkiksi ja se prosessi on niin vaikea että perheenyhdistäminen niillekin joille sen oikeuden pitäisi kuulua meidän lain mukaan on käytännössä hyvin

esimerkki siitä mikä tulee jatkossa koskemaan kaikkia turvapaikan saaneita jos tämä lakimuutos astuu voimaan näiden perheiden kannalta se tilanne on jo vaikea ja he ovat perheen perustaessaan sinällään tienneet että tällainen riski on olemassa mutta nyt ollaan kiristämässä lakia sellaiseen muotoon että kaikki nämä perheet jotka

siitä että sen takia että meillä on tehty kiristyksiä ennenkin vietäisiin puheoikeus siitä että tätä uusinta muutosta ei voisi vastustaa

kuinka jääräpäisesti tätä esitystä ajetaan läpi toivon että että nykylain ongelmat ensiksi selvitettäisiin ja sen jälkeen arvioitaisiin ylipäätään sitä että tosiasiassa meillä on tarve perheenyhdistämisen helpottamiseen koska se on on se laillinen reitti tulla maahan

useampi edustaja on puhunut ankkurilapsista tai vetovoimatekijöistä niin myös alaikäisillä lapsilla on todellisia perusteita ja syitä paeta henkilökohtaista vainoa ja se on ollut sen perheen etu että se alaikäinen ihminen on ehkä joutunut lähtemään niin että hän on tullut yksin tai ajautunut olemaan yksin pakomatkan aikana se mitä minä itse tiedän näistä tilanteista on että aika usein ne ovat ne kuusitoista viiva seitsemäntoista vuotiaat pojat jotka joutuvat pakenemaan tilannetta jossa heillä olisi edessä pakkovärväys jonkin osapuolen armeijaan tai johonkin puolisotilaallisiin joukkoihin ja jos he eivät siihen suostu niin heitä saattaa uhata kuolema siellä jolloin heillä on henkilökohtainen vainon tilanne päällä kun näitä tapauksia on tutkittu niin kuin edustaja kari sanoi niin kaikki nämä järjestöt jotka tekevät näitten ihmisten parissa töitä sanovat että tällainen ankkurilapsi termi on virheellinen ja tällaisia tapauksia ei tosiasiassa ainakaan ainakaan vuosikausiin suomessa ole ollut näin ollen koko tämä lakiesitys perustuu sellaiselle ihmiskuvalle ja maailmankuvalle jossa tavoitteena on rajoittaa ihmisoikeuksia tavalla jossa suomeen tuloa pyritään estämään silloinkin kun se olisi inhimillisesti katsoen oikein silloin kun ihmisillä on perusteltu syy yhdistää perhettään ja silloin kun se se edistäisi hänen omaa kotoutumistaan ja tämä on se asia mitä on hyvin vaikea ymmärtää miksi keskustan ja kokoomuksen kansanedustajat ovat lähteneet tähän hyvin ihmisoikeuskielteiseen tulkintaan mukaan sanon myös lopuksi arvoisa puhemies sen että kun edustaja niikko puhui että suomen on vaadittava eulta solidaarisuutta tässä tilanteessa niin me olemme siitä samaa mieltä itse asiassa suomi on tällä hetkellä se joka on eussa vastustanut sitä että luotaisiin solidaarinen yhteinen ja pysyvä menettely sille miten eun sisällä taakkaa jaetaan jottei siinä tilanteessa kun turvapaikanhakijoiden määrä on eri aikoina noussut nopeasti nyt meillä on vain nämä väliaikaiset kiintiöt ja aina hätätilaratkaisuja joilla eu pyrkii näitä tilanteita ratkomaan pysyvät kiintiöt siitä miten turvapaikanhakijoita voidaan prosessissa ohjata eri maihin ja varmistaa käsittelyprosessi on tehokas ja eri maat osallistuvat olisivat myös suomen etu solidaarisuus on myös suomen etu mekin olemme yhdellä eun rajalla ja on täysin mahdollista että meilläkin tämä tilanne muodostuu sellaiseksi meidänkin etu on se että kaikki maat yhdessä kantavat tässä vastuuta ja muodostetaan solidaariset yhteiset käytännöt suomen etu ei ole se että kaikki pyrkivät minimoimaan ihmisoikeuksien suojaa vaan se että kaikki yhdessä tavoittelevat yhteisiä solidaarisia käytäntöjä ja se että varmistetaan se että eussa turvataan koska viime kädessä se on myös jokaisen tässä maassa elävän ihmisen etu että että meillä on ihmisoikeusmyönteinen tulkinta siitä miten tässä maassa voidaan elää ja asua minä uskon täysin siihen että talous pärjää parhaiten sellaisessa yhteiskunnassa jossa yhteiskunta kannustaa ihmisiä yhdistämään oman perheensä työteliäisyyden ja yrittämisen pohjalta ja jossa ihmisillä on mahdollisuus unelmoida siitä että tulevaisuus on heille henkilökohtaisestikin

että he voisivat saada rauhan turvan ja tavallisen arjen jossa he voivat elää oman perheensä kanssa yhdessä nämä eri rajoitukset yhdessä käytännön rajoitukset ja sitten nämä tulorajoitukset ja lainsäädännölliset rajoitukset yhdessä muodostavat semmoisen valtavan valtavan muurin jonka ylitse näitten ihmisten on epäinhimillistä pyrkiä pyrkiä

tämä ajattelutapa siitä että viedään lapsilta oikeus perheenyhdistämiseen että se voisi olla lapsen etu ei vain yksinkertaisesti pidä paikkaansa sen lisäksi että se on myös epäinhimillistä

arvoisa rouva puhemies kun täällä edustaja zyskowicz sanoi että hän on on hallituksen edustajana tietysti hallituksen esitysten kannalla niin ymmärrän sen tietyllä tavalla mutta eivät kaikki hallituksen esitykset ole hyviä sen tähden että ne ovat hallituksen esityksiä ymmärrän senkin että edustaja zyskowicz on niin taitava puhuja että jos kuolleet voisi herättää puhumalla niin hän siihen pystyisi mutta ei se asia että tämä esitys on erittäin epäoikeudenmukainen muutu siitä että se on hallituksen esitys edustaja niikolle minulla ja edustaja niikolla on ilmeisesti hyvin erilainen käsitys lähimmäisenrakkaudesta ja sen käytännön soveltamisesta ja tässä emme jaa sitten yhteisiä asioita suomeen syntyy viisikymmentäkahdeksantuhatta lasta vuosittain en ole nähnyt yhtään kriisi ilmoitusta missään lehdessä että tänne on tulossa viisikymmentäkahdeksantuhatta uutta ihmistä hyvin ne tänne mahtuvat ja menevät kouluihin eivätkä he myöskään yksikään heistä syntyessään tuota yhtään ainoaa euroa eivätkä minkäänlaisia palveluita kyllä he syntyvät tänne näihin olosuhteisiin jotka täällä on heille luotu en sano että meidän pitää ottaa tänne miljoona pakolaista sanon vain että euroopassa asuu viisisataa miljoonaa ihmistä ja jos tänne tulee viisi miljoonaa pakolaista sen ei pitäisi olla meille ongelma mutta se tuntuu olevan meille ongelma sydämen ja mielen tasolla tämä se on kertonut paljon meistä niin kuin edustaja kari totesi täällä tärkeä keskustelu ja varmaan tämä tulee jatkumaan parin päivän päästä

arvoisa puhemies pidän ensinnäkin vähän erikoisena semmoista ajatusta että joillakin olisi tavallaan tietty moraalinen ylempi taso jolta he voivat alemmalla tasolla oleville sanoa että kyllä me tiedämme asian paremmin minä uskon että tässä salissa kaikki jotka ovat tänne kansan valitsemina päässeet pystyvät puhumaan sillä suulla mikä mandaatti on ja tuomaan näkemystä esiin ja se on tämän salin hieno puoli ja demokratian demokratian pohja ja oikeutus mitä edustaja laukkasen ottamaan vertauskuvaan niin myönnän että tämä on kyllä mielenkiintoisin vertauskuva mitä tässä asiassa olen tähän mennessä kuullut että verrataan tänne tulevia turvapaikanhakijoita suomeen syntyviin lapsiin tällä tavalla mielenkiintoinen painamme tämän mieleen täällä on myös otettu esille että pitäisi kuulla erilaisia järjestöjä tässä asiassa ja sinänsähän on kyllä kuultu asiantuntijalausuntoja hallintovaliokunnassa ja perustuslakivaliokunnassa kuultu yksi jota on kuultu on muun muassa maahanmuuttovirasto täällä otettiin esille ettei mitään ankkurilapsia olisi olemassakaan no heidän asiantuntijalausunnossaan kyllä tämäkin puoli otettiin esille tosin ei tällä termillä mutta joka tapauksessa se asia otettiin esille että se on todellinen ongelma jonka hekin ovat huomanneet muistaen tässä viitannut helsingin sanomat kahdeskymmenesensimmäinen kymmenettä kaksituhattaviisitoista yli seitsemänkymmentä prosenttia suomalaisista haluaa että hallitus tiukentaa turvapaikkapolitiikkaa kyllä minä kuuntelen ensisijaisesti suomen kansaa joka tämmöisessä tutkimuksessa on näin vastannut kuin erilaisia järjestöjä ja ja heidän epäsuoraa linkkiään mikä sitten sattuu tulemaankaan edelleen ihmettelen sitä että täällä puhutaan että hallitus tavallaan ottaa liian vähän turvapaikanhakijoita että tämä on liian tiukka mutta ei sanota yhtään kuinka paljon te itse

arvoisa puhemies vuosikausia on ollut tilanne se että hallituksissa kokoomus on ajanut näitä kiristyksiä sisäministeri holmlund hyvin tunnetusti sillä vaalikaudella äänekkäästi niitten puolesta puhui ja vihreät niitä vastustivat sitten jouduttiin etsimään jossain kompromissia jossa kokoomus ei saanut kaikkia kiristyksiä läpi ja me jouduimme tekemään joitain myönnytyksiä joita me emme pitäneet hyvinä mutta niillä torjuttiin sitten esimerkiksi tämmöisiä maassaolon asumisajan

ongelmia ja me saimme estettyä lisäkiristykset mutta tämmöistä laajaa selvitystä ei ole julkistettu jos sisäministeriö sen meidän hallituskautemme aikana teki niin sitä ei julkisuuteen tuotu ja sellainen tarvittaisiin jotta olisi

arvoisa puhemies edustaja niinistölle täytyy nyt mainita se että en minä tarkoittanut sitä että me pysyvään taakanjakosopimukseen voisimme lähteä mukaan mehän olemme taakanjako osuuden ja se riittäköön meille koska sillä me nyt olemme osoittaneet sen että me haluamme kantaa sitä mutta siinäkin me olemme epäonnistuneet koska emme ole pystyneet vaikuttamaan siihen keitä tänne tulee oleellista olisi että tänne tulisi sellaisia henkilöitä jotka pystyvät sopeutumaan tähän yhteiskuntaan koska meillä on kuitenkin hyvin erilainen yhteiskunta kuin monella muulla vaikkapa euroopankin maalla ja hallituksellahan on on ollut toivomus ei se mikään salaisuus ole että olisi tullut vaikkapa jesidejä tänne tai vainottuja kristittyjä jotka varmasti sopeutuisivat tänne huomattavasti paremmin kuin jotkut muut ryhmät sitten jos tämä dublin sopimus ei toimi ja ihmiset tulevat rajojen läpi ja heitä ohjataan vielä valtion tai viranomaisten toimesta eteenpäin suomeen saakka niin kyllä silloin maksajan täytyisi olla joku muu kuin suomen valtio niistä kustannuksista koska jotkut muut maat eivät ole noudattaneet niitä sopimuksia ei tämä suomi voi olla mikään luvatun maan päätepysäkki jonne tullaan niin kauan kuin tänne ovet ovat vaan auki tästä on kysymys edustaja laukkanen että kyllä meillä pitää joku roti olla tässä omassa valtiossa että ei tänne tulla vaan kuin jonnekin hollitupaan marssitaan vaan tuosta rajalta sisään että joku joku järjestys ja ja oikeus ja kohtuus tässä on se mitä me haemme emme me me ole millään tavalla

aikaisemmin sanoin kuinka paljon sieltä on tulossa tänään juuri kuultiin rajavartiolaitoksen turvalaivalla siitä että tämmöisessä yhdessä kalastusaluksessa missä he olivat ottamassa vastaan oli kaksisataaviisikymmentä henkilöä ja kansipaikka maksoi

arvoisa herra puheenjohtaja olen ihan samaa mieltä edustaja niikon kanssa siitä että on hyvä olla nämä pelisäännöt ei siinä mitään kun täällä on nyt ruotsiin verrattu monta kertaa niin minä luen tässä nyt mitä ruotsissa on hyödytty maahanmuutosta viime kesänä valmistuneen selvityksen mukaan maahanmuutto on tuottanut ruotsille yhdeksänsataa miljardia kruunua eli yhdeksänkymmentä miljardia euroa lähtien ja tuonut kansantuotteeseen kahdenkymmenenkahden prosentin kasvun suomen pankin pääjohtaja erkki liikanen arvioi ylen ykkösaamussa että pitkällä aikavälillä suomeen tulevista suurista pakolaismääristä on hyötyä liikasen mukaan ulkomaalainen työvoima tervehdyttää suomalaista väestörakennetta ja auttaa hyvinvointivaltion rahoittamisessa ruotsissa pitkällä aikavälillä tehtyjen selvitysten mukaan maahanmuuttajien kotouttaminen on ruotsille kannattava investointi se lisää kilpailukykyä kasvattaa ulkomaankauppaa vahvistaa yrittäjyyttä ja lisää työmarkkinoiden joustavuutta lisäksi maahanmuutto nuorentaa maan väestön ikärakennetta että silleen ruotsissa ei kauhean huonosti

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö kahdeksan nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa herra puhemies

siihen liittyväksi lainsäädännöksi valiokunta on perustellut mietintöään seuraavasti hallitus esittää uuden tuomioistuinlain säätämistä ehdotettu laki sisältää yleiset säännökset tuomioistuimista ja tuomareista ja siihen kootaan nykyisin eri tuomioistuimia ja tuomareita koskevissa laeissa ja asetuksissa olevat säännökset

esityksessä on pitkälti kyse voimassa olevien säännösten siirtämisestä uuteen tuomioistuinlakiin mutta se sisältää myös eräitä periaatteellisia ja käytännön kannalta merkityksellisiä ehdotuksia muutosta nykytilaan merkitsee erityisesti koulutuksen kehittäminen johon nyt keskityn koska sitä on valmisteltu vuosikausia suomessa ei nykyisin ole varsinaista tuomarin tehtäviin pätevöittävää tuomarikoulutusta tai tutkintoa tuomarin tehtäviin on perinteisesti pätevöidytty suorittamalla ensin tuomioistuinharjoittelu ja toimimalla tämän jälkeen esittelijänä hovi tai hallinto oikeudessa tuomarin tehtäviin pätevöityminen tapahtuu siten keskeisesti työssäoppimisen kautta valtion virkamieslaissa säädetään virkamiehen yleisistä velvollisuuksista tuomarilla ei ole nimenomaista velvollisuutta uransa aikana osallistua koulutukseen ja tässä tuli ilmi että on tuomareita jotka eivät vuosikymmenten uran aikana ole koskaan osallistuneet koulutukseen valitettavasti koulutuksen järjestämisestä huolehtivat nykyisin tuomioistuimet itse ulkopuoliset koulutusorganisaatiot ja oikeusministeriön koulutusyksikkö järjestelmämme eroaa monesta muusta maasta useassa euroopan maassa täydennyskoulutukseen osallistuminen on tuomareille pakollista suomessa se ei toistaiseksi ole ollut hallituksen esitykseen sisältyy useita tuomareiden koulutusta koskevia ehdotuksia ensinnäkin ehdotetaan että tuomareiden koulutusta kehitetään nykyistä ja tavoitteellisemmaksi tämä tarkoitus toteuttaa yhtenäisellä koulutusohjelmalla joka koskee kaikkia tuomarinuran eri vaiheita tuomioistuinharjoittelusta tuomareiden täydennys ja johtamiskoulutukseen saakka tuomareilla on esityksen mukaan oikeus ja velvollisuus osallistua koulutukseen toiseksi ehdotetaan että hovioikeudessa hallinto oikeudessa markkinaoikeudessa työtuomioistuimessa ja vakuutusoikeudessa voi olla määräajaksi täytettäviä asessorin virkoja joihin nimitetään pääsääntöisesti enintään kolmeksi vuodeksi kyse on koulutusvirasta sillä asessori osallistuu hänelle suunniteltuun koulutusohjelmaan ja suorittaa lopputyön tai loppukokeen asessorina toimiminen ja koulutusohjelman suorittaminen ei kuitenkaan ole edellytys tuomariksi nimittämiselle kolmanneksi ehdotetaan että tuomioistuinharjoitteluun sisältyvän koulutuksen suunnitelmallisuutta lisätään lisäksi ehdotetaan että harjoittelupaikat julistetaan haettaviksi vain kerran vuodessa ja haku ja valintamenettely siirretään perustettavan tuomarinkoulutuslautakunnan tehtäväksi neljänneksi ehdotetaan että tuomareiden koulutuksen suunnittelusta ja koordinoinnista vastaamaan perustetaan uusi elin tuomarinkoulutuslautakunta lautakunnan tehtävänä on huolehtia myös tuomioistuinharjoitteluun ja perustettaviin liittyvistä tehtävistä sekä tuomareiden täydennyskoulutuksesta valiokunnan asiantuntijakuulemisessa ehdotuksia on kannatettu mutta niitä on voimakkaasti myös arvosteltu muun muassa asessorin viran koulutuslautakunnan ja uudistuksen kustannusten osalta arvoisa herra puhemies yleisesti ottaen lakivaliokunta katsoo saamansa selvityksen perusteella että tuomareiden koulutusta on välttämätöntä kehittää tästä oltiin yksimielisiä saadun selvityksen mukaan suomi on yksi neljästä euroopan maasta jossa ei ole pakollista tuomarikoulutusta eli yhtäältä meillä ei ole tuomarin virkaan nimittämistä edeltävää eikä myöskään aikana käytävää pakollista koulutusta nykyisin järjestettävä tuomareiden koulutus on myös hajanaisesti järjestettyä ja sen laadussa ja määrässä on kansainvälisesti vertaillen kehittämisen varaa valiokunnan asiantuntijakuulemisessa on tuotu esiin myös näkemys siitä että tuomareiden koulutuksen tulisi olla itsenäisen tuomioistuinviraston tehtävä ja että uudistus tulisi toteuttaa vasta kun suomeen on perustettu tällainen virasto myös lakivaliokunta katsoo että jos suomessa olisi itsenäinen tuomioistuinvirasto tuomareiden koulutusjärjestelmästä huolehtiminen kuuluisi luontevasti tällaiselle virastolle hallituksen antamisen jälkeen tilanne on sikäli muuttunut että oikeusministeriö on asettanut toimikunnan valmistelemaan tuomioistuinviraston perustamista toimikunnan on määrä saada ehdotuksensa valmiiksi helmikuun loppuun mennessä tavoitteena on hallituksen esityksen antaminen eduskunnalla syksyllä kaksituhattaseitsemäntoista siten että virasto voitaisiin perustaa vielä tällä vaalikaudella lakivaliokunta on tyytyväinen toimikunnan asettamisesta sillä se on viime vuosina pitänyt tärkeänä että mahdollisuuksia perustaa tuomioistuinvirasto selvitetään ja asian selvittämisessä kiirehditään valiokunta ei kuitenkaan pidä perusteltuna eikä tarpeellisena lykätä tuomareiden koulutuksen kehittämistä odottamaan toimikunnan työn valmistumista ja viraston mahdollista perustamista koska edellä esitetyin perustein

on ilmeinen tarve valiokunta kiinnittää huomioita myös siihen että tuomareiden koulutusta on yritetty viimeisten kahdenkymmenen vuoden siis kahdenkymmenen vuoden aikana kehittää usealla eri kokoonpanolla mutta yksikään ehdotus ei ole johtanut konkreettisiin toimenpiteisiin

on tarkoitus korvata esittelijän käyttö ratkaisukokoonpanossa tämä poistaa esittelijäjärjestelmän käyttöön liittyviä epäkohtia koska asessorin kolmeksi vuodeksi ja kyse on tuomarin virasta lakivaliokunta pitää muutosta myönteisenä

asessorin toimivaltaa ei esityksessä ole rajattu ratkaistavien asioiden laajuuden tai laadun perusteella poikkeushan tähän on kuitenkin se että asessori ei voi käsitellä tuomareiden virkarikosasioita asessorin toimivallan yleisyys perustuu esityksen mukaan siihen että kysymys on tuomarin virasta asessorin virka on kuitenkin koulutusvirka johon kuuluu olennaisesti koulutukseen osallistuminen tuomarin uran avoimuutta on pyritty lisäämään tästä huolimatta tuomarin ura on käytännössä hyvin suljettu sillä saadun selvityksen mukaan yhdeksänkymmentä viiva yhdeksänkymmentäviisi prosenttia nimityksistä on viime vuosina kohdistunut tuomioistuinlaitoksessa jo työskenteleviin lakivaliokunnan näkemyksen mukaan ehdotettua asessorijärjestelmää koskevat säännökset mahdollistavat sen että asessorin koulutusvirkaan voi hakeutua kuka tahansa riittävän pätevyyden ja kokemuksen omaava lakimies ehdotus ei myöskään merkitse tuomarin uran sulkemista tuomioistuinlaitoksen ulkopuolisilta koska asessorin suorittaminen ei ole edellytyksenä tuomarin virkaan nimittämiselle pätevyys tuomarin virkaan voidaan siten jatkossakin hankkia myös toimimalla muussa tuomarin tehtävään valmiuksia antavassa lakimiestehtävässä ja sitten arvoisa puhemies erittäin lyhyesti vielä tuomarinkoulutuslautakunnasta esityksen mukaan tuomarinkoulutuslautakunta vastaa koulutuksen suunnittelusta ja koordinoinnista sekä huolehtii tuomioistuinharjoitteluun ja perustettaviin tuomarin koulutusvirkoihin liittyvistä tehtävistä ja tuomareiden täydennyskoulutuksesta lautakunta olisi oikeusministeriön hallinnonalalla oleva riippumaton esityksen mukaan tavoitteena on että tuomarinkoulutuslautakunta kykenee nykyistä suunnitelmallisemmin ja laadukkaammin tukemaan tuomioistuinlakimiehen osaamisen kehittymistä kunkin yksilölliset tarpeet ja osaaminen huomioon ottaen lakivaliokunta toteaa että tuomarinkoulutuslautakunnan tehtävät ovat varsin moninaiset ja sitten kustannuksista lyhyesti hallituksen esityksessä koulutusjärjestelmän kehittämisessä arvioidaan syntyvän lisäkustannuksia yhteensä seitsemänsataatuhatta euroa valiokunnan asiantuntijakuulemisissa uudistuksen kustannuksista on esitetty kuitenkin myös toisenlaisia näkemyksiä tuotu esiin että kustannukset olisivat esitettyyn verrattuna moninkertaiset lakivaliokunta on pyytänyt koulutuksen kehittämisen kustannuksista lisätietoa sekä oikeusministeriöltä että valtiovarainministeriöltä lisäselvityksessä päädytään hallituksen esityksessä esitettyihin kustannusarvoihin tuomarien koulutuksen kehittämisestä aiheutuvien kustannusten tarkka arvioiminen on haasteellista on kuitenkin ongelmallista että kustannusten määrästä valiokunnalle esitetyt arviot eroavat merkittävästi toisistaan sen vuoksi valiokunta pitää että näitä kustannusvaikutuksia ja niiden kehitystä myös lausuma ja sitten vielä lopuksi päällikkötuomareista

viroistaan päällikkötuomareiden virkaan voidaan nykyisin nimittää vakinaisesti tai määräaikaisesti nyt ehdotetaan että päällikkötuomarit nimitetään seitsemän vuoden määräajaksi lukuun ottamatta korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto oikeuden presidenttejä päällikkötuomarin viran määräaikaistamisen arvioidaan edistävän sitä että tuomioistuin voi toimia mahdollisimman tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti taustalla on myös se että päällikkötuomarin valta on viimeisten vuosien vuosien aikana kasvanut samalla tässä tulee kuitenkin turvata päällikkötuomarin riippumattomuus tästä on esityksessä huolehdittu siten että päällikkötuomari on toimikautensa ajan erottamaton kuten muutkin tuomarit arvoisa herra puhemies tässä on lakivaliokunnan mietinnön pääkohdat tämä on aika laaja esitys mutta lakivaliokunta kaikesta huolimatta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja puoltaa esitykseen sisältyvien lakiehdotusten hyväksymistä tämä päätös ja mietintö ei ollut yksimielinen mutta tästä varmaan kuulemme kohta lisää

arvoisa herra puhemies

nämä kaikki keskeiset muutostarpeet joita tähän jäi

itse toivoin että olisi

koska tämä oli niin iso kokonaisuus yli neljä vuotta on valmisteltu tätä ja nyt pitkä aika myös valiokunnassa olisi ollut hienoa ja arvokasta että olisi syntynyt yksimielinen mietintö mutta näin ei aina käy ja voi olla myös niin että sitten juuri sieltä vastalauseista jää ikään kuin jälki niistä muutostarpeista jotka tähän jäävät en sitäkään pidä huonona tämä laki niin kuin puheenjohtaja tämän hyvin esitteli on kyllä tarpeellinen koska se kokoaa tämän hajanaisen lainsäädännön tuomioistuimista ja sen tehtävistä ja hallinnosta nyt ikään kuin yhteen lakiin valiokunnassa meillä isompia pohdintoja aiheutti tämän uudistuksen rahoitus josta oli oli hyvin monenlaista näkemystä ja jouduimme siihen monta kertaa palaamaan mikä on sitten se todellinen linja sen takia tähän tuli selkeä kirjaus että seurataan sitä huolella ja saadaan selvitykset rahoituksen osuudesta myöskään tämä asessoreihin

ei ollut ihan yksinkertainen asia niin kuin puheenjohtaja totesi jo kaksikymmentä vuotta sitä on yritetty saada eikä se helppo ollut meillekään ja sen takia kun tuli ilmi että oikeusministeri on jo asettanut työryhmän jonka tavoitteena on

tuomioistuinviraston perustaminen niin todettiin että on hyvä tähän mietintöön laittaa myös näkyviin se että jos se perustetaan niin olisi suurta viisautta laittaa tämä tuomarikoulutus sen sisään ikään kuin riippumattomaan elimeen tästä uudistuksesta olisi paljon paljon paljon sanottavaa mutta se on laaja ja sen voi itse lukea tässä ehkä nämä asiat joihin halusin itse kiinnittää huomiota kristillisdemokraatit eivät menneet mukaan eriävään mielipiteeseen tästä koska koimme että tämä on tärkeä uudistus ja ja ne keskeisimmät kriittiset huomiot kuitenkin saatiin hyvin kirjoitettua mietintöön sisään kiitoksia

ajattelin yrittää ihan lyhyesti täältä paikalta koska valiokunnan puheenjohtaja ja myös kollegani itse asiassa esittelivät erittäin ansiokkaasti tämän tämän hallituksen esityksen ja meidän valiokunnan mietinnön myös niiltä osin kuin ne herättivät keskustelua ja ja haasteita ja mielestäni on ehkä aika kuvaavaa että lakivaliokunnan työskentelyssä itse asiassa hyvin monesti me pystymme löytämään yhdessä ne haasteet ja ne ongelmakohdat ja niistä ei ei välttämättä olla kovin erimielisiä varmaan sellaisiakin paikkoja on mutta tässä tilanteessa erityisesti tietenkin herätti kysymyksiä tämä tuomarikoulutus ja ei vain meidän valiokunnan piirissä vaan ennen kaikkea tuomareissa kaikista oikeusasteista tämä tietenkin on on sellainen ryhmä joka ei ole mikä tahansa lobbari vaan vaan aiheuttaa kyllä mielestäni

tämän uudistuksen toimivuudesta erittäin suuren kysymyksen joka on otettava ja kuunneltava vakavasti vaikuttaa mahdollisen perustettavan itsenäisen

tuomioistuinviraston kautta on mielestäni asia joka olisi erittäin tärkeä ja kun kerta hallitus on luvannut että esitys sellaisesta tuotaisiin eduskuntaan syksyllä kaksituhattaseitsemäntoista niin minun ja ja meidän eriävän mielipiteemme allekirjoittajien mielestä kysymys on niin suuresta uudistuksesta ja niin tärkeästä uudistuksesta että että kannattaa odotuttaa sitä uudistusta ja siihen yhteyteen sitten valmistella tuomareiden myötävaikutuksella tietenkin sitä tuomarikoulutusta niin että se ei sulkisi esimerkiksi

rekrytointia muualta kuin tästä koulutuksesta vaan että se olisi mahdollisimman avoin että myös esimerkiksi ansioituneet asianajajat voivat voivat tulla sen piiriin

arvoisa herra puhemies tässä esityksessä on paljon hyvää tavoitteena on kodifikaatio ja nyt on hyvä että nämä säännökset löytyvät samasta opuksesta ja asetustasosta luovutaan pidän myös hyvänä sitä että nämä nämä laamannien virat tulevat määräaikaisiksi minusta johtamiskulttuurissa on motivaation säilyminen tärkeää ja todennäköisesti tämä tulee sitä edistämään nyt kun ne ovat olleet pitkäaikaisia niin on kyllä välillä näkynyt myös se että on oltu ikään kuin kehityksen jarruna ja sitten se että ei ole enää oltu niin valmiita reagoimaan uudistuksiin kuin olisi ollut tarvetta mutta se mitä kritisoin on sitten tämä tuomarikoulutusosio tässä kyllä tuolla asiantuntijakuulemisissa kävi esille että se ei ole taloudellisista syistä realistinen

määräaikaisten tuomareiden määrää rikotaan samapalkkaisuusperiaatetta ja suljetaan tuomarin ura tuomioistuinlaitoksen ulkopuolisilta hakijoilta koulutettaville maksettaisiin alempaa palkkaa kuin muille tuomareille vaikka he käytännössä tekisivät kuitenkin samoja töitä eli tuolla kuulemisissa tuli esille että kyseessä on käytännössä halpatuomarijärjestelmä tämä johtaisi siihen ettei alempipalkkainen koulutusvirka houkuttelisi kokeneita lakimiehiä ja asessoreitten valintamenettely on myös työläs ja byrokraattinen tämä esittelijäjärjestelmä tulisikin säilyttää nykyisenkaltaisena jotta työn mielekkyys säilyy ja näitten asessorivirkojen asemasta tulisi perustaa tuomareiden virkoja notaarien osalta pidän myös ongelmallisena sitä että kun notaarit ovat tähän asti hakeutuneet käräjäpaikalle missä ovat halunneet tämän auskultoinnin suorittaa niin jatkossa tämä tuomarinvalintalautakunta hoitaisi tämän valinnan kerran vuodessa ja sitten valitsisivat nämä satakaksikymmentä viiva satakolmekymmentä

puhemies uudistus on todellakin iso ja ehkä jopa historiallinen ja siksi ehkä on syytä myös näin perustuslakivaliokunnan jäsenenä katsoa tätä prosessia eduskunnassa kiinnitimme omassa valiokunnassa huomiota siihen miten turvaamme oikeudenmukaiset oikeudenkäynnit jatkossa ja myös viivytyksettömän käsittelyn tähän liittyvät tietysti perusoikeudet ja niiden merkitys ne ovat kuten tiedämme oikeusvaltion kulmakiviä käsittelyajat eivät saa suomessa venyä kohtuuttomiksi valiokunnassa korostimme myös sitä että tuomioistuinten ja muiden oikeusturvan toteuttamisesta vastaavien viranomaisten perusrahoitus on turvattava riittävällä tavalla hankalissakin taloustilanteissa asiantuntijat olivat huolissaan he olivat todella huolissaan siitä että resurssit ovat todella ohuet ja tiukat huoli on myös alan koulutuksesta ja sen houkuttelevuudesta miten houkuttelemme jatkossa opiskelijoita lahjakkaita oikeustieteilijöitä

viime kädessä kyse on myös laajemmin vallan kolmijako opista ja siitä että tuomioistuimet pysyvät riippumattomina ja siitä syystä haluamme kiinnittää tähän huomiota

arvoisa puhemies on helppo yhtyä niihin kiitoksiin joita tässä valiokunnan puheenjohtajalle ja valiokuntaneuvosten työlle annettiin tätä käsiteltiin pitkään kuultiin iso joukko asiantuntijoita ja kyllä pitkään pyrittiin myös yhtenäiseen näkemykseen ja työskentely oli kaiken kaikkiaan hyvää

asessorijärjestelmään liittyviä ongelmia ja sitä kritiikkiä mitä se on saanut mutta kyllähän suuri huoli liittyi tämän koulutuslautakunnan mahdollisuuksiin toimia ja siihen onko sillä oikeasti edellytyksiä hoitaa niitä tehtäviä joita sille oltiin tässä uudessa systeemissä nyt siirtämässä ja kun kesken tämän käsittelyn vielä tuli se että tämä työryhmä oikeusministeriöön perustettiin tätä tuomioistuinvirastoa perustamaan ja tosiaan tämä järjestelmä tavoitteena saada pystyyn jo ensi vuonna niin on hyvinkin perusteltua perusteltua että tämä vuosi oltaisiin tässä voitu odottaa kun asia on näin pitkään ollut valmisteilla sen takia yhdyin tähän eriävään mielipiteeseen mutta kaiken kaikkiaan valmistelu on ollut todella hyvää ja keskustelu on ollut todella hyvää ja on myös hyvä että valiokunnan mietintöön näitä huolia myös nostettiin

arvoisa herra puhemies kiitos valiokunnan jäsenille ja varajäsenille tästä hyvästä keskustelusta ihan muutama asia valiokunnan varapuheenjohtaja edustaja biaudet esitti tämän tuomioistuinviraston asian toki olen ihan samaa mieltä että jos meillä olisi päätös että se ihan oikeasti perustetaan eihän tässä olisi mitään järkeä tietenkään tätä koulutusta panna käyntiin nyt vasta nyt työryhmä perustettu eikä näinä taloudellisesti ankeina aikoina ole niin muotia muotia perustaa uusia virastoja ja kun on nyt kaksikymmentä vuotta tätä koulutusjärjestelmää niin minä pelkään sitä että jos sitä virastoa niin menisi taas kymmenen vuotta eteenpäin sen takia olisi nyt ihan hyvä saada tämä homma liikkeelle ja tosiaan sitten jos tämä virasto toivottavasti perustetaan vielä tällä vaalikaudella näin positiivisesti ajatellen ilman muuta sinne sinne siirrettäisiin nämä koulutusasiat ilman muuta näin mutta nyt saadaan niin kuin potku tälle asialle että saadaan tämä homma liikkeelle no sitten edustaja skinnari ihan perustellusti esitti huolensa tästä tuomioistuimien rahoituksesta yleisillä tuomioistuimilla on tällä hetkellä semmoinen kolmen pilkku yhden miljoonan gäppi tässä rahoituksessa siis on välttämätöntä että se pitäisi heti saada uskon että tuossa budjettiriihessä siihen asiaan varmaan palataan tai on pakko palata koska yhteiskunnan peruselementistä eli oikeuslaitoksesta täytyy turvata että se näinä vaikeina aikoina toimii tehokkaasti ja ihmisten oikeusturva

ihan vähän jäi kesken jatkan notaarien valinnan osalta nykyisin tämä haku on mahdollista ympäri vuoden ja se on kyllä joustavampaa ottaen huomioon että yliopistosta yliopistosta myös valmistutaan mihin vuodenaikaan tahansa nyt tässä väistämättä tulee sitten työttömyysjakso jos valmistuu esimerkiksi alkuvuodesta ja tämä haku on vasta sitten loppuvuodesta näihin virkoihin tämä tuomarinkoulutuslautakunta herätti keskustelua siitä onko se jo valmiiksi aliresursoitu aliresursoitu eli onko sillä tosiasiallisesti edellytyksiä edes hoitaa tehtäviään lautakunnalle suunnitellut tehtävät eivät kyllä myöskään sovellu sivutoimiselle lautakunnalle eli lähtökohta oli että erillisiä toimielimiä ja päätöksiä niiden tehtävistä henkilöstöstä ja henkilöstön määrästä ei tulisi tehdä kuin vasta tämän tuomioistuinkeskusviraston perustamisen yhteydessä yhteydessä korostan vielä tuota halpatuomarijärjestelmää että kun pyrkimyksenä on päinvastoin ollut päästä eroon eri palkoista ja palkkaluokista niin nyt tässä sitten mennäänkin ikään kuin väärään suuntaan ja se ei ole hyvä kehitys sitä on myös mietitty miksi tähän ei ollut otettu ylimpiä tuomioistuimia korkeinta oikeutta ja korkeinta hallinto oikeutta niitä lakeja on uudistettu aika vastikään kaksituhattaviisi viiva kaksituhattakuusi ja tietenkin tuolla taustalla kummittelevat myös

korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto oikeuden yhdistämissuunnitelmat tulevaisuudessa ja tietenkin erityistuomioistuimen luonne myös korostaa tätä tehtävää mutta näillä sanoilla toivon tietenkin että tuo tuomioistuinvirasto tulee ja ja koulutus on tietenkin tuomareille lähtökohtaisesti tärkeä tärkeä asia että kaikkien osalta kannustetaan siihen

arvoisa puhemies aivan lyhyesti minäkin ehkä olen optimistisempi ja toivon että että tuomioistuinvirasto voidaan saada aikaan ja lupaamme tukea sitä työtä sitten kun kun se etenee ja siinä mielessä olemme varmasti kaikki samaa mieltä että tuomarikoulutus on erittäin odotettu ja erittäin olen vain huolissani myös siitä että jos se tulee niin vuotta ennen tehdään sitten erilaisia muutoksia mikä sitten omalta osaltaan rasittaa myöskin oikeuslaitosta ja sen voimavaroja siksi ehkä sitten päädyin kuitenkin tähän optimistiseen

arvoisa puhemies ensinnäkin kiitos valiokunnan puheenjohtajalle edustaja tolvaselle siitä että otatte ja tiedänkin että otatte vakavasti tämän taloudellisen tilanteen ja siihen liittyvät uhat ei ole kaukana se tilanne että meillä tulevat vastaan suomea velvoittavat ihmisoikeussopimukset ja monessa mielessä ovat nyt jo tulleet esimerkiksi käsittelyaikojen osalta silloin kysymys kuuluukin kuinka pitkälle voimme näissä säästöissä

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdestoista asia käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan

mietintö viisitoista nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

olen todella iloinen että se on nyt näin pitkällä se tulee olemaan todella iso työkalu meille suomalaisille etenkin kasvun ja yrittäjyyden näkökulmasta on tietysti hieman sääli että käsittelemme sitä nyt tähän aikaan illasta koska tästä tulisi keskustella enemmän kysymys on kuitenkin suomalaisesta yrityselämästä ja rahoituksesta arvoisa puhemies suomi tarvitsee uusia rahoitusmuotoja suomalaisten yritysten ja innovaatioiden kasvu on liian usein kiinni edelleen pääomien puutteesta puutteesta suomessa pääomasijoittaminen on kehittynyt mutta edelleen jäljessä muista maista samalla hallituksen leikkaukset muun muassa tekesin rahoituksesta näkyvät ja tuntuvat joukkorahoitus onkin toivottu vaihtoehto nykyisten rahoitusmallien yhteyteen liikepankit eivät valitettavasti usein ole pienten eivätkä keskisuurtenkaan yritysten kavereita vedotaan muun muassa basel sääntöihin ja muihin ja mennään edelleen entistä kauemmaksi pienistä jopa keskisuurista yrityksistä muun muassa ruotsissa ja muualla maailmassa joukkorahoitus on ollut paljon kehittyneempää ja meillä on vielä matkaa tässäkin asiassa mutta mitä kaikkea joukkorahoituksella voi tehdä miksi se on niin iso asia usein jos katsomme maailmalta esimerkkejä joukkorahoituksen luonteeseen sopii sellainen kohde joka on tunnepohjainen on on tunne lähteä investoimaan piensijoittajana johonkin omasta mielestä mielenkiintoiseen ja hyvään asiaan mutta on myös tosiasia että meillä suomesta puuttuu paljon oman pääoman ehtoista rahoitusta ja sillä saadaan sitten muita ammattisijoittajia mukaan näin ollen näen että joukkorahoituksella voidaan tulla mukaan esimerkiksi finnveran teollisuussijoituksen tai sitten yksityisten enkelisijoittajien tai muiden ammattimaisten sijoittajien kokonaisuuksiin lainsäädäntöhanke lähtee siitä että se koskee alle viiden miljoonan euron sijoituksia silloin usein puhutaan olemassa olevasta liiketoiminnasta tai sijoittamisesta aloittaviin yrityksiin mutta miten tätä toimintaa valvotaan ja kuka sitä valvoo talousvaliokunta kiinnitti huomiota siihen että valvonnan pitää olla selkeää uskottavaa talousvaliokunta esitti että etelä suomen aluehallintovirasto poistetaan laista ja mukaan otetaan myös kuluttaja asiamies jos asiakkaana on kuluttaja finanssivalvonnan rooli on tässäkin merkittävä talousvaliokunta kiinnitti huomiota myös siihen että myös pienten joukkorahoitusta tar joavien yritysten pitää pystyä tulemaan markkinoille tämä ei saa olla vain isojen toimijoiden isojen rahoituslaitosten pelikenttä tulevaisuudessa

vielä lopuksi arvoisa puhemies esimerkkejä siitä mitä tehdä sillä voidaan tehdä muun muassa tuotekohtaista kehittämistä sillä voidaan kokeilla erilaisia tutkimus ja kehityshankkeita jopa brändejä jopa luovan alan hankkeita ja luoda sellainen kokonaisuus testata sitä tehdä sitä hallituksenkin paljon aivan oikein painottamaa alustataloutta kokeilutaloutta testata asioita ja jos joku asia toimii se voidaan sitten käynnistää varsinaiseksi liiketoiminnaksi